toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia keskustelu asiasta päättyi yhdeksästoista yhdettätoista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kahdeksan yleiskeskustelu asiasta päättyi yhdeksästoista yhdettätoista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä istunnossa nyt ryhdytään neljännen lisätalousarvioesityksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn

päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on keskustelu perussuomalaisen eduskuntaryhmän kokoomuksen eduskuntaryhmän kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän ja liike nyt eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjeteista vaihtoehtobudjettien esittelypuheenvuorojen jälkeen puheenvuoron käyttää valtiovarainministeri mika lintilä ministerin puheenvuoron jälkeen seuraa debatti joka alkaa siten että kullekin vaihtoehtobudjetille varataan osa debatista debatti etenee ryhmien suuruusjärjestyksessä ja puhemies määrittelee kuhunkin vaihtoehtobudjettiin käytettävän ajan ryhmän koon huomioon ottaen debatin jälkeen keskustelu jatkuu nopeatahtisena siten että etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia vaihtoehtobudjeteista käydään yhteinen keskustelu ensimmäisen keskustelualoitteen asiakohdassa

arvoisa puhemies

odottakaa hetki jos tällainen möly jatkuu puhuja saa kaksinkertaisen ajan

arvoisa puhemies otan siinä tapauksessa alusta perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa suomalainen tulee ensin jokainen euro valtiontaloudessa on joko kerätty veroina ja maksuina suomalaisilta tai sitten lainattu tulevilta sukupolvilta ansaitaksemme nykyisten ja tulevien suomalaisten arvostuksen meidän täytyy kantaa vastuu näistä kerätyistä varoista painotamme budjettivarojen keruussa malttia velka jää lastemme maksettavaksi kerran myytyä omaisuutta ei saa takaisin ja jokainen yli kohtuuden kerätty veroeuro on epäluottamuslause kansalaisiamme kohtaan perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti keskittyy leikkaamaan suomalaisten kannalta toissijaisia ja jopa haitallisia menoja ja esitämme ne rahat kohteisiin joista on suomalaisille hyötyä haluamme siirtää suomalaisille päätösvaltaa omista rahoistaan vain sitä rahaa voi käyttää mikä jää käteen kaikille viime vuosikymmenten hallituksille miljardit ovat pikkurahoja kun puhutaan maahanmuutosta tai maailmanparantamisesta samaan aikaan ollaan köyhiä ja kipeitä jos puhe kääntyy vanhustenhuollon rahoittamiseen opetukseen teiden kunnossapitoon tai vaikka homekoulujen korjaamiseen tämä vastakkainasettelu on välttämätöntä koska nämä asiat ovat vastakkain suomeen saapuva taloudellisesti ja sosiaalisesti haitallinen maahanmuutto tekee mahdottomaksi ylläpitää hyvää sosiaaliturvaa työehtoja palkkakehitystä kouluja ja jopa yhteiskuntarauhaa sitä hyvää tuttua suomea sen ylläpitoa suomalaiset meiltä odottavat siihen heidän tuntemansa luottamus eduskuntaa kohtaan perustuu luottamuksen voi myös menettää suuruudenhullulla ilmastopolitiikalla yli varojen elämisellä ja ja yhteisen omaisuuden polkumyynnillä arvoisa puhemies me perussuomalaiset kannamme huolta ympäristöstä mutta vastustamme ilmastopolitiikan nimissä tapahtuvaa teollisuuden ja kokonaisten elinkeinojen ulosliputusta joka vain pahentaa ympäristöongelmia suomalainen työ on ympäristöteko ja siksi haluamme suojella suomalaista duunaria ja yrittäjää töiden siirtymiseltä kiinaan eussa puheenjohtajamaana suomen tulisikin vaatia halpamaiden tuotteille ilmastotulleja me haluamme olla muiden itsenäisten kansojen kanssa hyvässä eurooppalaisessa yhteistyössä mutta vastustamme eun jäsenmaksun kasvattamista budjetin paisuttamista ja euromaiden välisiä yhteisvastuita ja tulonsiirtoja suomen nettomaksu on nyt kohtuuton ja mielestämme suomen tulisi päättäväisesti torjua sen nostaminen rahoituskehyksessä joka tulee voimaan vuodesta kaksikymmentäyksi alkaen me haluamme vaalia suomalaisten yritysten ja työntekijöiden toimintaedellytyksiä yhdistämme duunarin ja yrittäjän edun esityksessämme työstä jää enemmän molemmille osapuolille ja yrittäjän asema helpottuu arvonlisäverovelvollisuuden ja yrittäjän eläkevakuutusvelvollisuuden alarajaa nostamalla lisäksi luomme työllistämiseen ja investointeihin kannustavan perussuomalaisen yhteisöveromallin ja vahvistamme kansallista maataloustuotantoa olemme koko suomen asialla suomen maaseudun puolella kansallismieliseen ja oikeudenmukaiseen politiikkaan kuuluu vähäosaisten sairastuneiden ja syrjäytyneiden suomalaisten auttaminen sekä lupaus mahdollisimman turvallisesta suomesta hoitajamitoituksen laittaisimme kuntoon viipymättä kuin se on mahdollista emmekä aprillipäivänä juuri ennen seuraavia vaaleja kuten hallitus aikoo tehdä parannamme eläkkeitä omaishoidon tukea vähävaraisten toimeentulotukea lapsiperheiden asemaa lapsivähennyksellä ja monia muita asioita jotka tänään tulevat keskustelussa esille perussuomalaiset haluavat välttää ruotsin mallin seuraamisen tiukan maahanmuuttopolitiikan ohella myös panostamalla jo nyt heikentyneen turvallisuustilanteen korjaamiseen lisäämällä tuhannen peruspoliisin virkaa koulutuksen kautta arvoisa puhemies tuttuun tapaan ovat muut puolueet lähteneet jo ennalta tuomitsemaan ja vähättelemään perussuomalaista vaihtoehtoa meitä on syytetty maahanmuuttokulujen epärealistisen voimakkaasta leikkaamisesta jätämme kuitenkin rahat toimintojen realistiseen alasajoon ehdotustamme tuulivoimatukien satojen miljoonien säästöstä on arvosteltu käytännössä samaa esitimme myös viime vuoden vaihtoehtobudjetissa äänestettiin tässä salissa esitys oli silloin perustuslain mukainen ja laki ei ole vuodessa tämän suhteen muuttunut muuttunut ymmärrän kyllä tämän kaverikapitalismin esiin nostamisen kiusallisuuden keskustapuolueen kannalta opposition kakkospuolueen kokoomuksen vaihtoehtobudjettia ei voida jättää kokonaan huomioimatta siinä pitkäaikaistyöttömältä otetaan lähes kolmesataa euroa ja opiskelijalta sataseitsemänkymmentä euroa vuodessa jopa työttömien eläkekertymään puututtaisiin eduskunnan laskentapalvelun mukaan kokoomuksen vaihtoehto ottaa eniten pienituloisimmalta kolmannekselta vähän vähemmän yllättäen nämä rahat siirtyisivät kaikkein rikkaimmalle kymmenykselle työttömien rankaisun lisäksi kokoomus hyökkää suomalaista työtä vastaan muutenkin kokoomus väittää yksiselitteisesti että työperäisen maahanmuuton kasvu vahvistaa talouskasvua ja julkista taloutta ei pidä paikkaansa sillä tutkitusti monien työperäisesti maahan tulleiden työllisyysaste romahtaa jo parin maassaolovuoden jälkeen halpatyövoimaa joudutaan taas tukemaan tulonsiirroilla tämä kokoomuksen linja ei meille sovi arvoisa puhemies perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti hyödyttää kaikkia se jättää enemmän käteen hallituksen esitykseen verrattuna ja se tekee sen kaikissa tuloluokissa tämä on tutkittu eduskunnan laskentapalvelussa kaikki tuloluokat ja kaikissa eri asemissa olevat hyötyvät se on reilua oikeudenmukaista perussuomalainen on oikeudenmukainen

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat

hallituksella olivat huomattavasti paremmat kuin edellisellä aloittaessaan arvoisa puhemies hallituksen politiikka uhkaa vakavasti murentaa pohjan suomen kyvystä vastata aikamme haasteisiin hallitusohjelman viritelmä vie meitä huolestuttavasti kohti laskevaa työllisyyttä ja kasvavaa velkaantumista kokoomus on keväästä asti teitä tästä varoittanut ette ole uskoneet saman varoituksen ovat nyt antaneet lukemattomat ekonomistit valtiovarainministeriön virkamiehet viimeksi eilen kansainvälinen valuuttarahasto ja tänään komissio varoitti että suomi uhkaa rikkoa taloussääntöjä minkä pitäisi viimeistään teidät herättää on se etteivät suomalaiset usko teidän talouspolitiikkanne linjaa mutta te ette välitä vaan jatkatte jotenkin lamaantuneen oloisina eteenpäin kohti suurempia ongelmia opposition väline vaikuttaa on vaihtoehtobudjetti omalla esityksellämme haluamme näyttää että asioita voi hoitaa toisinkin enemmän työpaikkoja suomalaisille enemmän käteen omista ansioista vähemmän velkaa tärkeitä panostuksia palveluihin turvaan ja tulevaisuuteen hyvä hallitus ottakaa tämä ehdotus vakavasti saatte vapaasti vapaasti hyödyntää ja käyttää

ei muuten leikata arvoisa puhemies kokoomuksen vaihtoehtobudjetin selkein ero hallituksen esitykseen on se että se tuo suomalaisille kaivattuja uusia työpaikkoja eduskunnan tietopalvelun arvion mukaan rinteen hallituksen talousarvio heikentää ensi vuonna työllisyyttä viidellätuhannella työllisellä siis heikentää se on surullinen tulos tekemättä mitään työllisyystilanne olisi parempi kokoomuksen vaihtoehto taas tuo suomeen kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa eduskunnan tietopalvelun ja muiden asiantuntijoiden arvioiden mukaan työssäkäyvän perheen kukkarolla hallitus käy ensi vuonna yhdeksänkymmenenviiden euron verran kokoomuksen vaihtoehdossa samalle perheelle jää käteen neljäsataaneljäkymmentäkuusi euroa enemmän rahaa vasemmistopuolueet ovat tietenkin jo aloittaneet meidän esityksemme syyttelemisen mutta kannattaa huomioida se että molempien vaikutukset tuloeroihin ovat samanlaiset hallituksen budjetti pienentää tuloeroja kasvattamalla tulonsiirtoja ja kiristämällä verotusta kokoomuksen ehdotus taas pienentää tuloeroja tuloeroja saman verran mutta vaikutus tulee siitä että ihmiset pääsevät töihin eikö kuulosta hyvältä arvoisa puhemies kokoomuksen vaihtoehto on taloudellisesti vastuullisempi kuin hallituksen silti pystymme panostamaan hallitusta enemmän koulutukseen terveyteen turvallisuuteen ja ympäristöön ne ovat ne asiat joista suomalaiset puhuvat ja joihin pitää olla kunnon vastaukset ensin koulutukseen me lisäämme kolmesataakaksikymmentä miljoonaa enemmän pysyvää rahoitusta koulutukseen kuin hallitus kokoomus ei kannata ministeri anderssonin mallia jolla ammattikoulujen lisäopettajat palkataan vain pariksi vuodeksi ja irtisanotaan kun rahat on käytetty me haluamme varmistaa että näin ei käy tekemällä rahoituksesta pysyvän alennamme varhaiskasvatusmaksuja korotamme opintotuen tulorajoja ja pääomitamme korkeakouluja myös hallituksen olisi mahdollisuus tehdä yhtä merkittävät lisäpanostukset koulutukseen kuuleeko vihreät mutta nämä ovat arvovalintoja arvoisa puhemies tarvitsemme suomeen paremmat ennalta ehkäisevät palvelut ja nopeampaa hoitoon pääsyä me toteutamme kansalaisaloitteen mukaisen terapiatakuun jotta jokainen ihan jokainen joka kärsii mielenterveysongelmista saa nopeasti apua olemme rakentaneet sadanviidenkymmenen miljoonan euron paketin ikääntyneiden parempaan hoivaan sillä saisi tuhat uutta hoitajaa kotihoitoon tuhat uutta hoitajaa ympärivuorokautiseen hoitoon ja hoivaan ja rahaa jäisi vielä palveluiden kehittämiseenkin parannamme hoitotakuuta niin että jokainen voisi päästä lääkäriin silloin kun apua tarvitsee perumme kotitalousvähennyksen hölmön leikkauksen ja parannamme yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden kotitalousvähennystä niin että vähävaraisemmatkin ikäihmiset voisivat sitä käyttää kokoomus kannattaa hallituksen esitystä takuu ja kansaneläkkeiden korottamisesta mutta lisäksi kevennämme eläkeläisten verotusta niin että myös työeläkkeestä jää enemmän käteen kokoomus ottaa ihmisten huolen turvallisuudesta myös hallitusta vakavammin meidän vaihtoehtobudjetti varmistaa poliisien määrän nostamisen asteittain yli kahdeksaantuhanteen poliisiin jotta poliisilla on riittävät valmiudet vastata nykypäivän haasteisiin ja ihmisten turvallisuushuoliin lisäämme euroja maanpuolustukseen niin että sekä sopimussotilaiden määrää että kertausharjoituksia voidaan lisätä toimintakykyinen poliisi ja vahva maanpuolustus ovat turvallisuuden selkäranka arvoisa puhemies kokoomus haluaa lopettaa jahkailun nopeiden raiteiden rakentamisen kanssa pääomitamme raideyhtiöitä yhteensä kahdella miljardilla jolla saadaan hankkeet liikkeelle niin länteen pohjoiseen kuin itään kuokan laittaisimme maahan heti sekä pasila riihimäki välillä että espoon kaupunkiradalla nämä ovat ensimmäiset ja konkreettiset askeleet tunnin junille meidän pääratahankkeemme ei myöskään lopu tampereelle vaan käynnistämme radan suunnittelun aina ouluun ja tornioon asti kokoomus toteuttaa kunnianhimoisemmin ilmastotekoja kuin hallitus hallitus lisää budjetissaan sadalla miljoonalla eurolla ympäristölle haitallisia tukia siis lisää me sen sijaan leikkaamme ilmastolle ja kilpailulle haitallisia tukia lähes puolella miljardilla rahat laitamme energiaverotuksen uudistamiseen tutkimukseen kehitykseen sekä työn verotuksen keventämiseen tämä on todellinen ilmastoteko jolla ei tarvitse kiusata tavallista suomalaista kuten koulutuspanokset myös ilmastoteot ovat lopulta hallituksen tahdosta kiinni arvoisa puhemies tätä tätä tarkoittaa kokoomuksen vaihtoehtobudjetti kokoomus tekee huomattavia panostuksia panostuksia mutta kaiken sen jälkeen talous vahvistuu tämä on todellinen vaihtoehto hallituksen päättämättömyydelle me haluamme kääntää tämän maan suunnan haluamme että vastuullisuus voittaa vastuuttomuuden ja innostus lannistuneisuuden tämä budjetti antaa ensimmäiset askelmerkit siihen siksi ehdotan että eduskunta hyväksyy yksimielisesti kokoomuksen budjettiehdotuksen vuoden kaksituhattakaksikymmentä valtion talousarvioksi sillä se on suomalaisille suomelle rinteen esitystä parempi

arvoisa puhemies kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetti ensi vuodelle koostuu kolmesta paketista kolmesta merkittävästä kokonaisuudesta joihin haluamme kiinnittää huomiota toivomme lisäpanostusta nämä kolme kokonaisuutta liittyvät perheisiin terveyteen ja hyvinvointiin sekä koko suomen elinvoimaisuuteen syntyvyyden rajun laskun kääntäminen vaatii yhteiskunnallisia toimia pikaisesti vaikuttavan perhe ja väestöpolitiikan avulla voidaan poistaa epävarmuustekijöitä jotka vaikuttavat kielteisesti syntyvyyteen hallitushan esittää kymmenen euron korotusta perheen neljännelle ja viidennelle lapselle tämä on hyvä mutta se ei ratkaise väestöongelmaa suuria perheitä suomessa on niin vähän että tämä korotus merkitsee vain nolla pilkku neljää prosenttia koko lapsilisämomentista erityisesti ensimmäisten lasten määrä on vähentynyt esitämmekin lapsilisän korotuksen ulottamista kaikkia perheitä koskevaksi jokainen lapsi on yhtä arvokas ja yhtä tervetullut uudistamme myös aiemman ehdotuksemme tuhannen euron kertaluonteisesta vauvarahasta sekä tuloverotuksen lapsivähennyksen palauttamisesta ennen vaaleja hallituspuolueet keskustaa lukuun ottamatta lupasivat lähes sadan euron korotusta opintotukeen nämä lupaukset ovat nyt kuihtuneet vajaaksi pariksi euroksi ehdotamme opintorahan korotukseen miljoonan euron vuosittaista panostusta lisäksi nostaisimme opiskelijaperheiden huoltajalisää sataanviiteenkymmeneen euroon kuukaudessa me parantaisimme lisää panostaisimme myös peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen millä pystyttäisiin torjumaan lasten syrjäytymistä ja koulukiusaamista hallitus on nostamassa kansaneläkettä ja takuueläkettä tämä suunta on oikea vaikka luvattu satanen onkin kutistunut muutamaan kymppiin hallitus kuitenkin unohtaa työeläkettä saavat eläkeläiset kristillisdemokraatit keventäisivät eläkeläisten verotusta yli kahdellasadalla miljoonalla eurolla eläketulovähennystä korottamalla ja tämä parantaisi monen pientä työeläkettä saavan taloudellista asemaa arvoisa puhemies vanhustenhoidossa on tällä hetkellä pahoja puutteita niin laitoksissa kuin kotihoidossa erityisesti hoitohenkilökunnan liian pienestä määrästä johtuen ikääntyneiden väestöosuuden kasvaessa vanhustenhoidon tilanne jatkaa heikkenemistään mikäli tilanteeseen ei puututa välittömästi on kestämätöntä että talousvaikeuksissa painivat kunnat parhaillaan irtisanovat tai lomauttavat henkilöstöään samaan aikaan kun hoitavia käsiä tarvittaisiin lisää lisää vanhuspalveluihin meillä ole varaa päästää irti näistä ammattitaitoisista hyvistä hoitajista hallituksen päätös hoitajamitoituksesta ei riitä parantamaan tilannetta ilman riittävää rahoitusta eduskuntaryhmä esittää sadanviidenkymmenen miljoonan euron lisäystä ensi vuonna vanhustenhoidon tason parantamiseksi palauttaisimme myös keliakiakorvauksen ja diabeteslääkkeiden korvattavuuden leikkauksia edeltävälle tasolle aivan kuten myös monet hallituspuolueiden edustajat vielä ennen vaaleja vaativat lääkekorvausjärjestelmää uudistaisimme siten että alkuvuoden kulurasitus olisi mahdollista jakaa useammalle kuukaudelle arvoisa puhemies hallituksen talouslaskelmat on tehty sen varaan että työllisyysaste saadaan nostettua seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin toimet ovat kuitenkin ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa kotitalousvähennyksen leikkaaminen heikentää kotitalouksien mahdollisuuksia teettää työtä ja se myös lisää harmaata taloutta polttoaineveron korotukset niin ikään ihmisten ostovoimaa ja yritysten kannattavuutta kd peruisi hallituksen esittämän leikkauksen kotitalousvähennykseen ja polttoaineveron kiristämisen asumiskustannusten nousu ja liikkumisen rajoittaminen iskevät erityisen pahasti maaseudun väestöön harvaan asutun maaseudun ihmisiä ei tule unohtaa keskeiset palvelut tulee taata koko maassa ryhmämme esittää muun muassa pienten lukioiden tukemista parlamentaarisen työryhmän suositusten mukaisesti vaihtoehtobudjetin osana eduskuntaryhmämme esittää useita työllisyyttä parantavia keinoja suomessa on noin viisikymmentätuhatta järjestäytymätöntä yritystä nämä pienet ja keskisuuret yritykset ovat juuri niitä joissa syntyy uusia työpaikkoja niitä syntyisi vielä enemmän jos näillä työpaikoilla voitaisiin sopia nykyistä joustavammin paikallisista työehdoista oppisopimuskoulutusta edistäisimme lisäämällä siihen kohdistuvaa tukea sekä porrastamalla harjoittelupalkkoja pidemmällä aikavälillä työllisyyttä parannettaisiin uudistamalla sosiaaliturvaa ottamalla käyttöön kdn kannustava perusturvamalli arvoisa puhemies vahvemman työllisyyskehityksen lisäksi esitämme tulopuolen vahvistusta muun muassa terveysperusteisen veron kautta vero kohdistuisi tasapuolisesti eri tuoteryhmiin ja perustuisi elintarvikkeisiin lisättyyn sokeriin muun muassa evira ja ovat puhuneet tämän veron puolesta verolla edistettäisiin terveyttä ja myös vähennettäisiin terveydenhoidon kustannuksia kokonaisuudessaan eduskuntaryhmämme vaihtoehtobudjetti lisäisi menoja ja keventäisi verotusta reilulla yhdeksälläsadalla miljoonalla ja tulopuolta vahvistaisimme noin tuhannellaneljälläsadalla miljoonalla eurolla eli vaihtoehtomme on viisisataa miljoonaa euroa ylijäämäinen verrattuna hallituksen esittämään

arvoisa puhemies

nimittäin hallituksen syksyinen budjettiehdotus on paljon huonompi kuin kesällä syntynyt hallitusohjelma hallitusohjelma taas on paljon huonompi kuin puolueiden lupaukset keväällä ennen vaaleja pari esimerkkiä turvenuijat heiluvat yhä vapaana soillamme toisin kuin piti ne tuhoavat edelleen ympäristöämme toiseksi tuhoavat haitalliset yritystuet jotka vähenemisen sijaan kasvoivat tämän hallituksen aikana suunta ei ole oikea suomen kannalta hyvä liike nytin vaihtoehtobudjetti muuttaisi tuon suunnan esitämme viisi selkeää toimenpidepakettia ensinnäkin liike nyt kohdentaisi yrityksille menevän palkkatuen sijaan rahaa myös suoraan työntekijöille ja työvoimapalveluihin nyt tarvittaisiin kunnon porkkana jonka avulla ihmiset voisivat kokeilla liikkumista työn perässä vuokralle muuttaville voitaisiin maksaa vuokra työsuhteen koeajan osalta tai työn perässä muuttavat vapautettaisiin varainsiirtoverosta niin kuin ensiasunnon ostajat toisekseen työllisyys paranisi jos hallitus ymmärtäisi kehittää työvoimapalveluja nyt valtaosa niiden työntekijöiden ajasta menee työttömien hallinnollisten asioiden selvittämiseen itse työnhaun auttamiseen aikaa jää mitättömästi hallinnollinen viidakko kaipaa rankkaa karsintaa tämä on aihe josta kukaan ei halua puhua paitsi alan ammattilaiset jotka tietävät ongelman liike nyt poistaisi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun ja työttömyysmaksun verovähennysoikeuden ja siirtäisi saadut veroedut hoitajamitoitukseen jäsenmaksujen verovähennysoikeus on työmarkkinajärjestöjen etuoikeus jonka tarkoituksenmukaisuus on kyseenalainen varakkaiden ja merkittävien yhteiskunnallista valtaa käyttävien liittojen tulee maksaa veroja siinä missä kaikkien muidenkin lisäksi ehdotamme että työnantajien ja työntekijöiden järjestöt maksaisivat myös veroja sijoitustuotoistaan

tästä melkein kaikki puolueet olivat yksimielisiä ennen vaaleja on melko erikoista että työmarkkinaosapuolet paheksuvat juhlapuheissaan harmaata taloutta mutta niiden itsensä kohdalla verotuloissa on synkkä musta aukko kolmanneksi liike nyt karsisi ympäristölle haitallisia tukia ja siirtäisi eurot yritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja ifmn neuvojen mukaan valtiontalouden tasapainottamiseen nyt suomi vain selittelee eulle että hallituksen toimilla kyllä budjettivaje pienenee ei pienene asia on yksinkertainen kuvitelkaa että joku saisi päähänsä rakentaa vaikka jäähallin on selvää että jos esimerkiksi ilmastointi tulee kalliimmaksi kuin suunniteltu niin se täytyy säästää jostain muusta paikasta ei voi jäädä kädet ristissä odottamaan ja toivomaan että rahaa tippuisi taivaasta yritykset ja yrittäjyys ovat se keino jolla lisätuloja voisi tulla myös valtiolle jostain syystä juuri mitään ei haluta tehdä niiden hyväksi vaikka keinoja olisi liike nyt esittää että yrityksen voittojen verotus sidotaan sen investointeihin mikäli investointeja olisi riittävästi esimerkiksi kolmekymmentä viiva viisikymmentä prosenttia voitosta veroa ei tarvitsisi maksaa viidenneksi hallitukselta olisi lupa odottaa vaikuttavampaa ilmastopolitiikkaa se tarkoittaa sitä että yritystuet kohdistettaisiin uudelleen kestävän muutoksen vauhdittajiksi se tarkoittaa tarkoittaa esimerkiksi turpeen verotuen poistamista se ei tarkoita sitä että valtio alkaa kaasuauto operaattoriksi se voisi ja sen pitäisi tarkoittaa kunnianhimoisia ilmastotoimia joissa on rohkea etunoja esimerkiksi voisimme sopia että vuoden kaksituhattakolmekymmentä jälkeen

suomessa saa valmistaa vain kierrätettäväksi kelpaavasta materiaalista tehtyjä tuotteita ilmastonmuutos on täyttä totta ja sitä vastaan pitää taistella nyt vain pitää käyttää oma energiamme niihin asioihin joissa vaikutus on suuri itsestäni tuntuu että liian usein ihmiset uskovat maailman pelastuvan sillä että suomeen säädetään lentovero ja lihavero autoilun kustannuksiin puututaan metsähakkuut laitetaan jäihin vuosi sitten kaksi kolmesta suomalaisesta uskoi että omilla valinnoillaan voi vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin tietysti voi mutta sillä vaikutuksella on selkeät rajat jos me suomalaiset haluamme tehdä ilmastotekoja niin meidän pitää kehittää innovaatioita jotka vähentävät päästöjä ja tuottavat meille bisnestä mutta ennen kaikkea meidän pitää voimakkaammin hakeutua kansainvälisiin päätöspöytiin ja ja etsiä tarkoituksenmukainen ja toimiva tapa esimerkiksi hiilitulleista tai veroista viimein totta meidän pitää tehdä oma osamme mutta emme voi tehdä muiden osaa yhteinen ilmasto pelastetaan kansainvälisillä yhteyksillä ja teoilla ei pistemäisillä teoilla vain suomessa epävarmoina aikoina tarvitaan johtajuutta jossa maalit ovat ehkä kaukana mutta niitä kohti uskalletaan mennä varmoin askelin nyt tuota johtajuutta ei ole hallitus on itsensä panttivanki hallitus kävelee sinne ja kävelee tänne pyörii ympyrää ja lähtee lopulta itsensä kanssa suuntiin ja palaa sieltäkin kertomaan että lähteekin vasta ensi vuonna siihen meillä ei valitettavasti ole aikaa jos nykyinen hallitus olisi rakentanut jäähallin siinä olisi kalliit ja epämukavat penkit eikä ilmastointia ollenkaan

ministeri anderssonin ehdotus valtion kaasutalkoista kuvaa hallituksen toimintaa laajemmin koko ajan tuodaan peliin peliin uusia ehdotuksia vaikka vanhojakaan ei ole toteutettu

saamattomuutta yritetään peittää uusilla ulostuloilla koska hallituspuolueilla gallupit menevät alaspäin viimeinen neuvoni hallituspuolelle yrittäkää päästä keskenänne sopuun edes jostain järki käteen ja toteuttakaa määrätietoisesti

arvoisa puhemies hallitus on tehnyt oman budjettinsa kasvua tukevaksi ja panostaa infrastruktuuriin koulutukseen ja perusturvaan ja tästä perusvirityksestä myös imf oli eilen raportissaan samaa mieltä nämä tulevat olemaan selkeitä painotuksia

puhemies oppositiopuolueet ovat tehneet kovan työn tarjotakseen vaihtoehdon hallituksen antamalle talousarvioehdotukselle perinteiseen tyyliin menolisäyksiä on rahoitettu kuitenkin sanoisinko ei niin tarkalla laskennalla perussuomalaiset ehdottavat monia muutoksia hallituksen budjettiesityksen veroihin ja menoihin perussuomalaisten esitys omaishoidon tukemiseksi on erittäin arvostettava perussuomalaiset ehdottavat kuitenkin omaishoidon tuen muuttamista verovapaaksi ja arvioivat vaikutuksen verokertymään kaksikymmentä miljoonaa euroa valtiovarainministeriön alustavan arvion mukaan verotuottomenetyksien suuruusluokka olisi pikemminkin seitsemänkymmentä miljoonaa euroa

perussuomalaiset esittävät myös tuulivoiman tuotantotukea poistettavaksi tuulivoiman tuotantotukea on kuitenkin mahdotonta ensi vuoden budjetista valtio on sitoutunut maksamaan tuen tukipäätöksen saaneille laitoksille kahdentoista vuoden ajan uusia syöttötariffipäätöksiä ei tehdä mutta tehtyjen sitoumusten mukaiset maksatukset on hoidettava hallituksen esimerkkejä seuraten perussuomalaisetkin leikkaisivat yritystuista sata miljoonaa euroa tosin edelleen tyylilleen uskollisina he eivät kerro mistä leikkaus tehtäisiin perussuomalaiset ilmoittavat esityksensä pienentävän valtiontalouden alijäämää satayhdeksänkymmentäneljä miljoonaa euroa jos ovat kuitenkin tekemiensä esitysten takana on todellinen luku jotain ihan muuta arvoisa puhemies kokoomus korostaa omassa esityksessään hallituksen tavoin työllisyyden merkitystä julkisen talouden kestävyyden peruskivenä kokoomuksen keskeinen keino parantaa työllisyyttä on jälleen kerran miljardiluokan veronkevennykset toistuvat kaikille tuloluokille kohdistetut miljardiluokan veronalennukset ovat julkisen talouden kestävyyden kannalta vastuuttomia hallituksen valitsema maltillinen kahdensadan miljoonan veronkevennys pieni ja keskituloisille mahdollistaa osaltaan kestävän taloudenpidon myös toki kokoomuksen esityksessä on työllisyyden osalta hyviäkin aihioita esimerkiksi paikallisen sopimisen edistäminen on hallituksellekin yksi keskeinen keino edistää työllisyyttä myös työperäisen maahanmuuton edistäminen on tärkeää

hallitus etenee omassa työllisyyssuunnitelmassaan aikataulussa ja hallitusohjelmassa linjatuilla askelmerkeillä tämä tarkoittaa sitä että teemme joka päivä työtä uusien työllisyystoimien eteen ja kuten jo eilen sanoin aikaa ei ole yhtään hukattavaksi vaikka asioiden edistäminen ripeästi on tärkeää olisi tietty maltti kokoomuksenkin esityksen osalta ollut valttia tästä esimerkkinä olkoon vaikkapa esitys yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden korotetusta kotitalousvähennyksestä vastaavan kaltaista esitystä tutkittiin viime kaudella arvio oli että ihmisiä ei voi asettaa iän perusteella eriarvoiseen asemaan kotitalousvähennyksen saamisen suhteen oma lukunsa on kokoomuksen arvio kotitalousvähennyksen korottamisen tuomasta kolmensadankolmenkymmenen miljoonan säästöstä ensi vuoden budjettiin kokoomus perustelee esitystä sitran mallilla vaikka sitran mukaan tällainen malli olisi pikemminkin kustannusneutraali kun otetaan huomioon koko kotitalousjärjestelmä ja julkinen talous arvoisa puhemies kristillisdemokraattien esitykset lapsiperheiden ja vanhusten hyväksi ansaitsevat kiitoksen merkittävänä rahoituskeinona heillä on vaihtoehtobudjetissa asumistuen uudistaminen vaikka asumistukijärjestelmään liittyy kiistämättä ongelmia ensi vuodelle esittämä kolmensadan miljoonan säästöjen hankkiminen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla on kuitenkin erittäin vaikea toteuttaa käytännössä tämä tarkoittaisi sitä että pienituloisten käteen jäävästä tulosta leikattaisiin liike nyt esittää ansiokkaan määrän erittäin hyviä

ja ajankohtaisia keskustelunaiheita mutta aikataulullisesti pidän niitä varsin epärealistisina koska käsittelyssä on kuitenkin ensi vuoden budjetti ja tarkoitus oli esittää vaihtoehtobudjetti ensi vuodelle arvoisa puhemies haluan kiittää oppositiopuolueita vaihtoehtobudjettien valmistelusta se on keskeinen osa parlamentarismia vaikka vaihtoehtobudjeteille ei voidakaan asettaa yhtä tiukkoja vaatimuksia kuin hallituksen todelliselle talousarvioesitykselle toivon kuitenkin realismia niidenkin valmisteluun ja toivon realismia myös niistä käytävään toivottavasti erittäin

perussuomalaiset kohdentavat asioita sosiaalisesti kohtuullisen oikeudenmukaisesti mutta sitten kun mietitään että mistä se rahoitus tulee niin tulee iso kysymysmerkki isoin osa teidän rahoituksestanne tulee sellaisista kohteista jotka vaativat perustuslain säätämisjärjestyksen esimerkiksi syöttötariffeihin

valtio on tehnyt sopimuksen että näitä tariffeja maksetaan tietty aika ja jos me nyt ensi vuonna päättäisimme että niitä ei maksetakaan niin valtio on silloin sopimusrikkoja siitä seuraisi oikeudenkäyntejä ja se tuskin menisi täällä perustuslakivaliokunnassa läpi teillä on myös samanlaisia esityksiä jotka koskevat kansainvälisiä kysymyksiä miten te olette aikoneet selviytyä tästä ihan oikeassa elämässä kun

sopivin vastaamaan kysymykseen nousee ylös edustaja mäkelä olkaa hyvä
arvoisa puhemies olen nyt vähän pettynyt tähän sosiaalidemokraattien vetämän hallituksen luovuuteen verottamisessa eli jos olisi niin että tuulivoimatariffia ei voitaisi sinänsä perua eikö voitaisi kehittää jonkinnäköinen haittavero sille tuulivoimalle esimerkiksi maisemaperusteisesti tutkahäiriöperusteisesti tai jollain muulla vastaavalla perusteella jolloin ne rahat otetaan pois toista kautta kyllä te verottaa osaatte tuo mitä ministeri lintilä sanoi tuosta sadan miljoonan yritystukileikkauksesta hallitus osaa osoittaa kaksikymmentä miljoonaa euroa rahaa ekologiseen liikenteeseen edes tietämättä mihin se raha tulee käytännössä menemään mutta sitten hallitus ei osaisi leikata miljardien potista sata miljoonaa yritystukia se juustohöylällä jostain pitää aloittaa omaishoitajien aseman parantaminen nyt jää nähtäväksi äänestävätkö hallituspuolueet perussuomalaisten kahdenkymmenen miljoonan lisäyksen puolesta omaishoitajien verovapauden edistämiseen

arvoisa herra puhemies on erittäin hienoa keskustan mielestä ja varmaan koko hallituksenkin mielestä että perussuomalaiset haluavat satsata enemmän yhteiskunnan heikompiosaisten tilanteeseen lapsiperheiden toimeentuloon pienillä eläkkeillä olevien toimeentuloon yhteiskunnan turvallisuuteen poliisin osalta mutta minusta puhemies kun on tämmöinen uudenlainen tapa käsitellä näitä on hirveän surullista että suurin oppositiopuolue on sortunut tällaisten valelukujen käyttämiseen ja ihan naurettavaan talouden arviointiin laskelmiemme mukaan jotka on tarkistettu valtiovarainministeriössä ja työ ja elinkeinoministeriössä teillä on puoli miljardia viisisataa miljoonaa hukassa rahaa tästä teidän vaihtoehdostanne arvoisa puolueen puheenjohtaja kansanedustaja jussi halla aho tehän johdatte suomalaisia tarkoituksella harhaan te luotte todella paljon pettyneitä suomalaisia te petätte ihmisiä tällaisilla hassuilla vaihtoehdoilla minkä takia te toimitte tällä tavalla

vaikuttaa siltä että edustaja antikainen haluaa käyttää vastauspuheenvuoron edustaja meri
puhemies jään odottamaan jos edustaja antikainen pitää puheenvuoron minusta täällä meillä on hyviä hyviä ajatuksia jos katsotaan esimerkiksi suomen talous pyörii tällä hetkellä ostovoiman varassa hyvin pitkälle ja meillä on täällä vaihtoehtobudjetissa valtava määrä asioita jotka parantavat ostovoimaa ja kun edustaja kurvinen minusta aika epäasiallisesti sanoi meidän keksityistä luvuista niin me me olemme ihan lasketuttaneet tuolla laskentapalvelussa että nämä meidän

mölinässä minä en kuule mitä puhuja sanoo tällä kertaa edustaja meri voi käyttää kahden minuutin puheenvuoron

kiitos arvoisa puhemies tosiaan te väititte edustaja kurvinen että me olemme näitä keksineet ja aika halventavia käsityksiä käytitte me olemme käyttäneet näitä myös laskentapalvelussa ja sieltä saimme taulukon että nämä meidän panostukset hyödyttävät pienituloisia keskituloisia kaikkia luokkia meillä ei meillä unohdeta mitään ryhmää me otamme vähemmän velkaa kuin hallitus ja työllisiä lisää laskentapalvelu on todennut että meillä tulee työllisiä lisää ja tämä ilmenee meidänkin asiakirjoista että viisituhatta työtöntä tulee hallituksen toimilla toivoisin edustaja kurvinen pikkusen asiallisuutta keskusteluihinne me olemme oikeasti tutkineet ja selvittäneet näitä asioita ja jos te olette jostakin eri mieltä niin esittäkää minulle tilasto argumentoikaa teillä on silloin todistustaakka jos te sanotte että nämä ovat täysin keksittyjä jos meillä kerran on näistä

arvoisa puhemies ensinnäkin onnittelut kaikille oppositiopuolueille oman vaihtoehtobudjetin tekemisestä siitä on vain tovi kun itsekin olen oppositiossa ollut ja tiedän että se on kova puristus ilman ministereiden ammattilaisia joten onnittelut kaikille siitä onneksi myöskin oppositiolla on apuna eduskunnan vaihtoehtobudjetin tekemisessä se vähän helpottaa ja siksi oikeasti vähän hämmästelenkin nyt sitä mitä edustaja kurvinenkin tässä jo sanoi että perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa ei suoraan viitata eduskunnan eli mitkä luvut ovat eduskunnan tietopalvelun lukuja ja mitkä mitkä eivät on vähän vaikea sulattaa sitä kun tiedämme että siellä jopa epäillään olevan seitsemänsadan miljoonan laskuvirheet kysymys oikeastaan kuuluukin mistä ne seitsemänsataa miljoonaa sitten otetaan pois mistä perussuomalaiset olisivat valmiita leikkaamaan jotta saataisiin hallituksen budjetille

tässä edustaja kurvinen on kaivannut laskelmia tässä on laskelmia perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin reformien vaikutuksesta olkaa hyvä tulkaa katsomaan tulkaa tänne tässä on tilaa minun vieressäni siellä arvoisa edustaja kysyi siitä mistä me leikkaisimme ja miten me sen tekisimme meidän yksi suurin kohde on maahanmuutto josta me leikkaisimme suomen perusta on esimerkiksi tutkinut että kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotias irakista tullut maahanmuuttaja

tekee valtiolle laskua

euroa vuodessa joten se on iso raha kiitos

puhemies perussuomalaisten vaihtoehtoon liittyy todella se ongelma että se se puolen miljardin aukko on kansalaisille on hyviä asioita joita varmaan lähes kaikki voivat kannattaa ja toisaalta tämä perustuslaillinen ongelma mikä täällä todettiin että ei voida niitä sopimuksia mitkä on tehty valtion ja sitten taas esimerkiksi tuulivoimayhtiöitten välillä muuttaa yksipuolisesti se maksaisi paljon enemmän haluan kiinnittää huomiota perussuomalaisten

tasausjärjestelmän haluatteko te lopettaa sen mitä te olette ajanut helsingin kaupunginvaltuuston ehdokkaana haluatteko lopettaa kertokaa kertokaa oletteko vielä samaa mieltä kuin silloin kun annoitte tämän vaalikonevastauksen helsingin sanomiin ja haluatteko murentaa satojen kuntien talouden pohjan täällä on maaseudun edustajia niin kuin edustaja kankaanniemi hieno edustaja joka puolustaa maaseutua haluatteko lopettaa sen kertokaa nyt ihan suoraan lähetykseen tässä

puhemies lyhyesti en halua maahanmuutto ja sen vaikutukset julkiseen talouteen on ongelma jota ei voida ratkaista pelkästään askartelemalla ensi vuoden budjettilaatikon sisällä säästöjä voidaan saavuttaa vain poliittisilla ja lainsäädännöllisillä muutoksilla ja ne ovat rakenteellisia pysyviä säästöjä vain hyvin pieni osa haittamaahanmuuton haitoista on selkeästi paikallistettavissa budjetista siellä ei näy työttömien ja tempputyöllistettyjen ulkomaalaisten aiheuttama kuormitus sosiaaliturvamenoihin siellä ei näy miten haittamaahanmuutto laskee työn hintaa tai nostaa asumisen hintaa siellä ei näy miten maahanmuutto kuormittaa poliisia ja oikeuslaitosta ja niin edelleen haittamaahanmuutto on kasvava musta aukko julkisessa taloudessa toisin kuin muut puolueet väittävät kyseessä ei ole mikään luonnonvoima jonka kanssa pitäisi vain elää vaan ilmiö joka on seuraus väärästä politiikasta se voidaan korjata oikealla politiikalla ja tästä politiikasta kerrotaan perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa kiitoksia

arvoisa puhemies tänään vietetään lapsen oikeuksien päivää ja ja se olisi hieno hetki pohtia miten me teemme tästä maailmasta parempaa paikkaa tuleville sukupolville mutta tämä ei valitettavasti oikeisto opposition vaihtoehtobudjeteissa näy on ikävää nähdä miten perussuomalaiset ovat valmiita romuttamaan kestävän ja inhimillisen yhteiskunnan periaatteita ilmastonmuutosta ei edelleenkään oteta vakavasti vaikka se on tosiasia josta nuoret ovat vakavasti huolissaan ja he vaativat aivan perustellusti tältä salilta tekoja leikkaukset kotouttamiseen aiheuttavat syrjäytymistä ajavat ihmisiä yhteiskunnan reunoille emme

puolen miljardin reikä siellä perusteissa ja olisi todella mielenkiintoista kuulla mistä ne rahat sitten otetaan

arvon puheenjohtaja hieman realismia tähän ympäristöpolitiikkaan jos suomi haluaisi tulla hiilineutraaliksi hallituksen tavoitteiden mukaan täällä tarvittaisiin vähintäänkin kolme uutta olkiluoto kolmea yhdeksän miljardia per laitos ja viisitoista vuotta rakennusaika

arvoisa herra puhemies perussuomalaisten vaihtoehtotodellisuusbudjetista tulee mieleen don quijote joka lähti taistelemaan tuulimyllyjä vastaan lepakot vain räjähtelivät luvut on vedetty sancho panzan hatusta ja niillä sitten perustellaan asioita jos ajatellaan vaikkapa sitä että tuulivoimasta ollaan leikkaamassa ensi vuonna kaksisataakaksikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa edustaja mäkelä täällä itse asiassa jo myönsi että se on hatusta vedetty stetsonluku hän sanoi että no keksitään sitten vaikka joku muu vero keräämään se jos se ei ole mahdollista tai jos ajatellaan vaikkapa eläkeläisten verotusta että sitä voidaan alentaa teidän tarkoittamallanne tavalla se maksaisi viisikymmentä miljoonaa valtiovarainministeriön arvio on kolmesataaviisikymmentä miljoonaa arvonlisäveron muutokset teidän arvio on kaksikymmentä miljoonaa euroa

puhemies nyt täällä on hieman vaihtoehtoista kuuloa joillakin edustajilla koska vastasin kyllä näihin mainittuihin viidensadan miljoonan euron väitteisiin ja niihin argumentteihin osittain osittain jo ryhmäpuheessa ja sen jälkeen ensimmäisessä debattipuheenvuorossani tarjosin korvaavat keinot jos se keino mitä me ensin esitämme ei ole mahdollinen sitten keksitään joku muu keino kyllähän hallitusohjelmassakin on paljon asioita joiden toteutuminen ei ole varmaa

kysyttiin lapsivähennyksen palauttamisen muodossa meillä on myös esityksiä kerhon iltapäivätoimintaan koululaisten mielenterveyden parantamiseen kiusaamisen ehkäisemiseen eli siihen meillä löytyy keinoja työllisyyteen meillä on on aivan kaikki samat keinot kuin hallituksellakin sen seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyyden saavuttamiseen lisäksi merkittävät dynaamiset vaikutukset veronkevennyksistä kuten polttoaineveron korotuksen perumisesta kotitalousvähennyksen leikkauksen perumisesta

ärade talman kun on suurin oppositiopuolue siihen liittyy tietty vastuu silloin nämä asiat pitää tehdä kunnolla pitää tehdä kotiläksynsä käyttää laskentapalvelua tässä on jopa miljardin aukko

eläkeläisten verokohtelua alvin alaraja omaishoitajien verovapaus satakymmentä näitä on lisää ja lisää edes jonka kd ja kokoomus saivat oikein te ette saanut oikein onko se niin että korvaus kenties kohdistuu vain niihin joita nuorisojärjestönne katsoo suomalaisiksi vai miten tätä voi käsittää ei tämä ole varjobudjetti tämä on poliittinen toivepaperi teiltä on syytä odottaa enemmän tässä lukee perusasiat kuntoon tämä kansi on ihan hyvä jos tämä sisältö olisi sen mukaista niin voitaisiin käydä ihan oikea substanssiin pohjautuva keskustelu

arvoisa herra puhemies vaikuttaa sille että te ette ole edustaja lukenut sitä tekstiä ja suosittelen teille tänä iltana vielä että käykää ihmeessä läpi se ja lukekaa mitkä ovat perusasioita suomalaisille ihmisille ja meille kaikille täällä kun täällä puhutaan näistä aukoista niin minä sanon että laskentapalvelun laskelmat ovat saatavilla käykää hakemassa ne täällä vain kasvavat nämä aukot valtavan suuriksi arvoisa herra puhemies meillä on paljon toimia joilla me haluamme parantaa suomalaisten ihmisten tilannetta me me olemme kuunnelleet ihmisiä muun muassa omaishoitoa hoitajamitoituksen haluamme saattaa lakiin aikaisemmin kuin hallitus

me haluamme palauttaa keliakiakorvaus aivan totta sisäilmasairastuneet ihmiset me olemme kuulleet heitä täällä ei ole vielä kukaan maininnut muun muassa sisäilmasairauksia eli perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti on oikeudenmukainen se puolustaa suomalaisia perussuomalaiset ovat sitä mieltä että esimerkiksi laittomasti maassa oleskelevien

arvoisa herra puhemies oli ajatus että enemmänkin jos keskittyisi hallituksen kanssa keskustelemaan mutta kun perussuomalaiset itse aloittivat jo ryhmäpuheessaan kokoomuksen arvioinnin niin ehkä muutama sana siitä minusta kun tämän perussuomalaisten maahanmuuton ottaa ottaa pois ja kurkistaa sinne taustalle käytännössä siellä on sama budjetti kuin minkä tämä vasemmistohallitus punavihreä hallitus on tehnyt sama velkamäärä ei ainuttakaan työllisyystoimea ei ainuttakaan pyöreä nolla työllisyystoimissa ei rakenteellisia uudistuksia vastustatte työperäistä maahanmuuttoa käytännössä politiikkaa kun te pidätte itseänne myöskin yrittäjäpuolueena joka johtaa käytännössä suomalaisen yrittäjän ja

puhemies perussuomalaisten on sinällänsä monia tärkeitä lisäyksiä joita myöskin kristillisdemokraateilta löytyy muun muassa diabetes keliakiakorvaukset ruoka avun huomioiminen sisäilmakysymyksiin puuttuminen polttoaineverotusta samalla tavalla ette halua halua olla lisäämässä kotitalousvähennystä ette myöskään leikkaamassa ja eläkkeitten verotusta haluatte keventää nämä kaikki samat elementit löytyvät myöskin kristillisdemokraateilta mutta ehkä suurin heikkous tässä on se että tässä budjetissa valtion velkaantuminen ei varsinaisesti lähde pienentymään tämä ei ole vastuullisempi malli hallituksen budjetille ja sitten toisaalta tästä puuttuu työllisyystoimenpiteitä elikkä työllisyystoimenpiteinä täällä kotitalousvähennys ja työtulovähennyksen lisääminen mutta muita varsinaisia työllisyystoimenpiteitä ei ole joten siinä mielessä voi sanoa että että on vaikea nähdä että esimerkiksi työllisyys tällä perussuomalaisten vaihtoehdolla lähtisi kohentumaan ja ehkä yksittäinen asia te haluatte auttaa ihmisiä paikan päällä mutta samanaikaisesti leikkaatte kehitysavusta kolmesataa miljoonaa tuntuu vaikealta nähdä että esimerkiksi kristillistaustaiset järjestöt joutuisivat välittömästi lopettamaan työnsä paikan päällä siellä missä ihmiset ovat
edustaja halla aho puolitoista minuuttia

investointi on rahankäyttöä joka maksaa itsensä takaisin ja tuottaa hyötyä myöhemmin esimerkiksi rajavalvonta länsirajalla ja turvapaikkaturistien säilöönotto ovat investointeja ne kyllä maksavat mutta ne vähentävät suomen houkuttelevuutta sellaisten ihmisten silmissä joiden täällä oleminen tulee kalliiksi investoinnin vastakohta on setelien polttaminen sellainen rahankäyttö joka ei koskaan tuota tai joka tuottaa pelkkää vahinkoa vihreiden edustaja mainitsi maahanmuuttajien kotouttamisen maahanmuuttajien kotouttamiseen joka vuosi kipatut sadat miljoonat ovat setelien polttamista tulijat eivät kokemusperäisesti silti kotoudu sen sijaan maahanmuuton ympärille on muodostunut kotouttamispalveluja myyvien yritysten ja yhteisöjen loismainen bisnes jonka rahoittavat veronmaksajat

perussuomalaisten vaihtoehtoon on kohdistunut hyvin laaja mielenkiinto pitkälti sen takia että perussuomalaiset ovat korostaneet hyvin tiukkaa talouspolitiikkaa tässä pitkin syksyä keskustelussa olette vaatineet velanoton vähentämistä menojen priorisoimista ja vakaan talouden luomista tähän nähden se tosiasia että tämä vaihtoehtobudjetti on pitkälti tyhjän päällä on tosiaan yllätys odotimme että nyt kun tästä vaihtoehtobudjettikeskustelusta on haluttu tehdä tällainen substanssipainotteinen hallituksen ja oppositiopuolueiden vaihtoehtojen vertailu sille tulisi myös ainespuita siitä esityksestä siellä on hyviä esityksiä menolisäyksiksi mutta tulopuoli on täysin auki siihen me mielellämme myös puheenjohtaja halla aholta kuulisimme

puhemies uskon että edustaja koskinenkin arvostaa entistä tasavallan presidenttiä mauno koivistoa sekä presidenttinä että talousmiehenä presidentti koivisto sanoi kerran olin kuulemassa valtio jonka vaihtotase on alijäämäinen ja joka velkaantuu ei voi antaa vastikkeetonta rahaa ulkomaille meillä on tällä hetkellä ilmeisesti noin neljän miljardin vaihtotaseen alijäämä ja hallitus ottaa lisää velkaa runsaasti me otamme vähemmän vaihtoehtobudjetissamme kuin hallitus toki aika paljon liikaa vieläkin mutta otamme kaikki tuleville sukupolville mutta meillä on oleellisena tämä presidentti koiviston ohje että jos valtio velkaantuu ja kansantalous on alijäämäinen niin silloin ei vastikkeetonta rahaa lähetetä ulkomaille

arvoisa puhemies äskeisessä perussuomalaisten puheessa te sanoitte että olette suomalaisen maaseudun puolue samanaikaisesti puheenjohtaja on kuitenkin leikkaamassa kuntapalveluitten rahoituksesta kun sanotaan että tämä on kepulaista aluepolitiikkaa halla ahon mielestä tasa arvoiset palvelut ovat koko maassa puhdasta utopiaa ryhmäjohtaja tavio sanoi äsken että te haluatte leikata myös yritystukia jos tarkkaan ette tiedä mistä te voitte juustohöylätä kaikista tuista se tarkoittaisi maatalouden energiaveron palautuksen leikkausta maatalouden kansallisen tuen leikkausta luonnonvarahaittakorvauksen leikkausta lomituspalvelujen leikkausta

syy on maahanmuutto
ilmeisesti ilmeisesti vastauksen antaa edustaja meri
kiitos puhemies minusta nyt on aika mielenkiintoista täällä ensinnäkin ei tiedetä keitä perussuomalaisten kansanedustajia on paikalla toiseksikin täällä eräs kokoomuslainen kävi kyselemässä että mistä näitä vaihtoehtobudjetteja saa siitä huolimatta aivan järkyttävää ja tämä on aivan hirveä ja kamala kun ihan selkeästi ei edes tiedetä keitä täällä meistä on paikalla ja onko onko tätä edes todellakaan luettu kun tämä on ollut jo viime viikolla

täällä on kohta kolme kuten aikaisemminkin kerroin nämä sisältävät kaikki ymmärrämme sen että jos ihmisten ostovoima parantuu jos jää enemmän käteen voimme ostaa enemmän palveluita voimme liikkua enemmän voimme mennä harrastuksiin meillä on täällä ostovoimaa kansalle otsikon alla valtava määrä lapsivähennystä omaishoidon tuki polttoainevero nämä kaikki lisäävät työllisyyttä nämä ovat sellaisia eriä joista laskentapalvelu ilmoittaa että niitä ei voi laskea siihen mukaan mutta meillä on silti positiivinen työllisyyden työllisyyden kehitys toisin kuin hallituksella

täytyy sanoa että minäkin odotin perussuomalaisten budjettiesitykseltä merkittävästi syvällisempää analyysiä siitä mitä pitää tehdä te olette unohtaneet työllisyyden melkein kokonaan ja keskitytte vain lietsomaan vastakkainasettelua suomalaisessa yhteiskunnassa

teidän ehdottamanne menoleikkaukset vaatisivat kansainvälisien sopimuksien ja perustuslain rikkomista suomen uskottavuus investointikohteena romahtaisi jos suomi perustuslakia rikkoen esimerkiksi peruisi tuulivoiman tariffituet laskelmat ovat hyvin hataralla pohjalla tässä julkaistussa asiakirjassa ei viitata eduskunnan tietopalveluun kysymys kuuluu miksi perussuomalaisten budjettivaihtoehdossa arvonlisäveron alarajan noston kustannus budjetissanne arvioitu verotuottojen menetys on murto osa valtiovarainministeriön laskelmasta joka on yhdeksänkymmentä miljoonaa siis seitsemänkymmentä miljoonaa tyhjää eläkeläisten veronalennuksen hinnaksi on on laskettu viisikymmentä miljoonaa euroa oikeampi arvio on kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa valtiovarainministeriön mukaan omaishoidon tuen verovapauden kustannus on laskettu kahteenkymmeneen miljoonaan todellisuudessa mittaluokka on noin satakolmekymmentä miljoonaa velkaantuva budjetti ilman työllisyysvaikutuksia se on luonnehdinta teidän budjetistanne vaihtoehdostanne kun poistetaan mahdottomat menoleikkaukset perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti lisää valtion velkaantumista on virheellisiä laskelmia vähintään seitsemänsadan miljoonan euron edestä perusasiat kuntoon budjetissa

arvoisa puhemies nyt on siinä mielessä mielenkiintoinen keskustelu tässä pääministeri rinteen puheenvuorossa että juuri äsken totesin että meillä on käytettävissämme vähintään kaikki ne samat keinot hallitus väittää pääsevänsä seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyyteen sen lisäksi meillä on merkittäviä dynaamisia vaikutuksia veronkorotusten perumisten perumisten ja veroleikkausten muodossa enemmän kuin hallituksella nyt pääministeri väittää ettei meillä ole työllisyystoimia en oikein ymmärrä tätä argumenttia tämä arvonlisäveron alarajan nostaminen on hallitusohjelmassa että se tehdään hallitus kuitenkaan ei ole varannut siihen euroakaan rahaa tulevalle vuodelle kuinka tämä on mahdollista me tiedämme että sen alarajan nostaminen on on eu luvasta kiinni sen takia me emme ole mitoittaneet sitä rahaa koko vuodelle mitä se alarajan nostaminen vaatisi koska sen luvan saaminen vie aikaa mutta onko todella niin että hallitus ei aio tehdä mitään tämän hallitusohjelmassa mainitun tavoitteen edistämiseksi tämän

herra puhemies näin maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajana täytyy kyllä todeta että aika lailla puuta heinää olivat nimenomaan ne laskelmat näitten hyvien asioitten takana olisin toivonut puolueelta johon kaksikymmentäviisi prosenttia kansalaisista luottaa että teillä ei vaihtoehtoisen budjetin sijaan ole vaihtoehtoista todellisuutta vaan todelliset luvut mihin te pohjaatte se on surullista että että niinkin hyviä asioita kuin hoitajamitoituksen kuntoon laittaminen veronalennukset omaishoito terveydenhuollon ja koulutuksen kuntoon laittaminen sisäilmaongelmat kaikki nämä ratkaistaisiin kehitysavun ja ja maahanmuuton kustannusten poistamisella ihmiset ovat minulta kysyneet miten se voi olla mahdollista että että kaikki tämä yhtäkkiä pystyttäisiin noin pienellä tekemään semminkin kun silloin kun perussuomalaiset olivat hallituksessa maahanmuuton kustannukset olivat kaksinkertaiset nykypäivään verrattuna

arvoisa arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunnassa selvisi tässä budjetin käsittelyn yhteydessä että hallitus käyttää globaalitason nolla pilkku yhden prosentin eli promillen hiilidioksidipäästöjen torjumiseen kaksi miljardia euroa ensi vuonna ja seuraavana vuonna on samanlaista aina koko kauden loppuun asti eli valtavan miljardimäärän siihen että voidaan nolla pilkku globaalia hiilidioksidipäästöä päästä eroon kun samanaikaisesti hallitus hyväksyy sen että kiina intia ja monet eu maatkin päästävät kasvavassa määrin hiilidioksidia ilmaan millä te perustelette tätä kahta miljardia edustaja kalmari tuolla keski suomessa kun kun siellä teiltä kysytään meistä tämä on erittäin tehotonta verovarojen käyttöä
myönnän tähän debattiin vielä puheenvuorot edustaja hyrkölle ja pääministerille ja niihin väleihin perussuomalaisten puheenvuorot edustaja hyrkkö ei kun anteeksi suomela takapenkistä

arvoisa puhemies yksi suomalainen tuottaa kuusi kertaa niin paljon päästöjä kuin yksi intialainen eli jos yhden suomalaisen päästöt puolitetaan hän tuottaa edelleen saman verran päästöjä kuin kolme intialaista ja tästä laskemalla käy varsin nopeasti ilmi että globaalin oikeudenmukaisuuden kannalta on täysin kestämätöntä väittää ettei suomessakin olisi tarpeen päästöjä vähentää ihmisiä ei voi asettaa siinä määrin eriarvoiseen asemaan että ajattelisi että on oikein että yksi saastuttaa kuusi kertaa enemmän kuin toinen sen tähden onkin meidän vastuullamme kuten myös toki intialaisten vastuulla vähentää päästöjä kukaan ei tätä vastuuta karkuun pääse

tämä on todella sitä lisävelkaa tulevaisuudelle kun ei kerran muutakaan ole esitetty joten toivon todella että ensi kerralla nojataan todellisuuteen kuten täällä ovat muutkin peräänkuuluttaneet
arvoisa puhemies suomen perusta joutuu laskemaan maahanmuuton kustannuksia koska mikään muu taho niitä ei laske näihin meidän meidän selvityksiin ne perustuvat tilastokeskuksen rekisteriaineistoihin niihin ei liity poliittista tulkintaa eikä analyysiä ja ne lukemat ovat suuria meiltä on itse asiassa tulossa hyvin pian hyvin kattava selvitys toimeentulotukimenoista maahanmuuttajien ja vieraskielisten

tämä maahanmuutto ylipäätänsä se on sekä vasemmalle että oikealle melkoinen taikaseinä toiselle se tarjoaa maahan sellaisia ihmisiä joita tänne halutaan toiselle se on ratkaisu vaikka mihin työllisyyden nostosta alkaen mutta tämä tämä ei pidä paikkaansa meillä on lukemat meillä on tilastot osoittakaa missä tilastot ovat väärässä

arvoisa puhemies otan muutaman yksityiskohdan joita pidän hyvinä tässä perussuomalaisten esityksessä täällä todetaan

eun minimitasolle on tavoitteena ne ovat hyviä tavoitteita mutta ne vaativat valmistelua meillä on tällä hetkellä sähkön siirtohintaan liittyvä valmistelu käynnissä hallituksessa tulemme puuttumaan sähkön sähkön siirtohintaan sillä tavalla että näitten investointien poistoja tullaan pidentämään tulemme puuttumaan siihen todennäköisesti myös kattohinnalla nämä tulevat alentamaan siirtohintoja jotka ovat tällä hetkellä liittyvä erittäin iso ongelma tässä maassa on hienoa että perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa on siihen puututtu mutta tämä asia on jo hyvin valmisteltuna käynnissä tällä hetkellä valtioneuvostossa ja se huolehditaan eteenpäin sillä tavalla että se on hyvin valmisteltuna tulossa eduskunnan päätettäväksi toinen asia joka liittyy tähän kokonaisuuteen on energiaverotuksen laskeminen eun minimitasolle kuten hallitusohjelmassa todetaan hallitus tulee poistamaan

sähköön liittyvän verotuen mutta tulee energiaverotuksen kautta alentamaan verotuksen eun

arvoisa herra puhemies oli hienoa pääministeri että jotakin hyvää täältä toivottavasti löysitte myös hyvää mikä liittyy perusasioihin ja ja niihin tavallisiin ihmisiin me perussuomalaiset pidämme erittäin tärkeänä että me saamme hoitajamitoituksen tänne suomeen te olette hyvä hallitus siitä puhuneet te hyvä kokoomus ette ole sitä halunneet viime kaudella mutta me sen haluamme me kannamme vastuuta siitä mitä olemme puhuneet me olemme esittäneet muun muassa toimenpideohjelmaa siitä

edustaja orpo meillä on ulkomailla paljon suomalaisia hoitajia te tiedätte sen siellä on paremmat palkat työolot ja kaikki oletteko te hallitus valmis ajattelemaan tällaista toimenpideohjelmaa että ihan oikeasti me löytäisimme niitä keinoja miten me saamme hoitajia koska minä hoitajana kyllä tiedän että hoitajia on mutta ymmärrän myös miksi he ovat alalta pois lähteneet työolot palkkaus siinäpä paljon kysymyksiä

nyt edustaja gustafsson
arvoisa puhemies kansalaiset varmaan kohtuudella odottavat että he saavat tästä keskustelusta kokonaiskuvan eri puolueiden vaihtoehdoista kokoomuksen listalla ansiosidonnaisen porrastus ansiosidonnaisen omavastuupäivän palautus työttömyysputken poisto toimeentulotuen asumismenon omavastuun palautus asumistuen jäädytys ja niin edelleen

jo vastasi kokoomus on oikeistopuolue ja se näkyy tässä

kuusikymmentätuhatta uutta työllistä kuusikymmentätuhatta ihmistä jotka pääsevät työttömyydestä töihin se on merkittävä siitä ei ole tietoakaan se on merkittävä ero teidän miinus viiteentuhanteen viiteentuhanteen edustaja gustafsson ja muut eduskunnan tietopalvelu on tänään kertonut meille käytyään läpi kokoomuksen vaihtoehdon että pienituloisten määrä ei kasva kokoomuksen esityksen myötä ei kasva gini kerroin pysyy samana vaikutukset ovat siis samoja kuin teidän hallituksen esityksessä siitä huolimatta me pystymme rahoittamaan niitä tärkeitä tärkeitä välittämiseen liittyviä asioita kokoomuksen esityksessä on nimittäin nyt sydän paikallaan me panostamme hoivaan ja hoitoon vanhustenpalveluihin hoitotakuuseen yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaille kotitalousvähennyksen parannus joka olisi tehty jo viime kaudella jos kokoomus olisi yksin saanut päättää

puhemies on aivan järkyttävää että entinen yrittäjämyönteinen teollisuusmyönteinen puolue kokoomus esittää puolen miljardin viidensadan miljoonan euron heikennyksiä yritysten toimintaedellytyksiin tämähän tarkoittaa sitä että ne miljardihankkeet joita suomessa on vaarantuvat mutta onneksi te ette ole vallassa ettekä voi toteuttaa näitä teidän teidän linjauksianne tuhansia ja tuhansia työpaikkoja

puhemies edustaja rantakangas tämä on surkuhupaisaa nyt tämä yritystukikeskustelu täällä pääministeri juuri totesi että hallitus itse haluaisi mutta ei kykene tässä budjetissa jostain syystä tehdä energiaverouudistuksen jossa sähkövero lasketaan eun minimiin poistetaan energiaveron palautus sehän on tässä meidän talousarviossamme pohjana sille suurimmalle euromääräiselle muutokselle jonka te laskette teollisuusvastaiseksi meillä on tuhansia yrityksiä jotka saisivat sillä tavalla sähköistettyä tuotantonsa sähkölaskunsa pienemmäksi päästäisiin eroon fossiilisista polttoaineista kohti sähköistettyä eteenpäin menevää suomea kertokaa tästä listasta että mikä täällä on yritysten investointeja pienentävää ei mikään sen sijaan se lisää niitä niin että meillä miljoonaa euroa enemmän vuodessa tk menoihin me kevennämme ansiotuloverotusta panostamme kolme miljardia raiteisiin ja infrastruktuuriin enemmän kuin te ja pääomitamme miljardilla yliopistoja edustaja gustafsson tässä ollaan nyt asian ytimessä me haluamme suomalaiset töihin ja tämä vaihtoehto osoittaa sen että sillä tuloerot eivät kasva mutta silloin ihmiset elävät omalla palkallaan te haluatte hyväksyä tosiasian että meillä on satojatuhansia ihmisiä työttömänä ja tuette heitä tulonsiirtoja parantamalla vaikka se ei aiheuta myönteistä tulonjakovaikutusta

arvoisa puhemies ovatko nämä teidän todellisia tulevaisuustekoja sitten niin kuin virallinen ohjelma täällähän te kerrotte että viisisataa miljoonaa yritystuista pois onko se virallinen virallinen ohjelma jos ei ole niin sitten te voitte antaa tiedotusvälineille viestin että tämä on ihan tämmöinen huuhaa juttu mutta ihan oikeasti te annatte viestin suomalaisille yrityksille te annatte viestin talouselämälle että kokoomus ei enää aja suomalaisen teollisuustyöntekijän asiaa suomalaisen yrittäjän asiaa eikä niitten jotka haluavat työllistää te ajatte yrityksiä suomesta ulos te ajatte ulos ei tällaista viestiä pitäisi kohtuullisen ja vastuullisen oppositiopuolueen täällä esittää ihan oikeasti te kerrotte nyt täällä kauniita asioita ympäristöasioista totta kai tämä hallituksen ympäristöpolitiikan linja on viisas se on viisas siinä katsotaan kokonaisuutta ja huolehditaan kansainvälisistä velvoitteista totta kai niin pitää tehdäkin mutta ei niin kuin mitä kokoomus ajattelee te lyötte edellytykset pois uusilta investoinneilta tänne teollisuuteen

puhemies edustaja orpo te teitte väistöliikkeen ette ollenkaan halunnut kajota jonka nostin esille tässä teidän

toimenpide esitykset päätyvät loppusummaan noin miljardi euroa luettelin äsken nämä ansiosidonnaisen porrastus omavastuupäivien palautus työttömyysputken poisto ja ja niin edelleen siinä oli myöskin tämä ansiosidonnaisen eläketurvan kertymän lopetus joka kohdentuu nimenomaan työttömien ja pätkätyöläisten tuleviin eläkkeisiin siis te viette kaikkein pienituloisimmalta ja haavoittuvimmalta ihmisryhmältä miljardin toimeentulosta pois ei se nyt minusta ole kuulkaa kokoomus mikään rehvastelun asia me voimme puhua mitä me teemme työttömyyden hyväksi minä luulen että meidän ero kokoomuksen kanssa ei ole niin iso kuin te haluatte antaa ymmärtää mutta tästä löytyy ero miten pidämme huolta kaikkein pienituloisimmista siinä kokoomus osoittaa olevansa todellinen oikeistopuolue

edustaja gustafsson valitsee nyt vain haluamiaan kohtia ja ja nekin väärin ymmärtäen itse asiassa meillä on sama tavoite kuin hallituksella kuusikymmentätuhatta työllistä tähän maahan lisää mutta meidän tekomme ovat erilaisia rinteen hallituksen ensi vuoden budjetti tulee vähentämään tästä maasta viisituhatta työpaikkaa tekemään tähän maahan viisituhatta työtöntä lisää näin tekee rinteen hallitus kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa on ensi vuodelle konkreettiset toimenpiteet sen eteen että tähän maahan syntyy yli ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioinnin perusteella laskettua työpaikkaa ja se itse asiassa tarkoittaa sitä että tästä tulee parempi maa suomalaisille yrittäjille kun me toteutamme paikallisen sopimisen me emme jahkaile sen kanssa sen aika on tässä maassa nyt me myös teemme tämän niin että jokaiselle suomalaiselle tulee lisää kun samaan aikaan palkansaajilta rinteen hallitus nipistää lähes sata euroa me annamme meidän vaihtoehdossamme kolme ja puoli sataa euroa lisää eläkeläisille tuplaten sen mitä rinne on nyt antamassa lapsiperheiltä rinteen hallitus leikkaa yli yli kaksisataa euroa kokoomuksen vaihtoehdossa lapsiperheiden taloudet vahvistuvat keskimäärin yli neljälläsadalla eurolla ja edustaja rantakangas ymmärrän että teillä on paha olo olla vasemmistohallituksen panttivankeina mutta yrittäjien asema vahvistuu tässä kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa yrittäjät odottavat pitkäjänteistä määrätietoista kestävää talouspolitiikkaa ja sitä kokoomus tarjoaa tässä vaihtoehdossaan joka on itse asiassa arvoisa puhemies ensimmäistä kertaa oppositiopuolueelta vastuullisempi esitys kuin on vallassa olevan hallituksen

edustaja orpo teidän vaihtoehtobudjetti pitää sisällään järkyttävän määrän eriarvoisuuden lisääntymistä suomalaiseen yhteiskuntaan kun pelkästään katsoo kaikkien teidän toimenpiteidenne yhteistä vaikutusta se tarkoittaa sitä että aivan alimmat tulodesiilit tulevat menettämään toimeentulostaan satoja euroja samaan aikaan ylimmät tulodesiilit voittavat lähes tuhat euroa

puhemies pääministeri rinne te ette ole ensinnäkään perehtynyt meidän vaihtoehtoomme ettekä selvästikään lukenut sitä toiseksi puhuitte joistakin järkyttävistä keinoista minä sanoisin että teidän talouspolitiikkanne on järkyttävää ettekö te ala pikkuhiljaa uskomaan kun viimeksi eilen valuuttarahasto tänään komissio ekonomistit valtiovarainministeriön virkamiehet että tämä menee päin seinää ettekö te voisi uskoa suomen kansa ei usko tähän viritykseen mutta kun minä toivoisin että te oikeasti perehtyisitte tähän vaihtoehtoon ottaisitte sieltä edes jotain teidän ehdotuksenne ja meidän ehdotuksemme välillä on kuusikymmentäviisituhatta työpaikkaa se on valtava määrä se tuo valtavasti verotuloja se auttaa nämä ihmiset pois sieltä ja sillä rahalla te voitte tehdä niitä tärkeitä asioita joita teidän budjetissanne sinänsä on kuten se pienituloisten eläkeläisten eläkkeiden korotus takuueläkkeen ja kansaneläkkeen korotukset todella tärkeitä asioita

ole kivoja mutta niitä on tehtävä jotta ihmiset saavat töitä

edustaja orpo teidän esitykseenne sisältyy työeläkejärjestelmästä rahojen leikkaamista viisisataa miljoonaa euroa ansioturvaosion poistamista eläkekertymän puolelta te haluatte leikata työeläkkeellä olevien ihmisten toimeentulosta tulevaisuudessa sen takia te siirrätte miljoonaa euroa pois jos teidän ehdotuksenne toteutuisi saman tien se tarkoittaisi sitä että valtion budjettiin tulisi eläkejärjestelmän puitteista viisisataa miljoonaa euroa suoraa rahaa se teidän budjettinne on täysin hötön puolella tästä näkökulmasta samalla sanon edustaja orpo teille että jos te todella kuvittelette että kahdenkymmenen euron parannus kuukaudessa perusturvaan kahdenkymmenen euron parannus peruspäivärahaan tai perustoimeentuloturvaan olisi se syy joka estää työllistymistä niin te puhutte vastoin tietämäänne asiaa todellisuudessa se kaksikymmentä euroa merkitsee hyvin pientä parannusta näille ihmisille mutta se merkitsee parannusta näille ihmisille teidän vaihtoehtonne merkitsee leikkaamista tämän yhteiskunnan pienituloisimmilta ihmisiltä

siis me tuomme tällä esityksellämme kaikki työttömät samalle viivalle niin että eläkettä ei tästä eteenpäin kerry jos on ansiosidonnaisella ja sillä pystytään erottamaan viisisataa miljoonaa euroa tärkeisiin kohteisiin kuten esimerkiksi siihen että voimme keventää kaikkien työn verotusta koska työ

te te olette muuttamassa eläkejärjestelmää leikkaamassa toisilta eläkeläisiltä hoitaaksenne teidän lupaustanne joko te voisitte kertoa ketkä ovat ne salaiset asiantuntijat jotka teille näitä vihjeitä ovat antaneet nyt olisi hyvä kuulla vihdoinkin nimiä

puhemies vaihtoehtobudjetissaan kokoomus leikkaisi kaikkein pienituloisimmilta ja kuvittelee että sillä luodaan uusia työpaikkoja yhteensä miljardin leikkaukset tavallisten suomalaisten hyvinvointiin ei keppiä vaan suorastaan pamppua kokoomus leikkaisi työttömyysturvasta ja ajaa myös leikkauksia toimeentulotukeen ja asumistukeen toistuvat miljardiluokan veronalennukset kaikille tuloluokille ovat julkisen talouden kestävyyden kannalta täysin vastuuttomia hallituksen valitsema maltillinen kahdensadan miljoonan veronkevennys pieni ja keskituloisille mahdollistaa osaltaan

käyttäisitte rahat taas hyvätuloisten veronalennuksiin oikeisto oppositio leikkaisi hyvinvoinnista

puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti vahvistaa suomalaisten hyvinvointia lisää työllisyyttä itse asiassa meidän budjettivaihtoehto on

tämän salin puolueiden esityksistä ainut budjettiesitys joka lisää työllisyyttä hallituksen esitys menee pakkaselle niin menee myös muiden oppositiopuolueiden arvoisa puhemies pääministeri te ette ole lukenut meidän esitystä jos te olisitte lukenut sen te näkisitte että tietopalvelu on laskenut sen että meidän vaihtoehto ei lisää pienituloisten määrää meidän vaihtoehto vähentää tuloeroja kuunnelkaa yhtä paljon kuin hallituksen esitys mutta se mikä on olennaista kuusikymmentätuhatta ihmistä saisi tietopalvelun mukaan työtä ja se on hyvinvointiyhteiskunnan pelastus ja sillä me voimme vahvistaa ihmisten palveluita kysynkin kuka hallituksessa vastusti sitä että vanhusten palveluihin laitetaan lisää rahaa te lupasitte neljätuhattaneljäsataa hoitajaa ja kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa mutta teidän esityksessänne on viisi miljoonaa viisi miljoonaa euroa kokoomus on rakentanut sadanviidenkymmenen miljoonan euron paketin jolla vahvistamme tuhat hoitajaa kotihoitoon tuhanteen ympärivuorokautiseen hoivaan ja kehitämme myöskin vanhusten palveluita kysyn miksi vain viisi miljoonaa kuka hallituksessa vastustaa sitä että ikäihmiset hoidetaan hyvin tämä on häpeällistä
arvoisa herra puhemies täällä tuodaan toistuvasti esiin esiin tätä tietopalvelun tuottamaa tietoa joka on sinänsä todella ja mielestäni on hyvä että siihen nojataan mutta samalla olisi tärkeää myös muistaa että se on pitkälti staattisen mikrosimulaatiomallin tulos jolla on sitten omat rajansa myös eli se ei huomioi esimerkiksi käyttäytymisvaikutuksia pidempiaikaisia dynaamisia vaikutuksia ja ehkä laadullisia muutoksia kun mietitään missä tilassa meidän yhteiskunta on niin juuri tällaisia muutoksia meillä on edessä ja käsillä ja ehkä sellaista keskustelua toivoisi enemmän täällä näkevän mitä itse vaihtoehtobudjettiin tulee niin pitää kiittää kokoomusta isosta liudasta monenlaisia ilmastotoimia ympäristöpuolella nehän ovat suurelta osin itse asiassa aika samanlaisia kuin mitä hallitus tekee niin kuulostaa että ollaan hallituksen linjoilla mutta meillä on tietysti se että kun vastuu painaa niitä pitää myös valmistella

odotan täällä sitten läpi kauden suurta tukea teiltä kaikille

kokoomus on tehnyt vaihtoehtonsa huolella ja mielestäni se ansaitsee tulla käsitellyksi täällä oikeudenmukaisella tavalla se on kuitenkin kokonaisuutena mielestäni aika kylmä näen että mittavat tuloveron kevennykset pelkille hyvätuloisille maksetaan pienituloisimpien kukkarosta muun muassa ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavilta poistetaan oikeus eläkekertymään puoli miljardia euroa ja toimeentulotuesta korvattaviin asumismenoihin tehdään sadan miljoonan euron leikkaus kokoomuksen tulopuoli on rakennettu sillä tavalla kylmällä tavalla että he ovat kirjanneet ensi vuodelle sellaisia säästöjä mitä ei ole mahdollista saada ensi vuonna sehän tarkoittaisi käytännössä sitä että me palaisimme tänne varmaan kuudennella lisätalousarviolla marraskuun puolella ja ottaisimme sieltä pois mistä saamme siinä kohtaa luultavasti tämä osuisi pienituloisten kukkarolle jälleen sen sijaan kysyn

puhemies ensinnäkin tosiaan jos viittasitte näihin kertaluontoisiin niin me olemme käyneet listat läpi ja niistä itse asiassa suurin osa on sellaisia jotka ovat oikeasti pysyväisluontoisia menoja esimerkiksi tuhannen ammattikouluopettajan palkkaaminen me olemme tehneet niille tilaa pysyvissä menoissa me rahoitamme ne pysyvästi ja ne asiat mitkä siellä olivat aidostikin kertaluontoisia vaikkapa nyt rajavartioston

tiedämme kaikki että valtiovarainministeriö miettii koko ajan työllisyystoimia ja arvostaisin nyt kovasti valtiovarainministeri lintilä jos voisitte kertoa mikä heidän arvionsa on kun täällä ei uskota enää eduskunnan tietopalvelun mikrosimulaatiomalleja ovatko he sitä mieltä että työttömyysputken poistolla ansiosidonnaisen porrastuksella

muutama sata miljoonaa on tietenkin hyvä että on tämä työllisyysfokus osa näistä työllisyystoimista on toki hallitusohjelmassakin että niistä varmaan päästään keskustelemaan tässä salissakin kohtapuolin ansiosidonnaisen tasolla ja kestolla on työllisyysmerkitystä se on ihan relevantti huomio mutta tuntuu toki aika kovalta myöskin se että jos on työtön niin rangaistaan vielä toiseen kertaan kahdenkymmenen kahdenkymmenen vuoden kuluttua kun pääsee eläkkeelle se tarkoittaa käytännössä että tämän päivän satsauksia maksetaan tulevien eläkeläisten kukkarosta

puhemies tuntuu olevan epäselvyyttä siitä mikä linja pitäisi ottaa sen väittämisessä mikä perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa on seitsemänsataa vai täysi miljardi mutta sen voin sanoa että kokoomukselta löytyy ainakin kolmesataakolmekymmentä miljoonaa mielikuvitusrahaa yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden kotitalousvähennyksen vaikutus hoivamenojen alentumiseen ensi vuonna ette kai te nyt vakavalla naamalla väitä että tällainen säästö on sieltä mahdollista saavuttaa toiselta puolelta katsottuna te olette korottamassa ajoneuvoveroa te olette alentamassa polttoaineverotuksen korotusta ainoastaan kahdeksallakymmenelläviidellä miljoonalla elikkä tosiasiallisesti korottamassa polttoaineveroa sadallakuudellakymmenelläviidellä miljoonalla te olette poistamassa energiaintensiivisen teollisuuden verotukea te te olette nostamassa lämmityspolttoaineiden veroa miten te kuvittelette näiden vaikuttavan työllisyyteen autoiluun ja elämisen edellytyksiin maakunnissa

arvoisa puhemies ensinnäkin tähän yli joka on muuten merkittävä uudistus jonka sitra on huolellisesti muiden asiantuntijoiden kanssa ehdottanut silleen meillä ikäihmiset myös pienituloiset pärjäisivät tulevaisuudessa hieman pidempään kotona ilman raskaita palveluita sillä että tuo tuhatkaksisataa euroa annetaan ikään kuin veronpalautusta vaikka ei olisi veroa mistä vähentää ja kotitalousvähennyksen prosentti seitsemäänkymmeneen prosenttiin yli siis tässä on kaksi eri vaikutusta täällä valtiovarainministeri virheellisesti viittasi ainoastaan siihen että nettokustannus suoraan verotuloissa olisi todella se noin seitsemän miljoonaa euroa mutta sitra on arvioinut että tällä tavalla neljätoistatuhatta ikäihmistä

silmänkääntötempun konsulttiyritys kpmgtä käytetään mieluummin pohjana kuin valtiovarainministeriötä sen vuoksi varmaan edustaja mäkeläkin tämän virheen tunnisti kun heidän vaihtoehtobudjettinsa on täynnä vastaavia silmänkääntötemppuja arvoisa puhemies suhteessa hallituksen esitykseen kokoomuksen vaihtoehtobudjetti lisäisi heti ensi vuoden alussa kaksikymmentäkahdeksantuhatta köyhää ja tänään lasten oikeuksien päivänä te esittelette vaihtoehtobudjettia joka lisäisi kuusi ja puolituhatta köyhää lasta tähän maahan

leikkaa kaikkein köyhimmiltä niin ajatellaan että se luo työpaikkoja se ei luo yhtään työpaikkaa joka tapauksessa teidän leikkauksenne lisäisivät köyhyyttä entisestään päivästä yksi työllisyysvaikutuksia ehkä mahdollisesti joskus tulisi pitkän ajan päästä kylmää kyytiä pamppua arvoisa herra
puhemies olen ollut eduskunnassa yli neljäkymmentä vuotta monen mielestä jo liiankin kauan mutta en muista että koskaan hallitus olisi esittänyt eduskunnalle budjettia joka vähentää työllisyyttä en muista että mikään hallitus en ollut silloin kun oli kivimäen hallitus olisi esittänyt tällaista nyt tämä rinteen hallitus on esittänyt sellaista budjettia joka puolueettoman eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan vähentää työllisyyttä viidellätuhannella hengellä ajatelkaa jos tämä hallitus ei tekisi mitään niin meillä olisi enemmän työllisiä mutta kun hallitus tekee niin meillä on viisituhatta työllistä vähemmän no mitä sitten tulee täällä esitettyihin väitteisiin kokoomus panostaa enemmän hyvinvointiin hyvinvointipalveluihin varhaiskasvatukseen jokainen tietää miten vaikeita ovat nuorten mielenterveysongelmat me panostamme hyvinvointipalveluihin ja kun sanottiin

kokoomuksen vastaus siihen sen jälkeen siirrymme kristillisdemokraattien

arvoisa puhemies tässä keskustelussa nyt pikkuisen minua häiritsee selkeästi tämä jaksotuksen ongelma näissä tuloissa me puhumme ensi vuoden budjetista jos ajatellaan esimerkiksi että kokoomus oli laittanut viisisataa miljoonaa eläkekertymän lopettamiseen niin eihän se tule ensi vuonna sehän tulee kymmenien vuosien päästä kyllä kyllä ja ihan yhtä lailla kuten edustaja mykkänen sanoi sitran kotitalousvähennystutkimuksesta sanoitte että se myöhemmässä vaiheessa toisi niitä mutta nyt puhutaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjetista eli teillä on erittäin hyviä ajatuksia siellä mutta teidän jaksottaminen on ihan päin seiniä en muista tarkalleen sitä edustaja mykkäsen listaa jonka sanoitte varmasti siellä on sellaisia toimia joita meidän tulee käydä läpi kun tehdään työllistämistoimia se on hallituksen sisäinen asia sitten tehdä arviota ja arvottamista niistä keinoista joilla me tulemme työllisyyttä nostamaan mutta siinä te olette täsmälleen oikeassa

arvoisa herra puhemies täällä on puhuttu vaihtoehtoisista todellisuuksista mutta kyllä jos joku elää vaihtoehtoisessa todellisuudessa se on edustaja arhinmäki nämä luvut eivät ole mitään kokoomuksen omia keksintöjä vaan ne ovat eduskunnan tietopalvelun laskemia ja siellä on todettu nimenomaisesti että kokoomuksen toimenpiteiden myötä pienituloisten määrä ei kasva hallitusten toimenpiteiden johdosta taas työllisyys alenee viidellätuhannella työpaikalla ja kokoomuksella se kasvaa kuudellakymmenellätuhannella työpaikalla juuri tänään on tullut eu komission tieto siitä että suomen julkiset menot uhkaavat kasvaa enemmän kuin kasvu ja vakaussopimus sallisi ja taustalla on nimenomaisesti antti rinteen hallituksen tekemät menolisäykset muut seitsemän maata jotka tässä listassa ovat mukana ovat belgia espanja ranska italia portugali slovenia ja slovakia tätä menoa suomesta on tulossa ensimmäinen pohjois euroopan välimerellinen kansantalous se jos mikä on kylmää kyytiä tuleville sukupolville nyt kun kokoomus tarjoaa aidosti toimenpiteitä joilla on todennettuja työllisyysvaikutuksia mikä estää hallitusta ottamasta näitä omaan

otetaan uusi vastauspuheenvuorolista

arvoisa puhemies tässä kristillisdemokraattien budjetissa puhuttiin paikallisesta sopimisesta sen takia haluaisin muistuttaa että jos paikallista sopimista halutaan lisätä olisi myös sopivaa opiskella siitä pikkuisen enemmän koska jo nyt se on mahdollista erittäin erittäin monessa työehtosopimuksessa ja ja siitä on sovittu sinne työehtosopimuksien sisään itse asiassa ainakin sadassayhdeksässäkymmenessäseitsemässä sakn alaisessa tes sopimuksessa paikallinen sopiminen on jo tällä hetkellä mahdollista ja jotta sitä voidaan ruveta siitä viemään eteenpäin niitä kannattaa käyttää pohjana

kun se nyt on kuitenkin niin että kun kysytään yrittäjiltä niin se paikallinen sopiminen ei ole lähtenyt etenemään siihen malliin että se vielä olisi tarpeeksi toimiva tässä on on ollut paljon puhetta oikeistolaispolitiikasta ja tulee mieleen vanha sanonta vasemmistolainen ajattelee niin kuin vasemmistolainen mutta haluaisi elää kuin porvari voisiko sanoa että

keskustalainen mutta elää kuin vasemmistolainen kun otetaan lisää syömävelkaa totuus on se että hallituksen menolisäykset rahoitetaan pääosin valtion omaisuuden myynnillä mihin tällainen politiikka johtaa kun huonot ajat ovat edessä suomen pankin laskelmien mukaan kestävyysvajeemme on noin kahdeksan miljardia miten rinteen hallitus on unohtanut kestävyysvajeeseen liittyvät ongelmat nyt jos koskaan olisi aikaa keskustella siitä kdn vaihtoehtobudjetti on puoli miljardia eli viisisataa miljoonaa euroa ylijäämäinen verrattuna hallituksen talousarvioesitykseen ottakaa edes koppia tästä vaihtoehdosta se pienentäisi sekä velan kasvua että kestävyysvajeemme

puhemies kristillisdemokraatit on tehnyt tapansa mukaan huolellista työtä vaihtoehtobudjettinsa menopuolen eteen budjetissa näkyy myös keskustalle tärkeitä painotuksia kuten lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen sosiaali ja terveyspalveluiden saatavuuden parantaminen ja työllisyyden vahvistaminen kd esittää myös useita parannuksia perheiden ja heikommassa asemassa olevien ihmisten etuuksiin ja palveluihin hyvä niin puhemies kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetin tulopuolella on kuitenkin mielestäni sorruttu vähän samaan temppuun kuin aikaisemminkin oppositiossa sitran taseesta ollaan irrottamassa kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa

opiskelijoiden asumistukea mitä pidän aika yllättävänä puhemies kd ottaisi sataneljäkymmentä miljoonaa yritysten korkovähennysoikeudesta ja pidän tätä myöskin hyvin kyseenalaisena

herra puhemies palaan tähän puheenvuoroon paikallisen sopimisen edistämisestä koska kyllä tämä sosiaalidemokraateilta tullut puheenvuoro herätti sen huolen että mikä on nyt sitten hallituksen todellinen tavoite tämän suhteen kun valtiovarainministeri lintilä omassa vastauspuheenvuorossaan niin kuin vahvisti sen että tämä kristillisdemokraattien esitys on hyvä ja paikallista sopimista tulisi edistää ja lisätä ja nyt näemme että hallituksen sisällä on täysin toisistaan poikkeavia näkemyksiä tästä asiasta

miljardiin euroon tässä esityksessämme mielestäni hyvin tasapainoisesti ehdotamme että kun palautetaan asumistukiin nämä omaisuusrajat ja sitten opiskelijoille asumistuen erilliset säännöt sillä saataisiin aikaan merkittävät säästöt ja samalla voitaisiin ehkäistä tätä yleisen vuokratason nostamista
arvoisa puhemies tässä kdn esityksessä on on todellakin hyviä asioita

pääomasijoittajien ja muiden suursijoittajien verovälttelyyn korkojärjestelyllä tämä on erittäin hyvä tämä on ollut myös sosiaalidemokraattien aloitteena ja tällä kertyisi arvioiden mukaan noin sataneljäkymmentä miljoonaa euroa sitten toinen kohta on myös tämä kymmenen

harmaan talouden torjunnan resursseihin elikkä sekin on todella todella hyvä hyvä satsaus mutta sitten nämä työllisyystoimet ja niiden vaihtoarvoiset luvut puuttuvat täältä suuret menolisäykset ja vähintäänkin kyseenalaiset säästöt johtaisivat tosiasiassa talousarviota suurempaan alijäämään tämmöiset huomiot täältä ainakin hyvin nopealla etsinnällä

puhemies eduskunnan tietopalvelu tuottaa todellakin hyviä laskelmia kristillisdemokraattien vaihtoehto tarkoittaa sitä että kaikissa tulodesiileissä tapahtuisi parannusta elintasoon elikkä esimerkiksi yrittäjät saisivat meidän vaihtoehtomme mukaisesti sataneljäkymmentäkolme euroa lisää vuodessa ja eläkeläiset sataneljäkymmentäseitsemän euroa vuodessa verrattuna hallituksen esitykseen ja joissa on lapsia lisää tulisi peräti kolmesataakuusikymmentäkuusi euroa vuodessa lapsiperheet olisivat kaikkein suurin voittaja tässä kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa ja myöskin eläkeläiset ja ikäihmiset olisivat selkeitä hyötyjiä siinä mielessä täytyy todeta että kun puhutaan sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta niin kristillisdemokraattien vaihtoehto antaisi kaikille näille ihmisryhmille enemmän rahaa käteen kuin hallituksen vaihtoehto sen lisäksi meidän työllisyystoimemme löytyvät

vaihtoehtotodellisuudesta luvut otan otin ne kokoomuksen vaihtoehtobudjetista nämä ovat suoraan sieltä olevia lukuja köyhää ja kuusituhatta lapsiköyhää kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa esitetään myös näitä asumistuen leikkauksia toki huomattavasti kevyempiä kuin kokoomuksella mutta haluan nyt tässä erittäin selvästi sanoa sen että kaikkien meidän mielestä varmasti on suuri ongelma että asumistukimenot ovat kasvaneet niin kovaa vauhtia mutta ongelma on se että meillä ei ole riittävästi kohtuuhintaisia vuokra asuntoja ja niiden rakentaminen on se ratkaisu

puhemies edustaja kivisaari puuttui siihen meidän harmaan talouden torjunnan sadan miljoonan euron tuloarvioomme voin sanoa edustaja kivisaarelle että silloin kun olimme kataisen hallituksessa meillä oli tavoitteena saada kaksisataa miljoonaa euroa lisää tuloja harmaan talouden torjunnasta ja silloin kun keskusta oli oppositiossa ja teki raketinomaisen nousun he he lupasivat heidän vaihtoehtobudjeteissaan kuusisataa miljoonaa euroa me olimme sentään varovaisempia ja me olemme myöskin laskeneet että pitää panostaa myöskin siihen että saadaan ne tulot pitää panostaa enemmän resursseja tulliin poliisiin ja veroviranomaisiin tämä meidän esityksemme perustuu niihin tietoihin mitä me olemme saaneet asiantuntijoilta

puhemies kun puhutaan työllisyysvaikutuksista niin kannattaa muistaa se että meidän simulaatioissamme on sellainen ongelma että aina kun me leikkaamme sosiaaliturvaa niin työllisyysvaikutukset paranevat ja jos me korotamme korotamme sitä niin se heikentää työllisyysvaikutuksia ja jos me tällä logiikalla menisimme loppuun asti siten että me vaikka poistaisimme sosiaaliturvan kokonaan työllisyysvaikutukset olisivat huikeat mutta näinhän todellisuudessa ei ole me tiedämme että esimerkiksi toimeentulotukiriippuvuus vaikeuttaa työllistymistä mutta tämä asumistuki joka on monessa esityksessä mukana on ongelmallinen se on aikanaan luotu sitä varten että köyhät perheet joissa on pieniä lapsia voivat asua kelvollisesti nyt tämä järjestelmä on paisunut ja siihen pitää löytää ratkaisuja mutta jos me teemme sen leikkaamalla asumistukea yksin niin me joudumme tilanteeseen jossa vaikkapa siivoojille joista lähes kaksikymmentä prosenttia joutuu hakemaan asumistukea koska palkka on niin

on aivan oleellinen osa sitä että ei synny sen tyyppisiä kannustinloukkuja mitä nyt hallituksen politiikalla on syntymässä ja sen takia on niin todella ikävää että tämä sosiaaliturvan uudistus johon myös tämä asumistukiuudistus liittyy on hallituksen prioriteettilistalla siellä niin sanottujen muitten asioitten joukossa aivan viimeisimpiä asioita mitä tällä hallituskaudella on hallituksen tarkoitus ruveta tekemään kun se olisi aivan ensimmäisiä asioita jotta kannustinloukkuja voidaan purkaa vielä tähän asumistukiasiaan sen jälkeen kun

omaisuusehto purettiin niin miljoonalla nousivat nämä asumistukikulut minusta on aivan hullua että täällä vasemmistopuolueet ovat sitä mieltä että on parempi että varallisuusehtoa ei poisteta ja että on parempi että rikkaatkin oman asuntonsa laittaa vuokralle ja samanaikaisesti pääomatuloilla nostaa asumistukea aivan käsittämätöntä että vasemmistossa ajatellaan tällä tavalla
myönnän vielä tähän kristillisdemokraatteja koskevaan osuuteen puheenvuorot ja niihin liittyvät vastaukset kristillisdemokraateille edustajille suomela kinnunen ja sitten ministeri pekonen
arvoisa puhemies tässä salissa on oltu huolissaan siitä mitkä ovat nuorten mahdollisuudet perheellistyä on myös todettu se todellinen asia että nimenomaan epävarmuus omasta taloudesta ja työllisyydestä on suuri tähän vaikuttava tekijä asumistuen saajista valtaosa on nimenomaan nuoria ja sieltä seitsemäntoista prosenttia on työssäkäyviä köyhiä eli niitä ahkeria suomalaisia jotka saavat vain niin vähän palkkaa että sillä palkalla ei elä kolmensadan miljoonan leikkausta ja kohdentavat sen vieläpä opiskelijoille opiskelijoille jotka on juuri saatu yleisen asumistuen piiriin mikä on ollut merkittävä parannus heille se että he ovat yhtäläisen asumistuen piirissä muiden kanssa ja nyt nimenomaan sieltä ollaan viemässä samalla muita ehtoja kiristetään ja tästä tulee se kolmensadan miljoonan leikkaus järjestelmän virheet eivät korjaannu tällaisilla mekaanisilla leikkauksilla vaan pohtimalla järjestelmän kehittämistä ja sitä paitsi sillä väittämällä että asumistuki nostaisi asumiskuluja ei ole ainakaan niin kiistatonta tutkimusperustetta että se perustelisi nimenomaan pienituloisilta ja nuorilta leikkaamisen tällä tavalla

onkin hyvä että nyt voimme käydä keskustelua opiskelijoista sillä vielä ennen vaaleja vihreät lupasivat opintotukeen kahdeksankymmenenkolmen euron korotuksen ja nyt siihen on tulossa kahden euron korotus tämän korjaamassa tässä tulevassa

niin että opintorahaa korotettaisiin panostaisimme siihen ensi vuonna neljäkymmentä miljoonaa euroa joka korottaisi sitä kahdellakymmenelläviidellä eurolla kuukaudessa samoin jos puhutaan tulevaisuudesta nämä perhepoliittiset panostukset ovat tärkeitä mutta nostan nyt erityisesti perheellisten opiskelijoiden huoltajalisän siinähän täytyy hallitukselle antaa kiitosta siitä että sitä ollaan jonkin verran korottamassa mutta jos me haluamme nimenomaan syntyvyyteen ja opiskelijaperheiden köyhyyteen vaikuttaa niin siihen tarvitaan merkittävämpi korotus ja se on kristillisdemokraattien

arvoisa herra puhemies näin lasten oikeuksien päivänä on ilo todeta että kristillisdemokraatit ovat nostaneet esille tärkeitä perheisiin ja lapsiin liittyviä asioita joita on hyvä jatkojalostaa ja ja myöskin on hyvä selvittää niiden rahoitusta korottaminen missä hallitus lähti kaikkein köyhimmistä eli monilapsisista ja yksinhuoltajaperheistä niitä kannattaa nostaa pitkällä juoksulla kuten te ehdotatte ajattelen että tämä lapsilisä on on parempi instrumentti kuin lapsivähennys vaikka sekin on hyvä asia koska se ei vaikuta niihin kaikkiin vähävaraisimpiin perheisiin joilla ei ole niin paljon tuloja mistä vähentää toinen asia tämä sitran taseesta irrottaminen kaksisataaviisikymmentä miljoonaa sitä jäin miettimään ja sanonkin siihen liittyen että ajattelen että me tarvitsemme tällaista tulevaisuustalo sitraa joka kokeilee ja tutkii puolestamme

edustaja essayah ja ja kristillisdemokraatit teidän vaihtoehtonne asumistuesta leikkaisi opiskelijoilta se on kyllä kyllä mielenkiintoinen arvovalinta teiltä mutta en myöskään oikein ymmärtänyt mihin perustatte sen väitteenne siitä että hallituksen prioriteettilistalla sosiaaliturvauudistus on jossain loppupäässä koska se ei myöskään pidä paikkaansa sosiaaliturvauudistuksen parlamentaarista komiteatyötä on valmisteltu huolella sosiaali ja terveysministeriössä koko tämän syksyn ajan ja te tulette saamaan vielä tämän vuoden puolella kutsun

tähän uudistukseen mukaan

kiitoksia ensinnäkin edustaja kinnuselle näistä monista samansuuntaisista ajatuksista ja siitä että todellakin lapsiperheitten asema tässä kristillisdemokraattien vaihtoehdossa on selkeästi parempi kuin hallituksen budjettiesityksessä

niille perheille joissa on lapsia peräti kolmesataakuusikymmentäkuusi euroa enemmän kuin mitä hallituksen esitys tuo me katsomme että paitsi lapsilisä joka on siis universaali etuus kaikille lapsille myöskin lapsivähennys kun ajatellaan pieni ja keskituloisia olisi kohdistettu erityisesti heille joilla on työtuloja koska siellä monesti esimerkiksi päivähoitomaksut ovat niitä jotka aiheuttavat kannustinloukkuja siinä mielessä tämä olisi vastaantulo sitten näille näille vanhemmille vielä ministeri pekoselle on hyvä että tätä ryhmää ollaan laittamassa kasaan ja on hienoa että se on parlamentaarinen mutta me tiedämme miten vaativa harjoitus sosiaaliturvan uudistaminen on ja sen tähden on aivan selvää että että tässä varmastikaan ei tulla tekemään kokonaisuudistusta tämän hallituksen aikana koska ei vielä ole edes sitä ryhmää kasassa sen tähden toivonkin toivonkin että voidaan hyvässä yhteistyössä tässä asiassa edetä koska se on todennäköisesti kaikkein suurimpia asioita mitkä vaikuttavat sinne budjetin menopuolelle

vastauspuheenvuoroa haluavat painavat viittä

tässä salissa vaikuttaa olevan opposition johon kuuluu myöskin liike nyt ja hallituksen välillä yksi asia jossa ollaan samaa mieltä ja se on työllisyyden kohentaminen se mikä tässä näkyy on keinojen erilaisuus oppositio on leikkaamassa julkista taloutta ja on myöskin tekemässä ongelmallisia ratkaisuja työttömien osalta mieluummin kurittamalla kuin palkitsemalla ja rohkaisemalla hallitus ei leikkaa hallitus on selkeästi tiellä pyritään pienituloisimmille tekemään sekä verohelpotuksia että tukia haluaisin kysyä liike nytiltä te ette ottaneet kantaa siihen siihen isoon asiaan joka tässä ohjelmassa oli esillä eli pienimpiin eläkkeisiin tehtävät korotukset takuueläkkeestä kansaneläkkeeseen puhumattakaan että olisitte ottaneet kantaa siihen mihin hallitus pyrkii neuvottelemaan että työeläkejärjestelmästä saataisiin myöskin rahoja kaikkein pienimpiin työeläkkeisiin eli varsinaiseen vanhuseläkkeeseemme minä haluan nyt tietoisesti kysyä kun kokoomus sanoo ettei ole senttiäkään rahaa onko siellä työeläkejärjestelmässä rahaa vai ei ne ovat viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden aikana kasvaneet kolmestakymmenestäkuudesta miljardista eurosta kahteensataanyhteentoista miljardiin euroon eikö siellä ole senttiäkään niistä korkotuotoista kahdeksan miljardia euroa joka vuosi
arvoisa puhemies hyvä kysymys mielestäni työeläkejärjestelmään ei pidä koskea minun mielestäni se on semmoinen kuin se on ja ja jos siihen tehdään muutoksia niin minä en kyllä ole kuullut yhdenkään asiantuntijan kertovan millä tavalla ne muutokset tehdään eli minä en hyväksy sitä että siihen järjestelmään tehdään muutoksia mutta se mitä minä kysyisin hallitukselta on se että kun imf antoi antoi eilen varoituksen siitä että suomen taloutta pitää muuttaa ja ja haitallisia yritystukia pitää poistaa ja ja sillä tavalla pitää budjettia tasapainottaa ja tänään eu ilmoitti että valtion budjetti niin rehellisesti vain kysyn kysyn hallitukselta mitä mietteitä tämä herättää oletteko te aikoneet tehdä tälle jotain ministeri lintilä on varmaan oikea vastaamaan tähän koska jotainhan on pakko tehdä koska tämmöiset varoitukset tulevat
nyt kysytään liike nytin

arvoisa herra puhemies tässä vaihtoehtobudjettikeskustelussa näyttää pätevän sellainen sanonta että pieni on kaunista pieni on kaunista näyttää tähän sopivan sillä mielestäni kyllä parhaimmat tulleet pienimmiltä ryhmiltä suurin oppositioryhmä oli täysin valesokkelille rakentanut sen suomen perustansa tosiaan puoli miljardia hukassa ja kokoomuksellakin oli siellä puhalluksia ehkä kuitenkin kdn vaihtoehto oli parempi kuin tämä liike nytin mutta mutta täytyy sanoa edustaja harkimolle että siihen nähden että hänellä on yhden miehen ryhmä on hyviä keskustelunavauksia vaikka verotuksen kehittämiseen täytyy sanoa että niitä kannattaa hallituksen tutkailla ja ainakin me keskustassa olemme valmiita tarkastelemaan kaikkia uusia vaihtoehtoja arvoisa puhemies haluan nyt kysyä liike nytiltä edustaja harkimolta kun te olette leikkaamassa niin hurjasti yritystukia niin ymmärrättekö te että se iskee suomalaiselle maaseudulle te puhutte turvealasta alentuvasti ymmärrättekö te että se työllistää tuhansia ihmisiä ymmärrättekö että kun te puhutte haitallisista yritystuista niin te puhutte alennetuista arvonlisäverokannoista ja maataloustuista niin kuin kyllä puoli miljardia halusi kokoomuskin viedä sieltä

arvoisa puhemies kyllä me olemme leikkaamassa turvetuista turvetuista muista tuista me emme ole puhuneet mutta esimerkiksi semmoinen tuki kuin laivojen tuki on semmoinen josta me leikkaisimme heti on ihan älytöntä että me maksamme tukia laivoille ja sitten ne kuskaavat ihmisiä ilmaiseksi tallinnaan ostamaan verovapaata viinaa eihän siinä ole järjen hiventäkään en ymmärrä miksi tämäntyyppisiä tukia ei voisi leikata

arvoisa puheenjohtaja myös minä olen sitä mieltä että tässä liike nytin avauksessa on paljon mistä on syytä keskustella yritystukien kohdalla on hyvä tunnistaa että meillä on teminkin omien arvioiden mukaan sellaisia jotka tehokkaasti edistävät työllistymistä edistävät alueellista tasa arvoa ja edistävät ilmastotoimia ja sitten meillä on sellaisia tukia jotka eivät ole tässä yhtä tehokkaita ja sen tähden hallitus käykin tämän kokonaisuuden läpi ensi vuonna ja panostaa ne eurot nimenomaan sinne mistä eniten tehoja saadaan esimerkki tästä on teollisuuden sähköveron alentaminen jolloin voidaan sitten antaa vähemmän erillisiä tukia teollisuudelle kun se verokanta on alhaisempi ja teollisuuden sähköistäminen todella kannattaa

investointeja joilla tehokkaimmin saadaan teollisuuden päästöjä alennettua ja samalla myös kilpailukykyä ja ja kannattavuutta parannettua on hienoa nähdä että monelta osin oppositiokin näihin ajatuksiin ja ideoihin yhtyy ja toivonkin että tätä työtä päästään tekemään nimenomaan niin että yhdessä ollaan tässä suomalaisen kilpailukyvyn ja ympäristön puolella

komission tämänpäiväinen arvio ei kumpikaan yllättänyt meitä nämä samat ongelmat jotka tuodaan näissä esille ovat olleet meillä keskustelussa eilen jo tässä salissa kerroin sen että ehkä meidän olisi pitänyt paremmin saada imflle tai jos meiltä olisi kysytty sitä tukijärjestelmää he ovat ehkä pikkasen vääriä perusteita käyttäneet siellähän nyt sisällä on muun muassa työmatkavähennys eli se määrittely olisi ollut syytä tehdä tarkemmin sitten tämä laivojen tuki muistan itse aikoinani olin täsmälleen samaa mieltä ja sitten kun perkasin sitä läpi niin se on aika taitavasti tehty muun muassa tesit on sidottu siihen tukeen ja sanotaanko että tänä työmarkkinaneuvottelujen aikana en suin surminkaan lähde kyllä siihen koskemaan mutta varmasti jossain vaiheessa käydään sitä läpi sitten kehitysidea edustaja harkimolle tuokaa toki esiin vaihtoehtobudjettianne meillä oli aika työläs tehtävä

puhemies laivatuet kolmekymmentäkuusi miljoonaa niistä on on pelkästään miehistölle menevää muut ovat muita tukia siellä suomen vienti ei ei toimi pelkästään suomalaisten alusten perusteella vaan aluksia on ruotsalaisia ja kaiken maailman muunmaalaisia eli suomen vienti ei pysähdy siihen jos jos nämä tuet otetaan pois
debatti on päättynyt siirrytään puhujalistaan viiden minuutin puheenvuoroilla

arvoisa

tekemällemme budjetille syntyy työllisyyttä rohkeasti edistävistä toimista ero on siinä että meidän toimillamme syntyy kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa kun taas hallituksen toimilla työpaikkojen määrä jopa vähenee viidellätuhannella itse asiassa olemme tässä salissa ainoa puolue joka eduskunnan tietopalvelujen arvioiden mukaan lisää työllisyyttä on helppo ymmärtää mitä tämä tarkoittaa palveluiden rahoituksen näkökulmasta me olemme sitoutuneet vastuullisuuteen ja kestävään politiikkaan joka ei syö lasten ja nuorten tulevaisuudesta tutkijoiden keskeinen viesti on että lapsen ja nuoren elämänlaatua määrittävillä tekijöillä on vahva taipumus kumuloitua niin hyvässä kuin pahassa elämän varrella kohdatut ongelmat usein vahvistavat toinen ja rakentuvat lapselle ja nuorelle vaikeiksi hallita ilman apua tähän kokoomuksen vaihtoehtobudjetti vastaa tilanteessa jossa on mahdollista tehdä lisäpanostuksia tulee niitä kohdentaa sivistykseen ja osaamiseen sekä lapsiin ja nuoriin vaihtoehtobudjetissamme esitämme kertaluontoisten lisäysten sijaan useita erilaisia pysyviä lisäyksiä eritoten lapsille ja panostaen erityisesti varhaisiin vuosiin esitämme että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laadun ja tasa arvon vahvistamiseen osoitetaan kaksikymmentäviisi miljoonaa joka toteutetaan pysyvänä rahoitustason nostona ja että varhaiskasvatusmaksuja alennettaisiin viidelläkymmenellä miljoonalla nykyisestä kokoomus aloitti jo edellisellä hallituskaudella varhaiskasvatusmaksujen alentamisen ja tavoitteena on asteittaisesti rakentaa suomeen kaksivuotinen esiopetus jotta kaikki yli viisi vuotiaat pääsisivät osallistumaan varhaiskasvatukseen

ja se on kuusikymmentätuhatta nuorta liikaa me emme tarvitse kauniita puheita vaan konkreettisia toimia ja niitä kokoomuksen vaihtoehtobudjetti tarjoaa tähän hetkeen lasten ja nuorten asia on koko yhteiskunnan asia terapiatakuun toteuttaminen on yksi kokoomuksen kärjistä ja vaihtoehtobudjetissa todetaankin että lasten ja nuorten paikka on kiinni elämässä ei hoitojonossa odottamassa nuorten mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat yhteiskunnallisessa keskustelussa erityisesti pinnalla juuri tällä hetkellä mutta on tärkeää muistaa että mielenterveysongelmat koskettavat ihmisiä iästä ja taustasta riippumatta me lisäisimme vaihtoehtobudjetissamme kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa pysyvää rahoitusta terapiatakuun toteuttamiseksi kaikenikäisille mielenterveyden ongelmat ovat yleisin työkyvyttömyyden syy niiden aiheuttamat seuraukset ovat niin yhteiskunnalle kuin erityisesti ihmisille itselleen sekä heidän läheisilleen hyvin moninaisia me emme saa antaa ihmisten odottaa jopa kuukausia hoitojonoissa vaan apua on saatava pian sillä jo hakeutuminen mielenterveyspalveluiden piiriin voi vaatia valtavasti jaksamista tähän tarvitsemme muutoksen ja siksi me haluamme terapiatakuun toteutuvan mahdollisimman pian toivon että hallitus tarttuu esittämiimme vaihtoehtoihin ja aidosti harkitsee niiden toteuttamista sillä tekemässämme varjobudjetissa tehdään panostuksia tärkeisiin kohteisiin mutta ne tehdään kestävästi

arvoisa rouva puhemies perussuomalaisten vaihtoehto parantaa kansalaisten ostovoimaa lähes seitsemälläsadalla miljoonalla eurolla samalla perussuomalaiset ottaisivat valtiolle satayhdeksänkymmentäkolme miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin hallitus toisin kuin jotkut antavat täällä ymmärtää muun muassa perussuomalaiseen politiikkaan kuuluu vähäosaisten sairastuneiden ja syrjäytyneiden suomalaisten auttaminen saanko jatkaa edustaja kurvinen joo kiitos paljon kiitos paljon me tahdomme

me tahdomme panostaa muun muassa hoitopalvelujen resursseihin tekemällä omaishoidon tuen verovapaaksi määrätietoisella sisäilmaongelmien lääkekulujen omavastuun sekä painokkaalla työllä ennalta ehkäisevään työhön mikä on aina taloudellisesti kannattavampaa kuin jo tapahtuneiden asioiden

arvoisa rouva puhemies tänään on lasten oikeuksien päivä ja tänään onkin ilo keskustella vaihtoehdosta jolla suomi olisi tulevina vuosina myös paras maa lapsille kokoomuksen vaihtoehtobudjetti on todellinen tulevaisuusbudjetti koulutukseen panostetaan pysyvästi varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen tarjoamme vaihtoehdon hallituksen määräaikaisille panostuksille toteuttaisimme sadanneljänkymmenen miljoonan euron pysyvät määrärahalisäykset tutkimukseen ja tuotekehitystoimintaan ilman näitä panostuksia ei suomessa pystytä etenemään kohti neljän prosentin tavoitetta bruttokansantuotteesta tutkimus ja tuotekehitysmenoissa jatkaisimme myös edellisellä kaudella aloitettua työtä varhaiskasvatusmaksujen laskemisessa ja laskisimme miljoonaa eurolla vuonna kaksituhattakaksikymmentä hallitus patistelee korkeakouluja kasvattamaan aloituspaikkamääriä ja tutkintotavoitteita ilman lisäresursseja tämä ei ole oikeudenmukaista me varaisimme korkeakouluille kymmenen miljoonaa euroa aloituspaikkoihin ja jatkuvan oppimisen edistämiseen ja mahdollistaisimme näin osaajien kouluttamisen esimerkiksi varhaiskasvatukseen jossa pula kasvattajista on jo todella kova

siitä miten lapsiperheet tulevat toimeen kokoomuksen vaihtoehdossa keskimääräinen lapsiperhe voittaa yli kuusisataaviisikymmentä euroa vuodessa hallituksen vaihtoehtoon verrattuna jatkuessaan ilmastonmuutos vaikuttaa eniten myös lapsiin ja nuoriin siksi me teemme vaihtoehtobudjetissamme konkreettisia ja tehokkaita ilmastotoimia päästöt vähenevät teoilla eivät tavoitteilla tai aikeilla vihreät vaati ennen vaaleja miljardien leikkauksia ympäristölle haitallisiin yritystukiin kokoomus lähtisi purkamaan yritystukia ympäristö edellä esimerkiksi turpeenpolton veroa nostettaisiin ja leikkaisimme muita lämmityspolttoaineiden verotukia keskustalaisen valtiosihteeri jari partasen raportin mukaisesti asiantuntijoiden mukaan hallituksen talousarvioesityksellä ei päästä edes edellisen ilmastolain tavoitteisiin todellisia päästövähennyksiä kokoomuksen vaihtoehdossa toisivat yritystukien leikkauksen lisäksi kahden miljardin panostus nopeisiin raideyhteyksiin ja tämän lisäksi miljardin panostus liikennehankkeisiin ympäri suomen kokoomuksen vaihtoehtobudjetti katsoo tulevaisuuteen emme hyväksy sitä linjaa jonka hallitus on talouspolitiikassaan valinnut valtion omaisuutta myydään ja sillä rahoitetaan kertaluonteisesti pysyväksi tarkoitettuja menoja panostamalla työllisyyden kasvuun pystymme tekemään aitoja panostuksia tärkeisiin kohteisiin esimerkiksi mielenterveyspalveluihin ja toteuttaisimme terapiatakuun jo ensi vuoden aikana

arvoisa puhemies

puoluetukea ja ottaisi avustajia jokaiselle ministerin sormelle kuten hallitus tekee arvoisa puhemies vaihtoehdossamme maahanmuuton säästöt kertautuvat useampien yhteiskunnan alojen kuten terveydenhoidon sosiaaliturvan ja oikeuslaitoksen resursseissa säästöt ovat siis todellisuudessa monin kerroin suurempia kuin seuraavan vuoden budjettitalouden välittöminä säästöinä on esitetty perussuomalaisina puolustamme suomalaista yksityisautoilijaa ja yrittäjää perumalla polttoaineveron korotuksen autoilun hinta on pidettävä kohtuullisena pitkien matkojen maassamme kansallismieliseen ja oikeudenmukaiseen politiikkaan kuuluu vähäosaisten sairastuneiden ja syrjäytyneiden suomalaisten auttaminen panostamme esimerkiksi hoitopalveluiden resursseihin omaishoidon tukemiseen sisäilmaongelmien ratkaisemiseen lääkekorvauksiin ja ulosotossa olevien auttamiseen perussuomalainen talouspolitiikka kulkee suomalainen työ ja yrittäminen edellä siten tuemme maamme talouden vahvistumista ja kilpailukykyä lisäresursseja esitetään kotimaan turvallisuudesta huolehtiville poliisille rajavartiolaitokselle ja hälytyskeskuksille jos valtio ei pysty takaamaan suomalaisten turvallisuutta on se epäonnistunut pahemman kerran meille perussuomalaisille turvallisuus kulkee aina ensin perussuomalaisina puolustamme myös suomalaista maaseutua ja esitämmekin pienviljelijöille lisää tukea sekä lisäpanostusta lomitusjärjestelmän turvaamiseen arvoisa puhemies kaiken kaikkiaan meidän vaihtoehtobudjettimme aloittaa maailmanparantamisen ensin omasta maasta ja omista ihmisistä ensin omat sitten muut kiitos

arvoisa rouva puhemies

asia on selvästi yhteinen linja keskustan ja perussuomalaisten välillä mutta mistä rahat talouspuoli näyttää kovin erikoiselta ja luvuissa vaikuttaa olevan melkoisesti ilmaa koska tämä on rahoitettu valerahalla se vie perustan koko budjetilta perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti vaikuttaa lähinnä vaalilupauksilta vaikka vaalit on jo käyty on vielä reilusti aikaa myös kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa on monia hyviä asioita keskusta jakaa kokoomuksen kanssa huolen työllisyyden kehityksestä hallituksen ja opposition on syytä jatkaa keskustelua seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen saavuttamiseksi kaikkia keinoja on voitava miettiä tulivat ne sitten hallituksesta tai oppositiosta ja niistä on voitava käydä rakentavaa keskustelua

siinä missä keskusta on ollut viime hallituksen jälkeen valmis kääntämään kurssia uuteen asentoon on kokoomus siirtymässä yhä enemmän oikealle keskusta on viime hallituksen hyvien saavutusten turvin valmis panostamaan entistä voimakkaammin perheisiin ja koulutukseen kokoomuksen vaihtoehdossa talouden liikkumavara käytetään lähinnä suurituloisten veronalennuksiin puhemies kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetti on keskustalaisittain aivan oikealla asialla vaihtoehtobudjetin painotukset perheiden hyvinvoinnin tukemiseen ja terveyspalveluiden saavutettavuuden parantamiseen ovat erinomaisia asioita tulopuolella on kuitenkin

tutut tuloautomaatit harmaan talouden torjunnasta tietojärjestelmien kehittämiseen en epäile etteikö esimerkiksi harmaan talouden vähentäminen toisi lisää rahaa mutta tehokkaita keinoja tähän ei esitetä hallituksen budjetissa ei näissä asioissa voida tämänkaltaiseen optimismiin optimismiin sortua vaan on tunnustettava realiteetit jos löytyy hyvä keino harmaan talouden vähentämiseksi tartumme siihen varmasti liike nyt on myös esittänyt varsin ansiokkaan varjobudjetin siellä on monia hyviä huomioita esimerkiksi verotuksen kehittämiseksi kaiken kaikkiaan opposition vaihtoehtobudjetit nostavat esiin monta monta tärkeää asiaa niistä myös näkee että olemme monin paikoin samalla asialla eivätkä puolueiden painotukset pääsääntöisesti eroa kovin toisistaan arvoisa rouva puhemies hallitus on asettanut tavoitteekseen tasa arvoisemman ja työllistyvämmän suomen katson että nyt käsittelyssä olevat vaihtoehdot eivät tähän tavoitteeseen johda

arvoisa puhemies

opposition varjobudjetit ja muutama kommentti näihin budjetteihin aloitetaan perussuomalaisten varjobudjetista minusta on hyvä että teidän varjobudjetissanne kiinnitetään huomiota moniin erittäin tärkeisiin asioihin kuten lapsiperheiden pärjäämiseen kiusaamiseenkin sisäilmaongelmiin poliisin lisäresursseihin ja hoitohenkilökunnan määrään ne ovat tärkeitä asioita ja varmasti kaikki jaamme käsityksen että niissä on korjattavaa täällä debatissa tuli erityisesti ilmi hyvien asioitten rahoituspuoli ja kun tunnen monia teistä tiedän että ette te niin huonoja ole laskemaan näitä lukuja että ette itsekin tietäisi että eiväthän nämä ihan kohdilleen nyt mene tiedän ja ja uskon että varmasti puheenjohtaja halla aho joka nyt ei ole täällä salissa varmasti miettii voisiko tämän jotenkin korjata ja sekä tälle eduskunnalle että suomen kansalle oikaista tämän varjobudjetin niin että saataisiin nämä numerotkin pelaamaan pelaamaan onhan niin että kun tehdään varjobudjetti niin hyvähän olisi että se pohjautuisi tosiasioille vaikka asioista voi olla montaa mieltä niin luvut ja eurot ovat kuitenkin aika yksiselitteisiä ne joko riittävät tai sitten ne eivät riitä ja näissä laskelmissa tietenkin on varmasti paljon korjattavaa nostan täältä myös yhden asian joka minusta on aiheena erittäin tärkeä perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin sisältyy seuraava teksti suomalaisten lapsiperheiden köyhyys on merkittävä epäkohta erityisesti yksinhuoltajaperheissä ja monilapsisissa perheissä tämä on erittäin hyvää teksti täällä ja näinhän se on sen takia hallitus on esittänyt että monilapsisille perheille neljännestä lapsesta eteenpäin nostetaan lapsilisää kymmenellä eurolla ja yksinhuoltajaperheille nostetaan

olemme siis täysin samaa mieltä siitä mitä teillä todetaan vaihtoehtobudjetissa mutta mitä te teitte eilen te täällä vastustitte tätä hallituksen esitystä lapsilisäkorotuksista ja te teitte sosiaali ja terveysvaliokunnassa vastalauseen jossa kokoomus tuki myös tätä

te nostatte ongelmaksi lapsiperheköyhyyden

ja jaettaisiin se kaikille lapsiperheille jolloin jokainen lapsi saisi korotettuna lapsilisää yhdeksänkymmentäkuusi senttiä siis nolla pilkku yhdeksänkymmentäkuusi euroa nyt kysynkin että jos me oikeasti olemme huolissamme lapsiperheköyhyydestä joka tutkitusti kohdistuu erityisesti monilapsisiin perheisiin ja yksinhuoltajaperheisiin niin eikö olisi viisaampaa antaa heille mieluummin kymppi korotuksena kuin jakaa kaikille yhdeksänkymmentäkuusi senttiä jolla ei ole tosiasiassa mitään merkitystä yhdellekään perheelle eihän se kymppikään paljon ole mutta onhan se sentään aivan eri asia kuin sen takia pyytäisin vielä arvoisat edustajat perusuomalaisissa ja myös kokoomuksessa joka tuki tätä linjaa miettimään onko tämä oikeasti fiksu linja että jaetaan se raha tasaisesti jolloin sillä ei ole merkitystä vai kohdennettaisiinko se tehokkaasti juuri niille lapsiperheille joissa lapsiperheköyhyys on kaikista suurin ongelma

todella tyytyväinen että laajasti täältä on tullut tukea myös sille mutta se ei valitettavasti näy nyt vaihtoehtobudjeteissakaan vaan päinvastoin se on siellä jäänyt huomioimatta haluaisin vielä tuohon kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin todeta sen että kokoomus on matkan varrella tällä hallituksen noin puolen vuoden taipaleella kerta toisensa jälkeen todennut kuinka tämä hallitus on jotenkin yrittäjille huono tai ainakin pelättyä parempi en muista kaikkia sanankäänteitä siksi odotin aika mielenkiinnolla että mitähän yrittäjyyden edistämiseen liittyviä asioita tulee tässä vaihtoehtobudjetissa ja tulihan sieltä viidensadan miljoonan leikkaukset yritystukiin ei yhtään mitään muuta otan tämän itse asiassa kiitoksena hallitukselle ja erityisesti meille jotka olemme olleet tätä yrittäjyyttä pitämässä yllä hallituksen sisällä otan sen nöyränä kiitoksena siitä että että kokoomus on tyytyväinen hallituksen yrittäjyyspolitiikkaan ja yrittäjyyslinjaukseen on hyvä asia että tämmöinen yhtenäinen näkökulma

arvoisa puhemies ilmeisesti perussuomalaisten gallupjohto on saanut kaikki hallituksen hallituspuolueet ja ihme kyllä myös kokoomuksen ja kristillisetkin barrikadeille vähättelemään vaihtoehtobudjettiamme me kuitenkin todistamme että se on hyvä ja me olemme selvästi siinä esittäneet mistä otetaan ja mihin panostetaan arvoisa puhemies perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin keskeinen lähtökohta on tavallisen suomalaisen etu ei ulkomaisten suuryritysten ay liikkeen järjestöjen tai kavereiden tukeminen yhteisiä rahoja on on kanavoitava valtion budjetin kautta oikeudenmukaisesti ja harkiten hallituksen budjetti ei ole oikeudenmukainen koska siinä veroeuroja käytetään paljon aivan muihin kohteisiin kuin suomalaisten elinolojen kohentamiseen suomessa perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin vahva kansallisen edun vaaliminen on seikka joka erottaa meidät muiden oppositiopuolueiden ja erityisesti hallituksen linjasta vaihtoehtomme säästökohteet on helppo allekirjoittaa maahanmuutto emme halua paisuttaa näitä menoja loputtomiin vaan nykytouhulle on laitettava stoppi maahanmuuton kohdalla on muistettava myös siitä koituvat miinusmerkkiset epäsuorat vaikutukset julkiseen talouteen tosiasioiden maton alle lakaiseminen ei toimi tässäkään asiassa kehitysapu on valitettavan tehotonta ja joissain tapauksissa se jarruttaa osaltaan kohdemaiden kehitystä ja ruokkii korruptiota yritystuet puolestaan ovat hatarin perustein myönnettyjä tulonsiirtoja veronmaksajilta suuryrityksille poliittinen kähmintä tuntuu olevan nykyhallituksen ominaispiirre puoluetuet nuorisojärjestöjen rahoittaminen ja kovapalkkaisten valtiosihteerien ja virkailijoiden runsas värvääminen ovat kallista lystiä veronmaksajille

erityisesti monet ehdotukset joilla pyritään auttamaan heikompiosaisia kansalaisia omaishoidon tuen verovapaus on hieno ehdotus jolla helpotettaisiin helpotettaisiin tuhansien arvokasta ja inhimillistä mutta myös rankkaa ja vaativaa työtä tekevien omaishoitajien tilannetta yhteiskunta tarvitsee omaishoitajia myös tulevaisuudessa palkkioihin pitää kiinnittää huomiota lääkkeiden omavastuun poistaminen pienituloisimmilta olisi kädenojennus monille toivon ettei tarpeellisten lääkkeiden saanti ole tässä maassa varallisuudesta riippuva asia arvoisa puhemies perussuomalaiset on maaseudun elinvoimaisuuden puolesta liputtava puolue tämä heijastuu myös talouslinjauksissamme ehdotamme muun muassa pienten aktiiviviljelijöiden tukemista viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla ja maatalouslomituksen turvaamista maaseudun elinvoimaisuuteen liittyy olennaisesti myös energiaverotus kulkemista ja asumista ei saa tehdä liian kalliiksi verottamalla ehdotammekin energiaverotuksen laskemista eun minimitasolle ja puuttumista sähkönsiirron hintaan samoin hallituksen esittämän polttoaineveron korotuksen peruminen on oikeudenmukainen ehdotus joka pienentää osaltaan ihmisten jatkuvasti paisuvaa

ja se näkyy vaihtoehtobudjetissa ja myös valiokuntatoiminnassa suurella joukolla eläkeläisiä tekee tiukkaa saada rahat riittämään arjen välttämättömiin menoihin olemme huomioineet tämän vaihtoehtobudjetissamme ehdottamalla pieni ja keskituloisille eläkeläisille painottuvan puoliväli indeksin käyttöönottoa työeläkkeitä koskien lisäksi ajamme viisitoistatuhatta viiva kolmekymmentätuhatta euroa vuodessa saavien eläkeläisten verotuksen kohtuullistamista laittamalla verot samalle viivalle työtulon verotuksen kanssa eläkeläisten lisäksi vaihtoehtobudjetissamme tuetaan myös muita talousvaikeuksista kärsiviä panostamalla muun muassa ylivelkaantumisen vastaiseen toimintaohjelmaan kolmetoista miljoonaa euroa nykyistä enemmän myös ulosotossa olevien tilanteen helpottamiseen tarvitaan ratkaisuja lainsäädännön

ulosotossa olevaa ja että nyt tarvitaan toimia se on yhteiskunnan ja henkilön itsensä kannalta eduksi että he pääsevät sieltä kuopasta ylös perussuomalaiset ovat suomalaisen yrittäjän puolella ehdotammekin että arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajaa nostettaisiin hallituksen esittämästä viidestätoistatuhannesta eurosta kahteenkymmeneentuhanteen euroon ja että samalla alvin huojennusalueen katto nostettaisiin kolmestakymmenestätuhannesta eurosta neljäänkymmeneentuhanteen euroon lisäksi ehdotamme yhteisöveromallia edistämään pk yritysten työllistämismahdollisuuksia ja lopuksi arvoisa puhemies vaihtoehtobudjettimme sisältää lukuisia muita tärkeitä kohtia kuten tuntuvat panostukset suomalaisten turvallisuuteen olennaista on myös että meidän vaihtoehdossamme velanotto olisi tuntuvasti vähäisempää suomalaisten ostovoima kohenisi yhteensä peräti seitsemälläsadalla miljoonalla eurolla ja että ottaisimme vähemmän velkaa kuin hallitus

miljoonaa välillä miljardi eli ei oikeastaan itsekään tiedetty äskeisissä keskustan puheenvuoroissa sanottiin että perussuomalaisilla on valerahaa valeraha on sellaista rahaa joka on niin kuin monopoli rahaa sitä ei ole olemassakaan mutta jos me esitämme että me leikkaisimme esimerkiksi tuulivoimatuista niin käsittääkseni se raha annetaan sinne tuulivoimayhtiöille tai jos me leikkaamme maahanmuutosta niin käsittääkseni sinne menee rahaa se ei ole leikkirahaa vaan tämä on ihan oikeaa rahaa tässä muutama havainto

vaikutuksia tässä on käyty hyvin läpi sitä mitä se vaikuttaa eri tuloluokissa ja perussuomalaisilla ei ole missään tuloluokassa häviäjiä joka paikassa on nolla prosenttia mutta voittajia on eri tuloluokissa kolmekymmentä viiva seitsemänkymmentä prosenttia noin haarukoittain elikkä joka tuloluokasta löytyy ihmisiä jotka hyötyvät tästä tässä käytiin kovasti keskustelua kokoomuksen vastaavista luvuista ja tässä taulukossa joka täällä on kokoomuksen sen perusteella mitä he ovat lähettäneet sinne tietopalveluun en tiedä mitä he ovat lähettäneet en vastaa niistä näkyy että esimerkiksi ensimmäisessä tuloluokassa joka on kaikkein pienituloisimmat neljälläkymmenelläseitsemällä prosentilla tulot pienenevät kokoomus sanoi täällä että että heillä on tämmöinen uusi laskelma että pienituloisten määrä ei kasva no sitä en tiedä mistä se nyt tänään ilmestyi mutta se on eri asia kuin se että pienituloisten tulot laskevat se ei selitä sitä mutta kuinka ollakaan heillä sitten tuolla kaikista korkeimmissa tulodesiileissä on yhdeksänkymmentäviisi prosenttia voittajia että sinne löytyi löytyi panostusta mutta se on hyvä että he ajavat sitä politiikkaa mitä he he haluavatkin ajaa elikkä työttömyyskorvauksia pois en vain tiedä sitten miten se työllisyyttä lisää että ihminen kuolee melkein nälkään kotiinsa mutta ehkä se sitten joidenkin joidenkin mielestä sitä tekee näistä tuulivoimatuista kysyisin oikeastaan niiltä jotka sanovat että näihin koskaan koskea mitäpä jos suomessa olisi tilanne että meillä ei ole rahaa edes toimeentulotukeen meillä olisi todella heikko taloudellinen tilanne väitättekö te minulle että me silloin maksaisimme tuulivoimayhtiöille siitä huolimatta tukea ja sanoisimme että kun meillä on tämmöinen vanha sopimus että ei eduskunta voi tähän mitenkään puuttua haluaisin vielä toiseksi korostaa sitä että meillähän kunnat tekevät valtion kanssa usein hallituskausiksi tämmöisiä mal sopimuksia maankäyttö asuminen ja liikenne ja kunnat monesti luottavat näihin mal sopimuksiin ja siitä huolimatta sieltä jää osa joskus täyttämättä niin että sitten voisi kysyä miten se valtio silloin voi sitten olla noudattamatta näitä sopimuksia kyllä tätä jatkuvasti tehdään koska me elämme reaalitaloudessa ja ja jos rahat ovat loppu niin sitten ne ovat loppu ja ja jos elinkeino tulee siellä toimeen jo muutenkin niin kyllä katsoisin että näihin voidaan puuttua maahanmuutosta oli kauhea huuto että nämä luvut perustuvat johonkin ihan mihin sattuu mutta kun valitettavasti näistä ei juurikaan haluta antaa tietoa ja suomen perusta on aivan asiallinen ajatushautomo että ne luvut jotka he keräävät esimerkiksi tilastokeskuksesta ovat väärin niin olkaa hyvä ja kertokaa miltä kohdin koska en ole mitään muuta kuullut kuin naureskelua esimerkiksi tästä eturivistä niiltä ketkä tuntuvat tuolla vasemmiston eturivissä olevan sitä mieltä että ei sillä niin väliä paljonko sinne rahaa menee en tiedä minua eivät nyt ainakaan ihan hirveästi sellaiset asiat naurata sitten vielä siihen argumenttiin kun tuossa äsken edustaja lohi totesi että kaiken pitäisi täsmätä millilleen no minä en edes pysty omia omia menojani ihan millilleen ensi vuonna laskemaan siellä voi tulla yllättäviä yllättäviä menoja ja ja kysyisin oikeastaan viimeisenä että miksi meillä sitten lisätalousarvioita joka vuosi käsitellään jos etukäteen aivan kaiken ennustamaan niin että tähän tämä perustuu mutta mielestäni meillä on hyvä ja tasapainoinen tämä meidän vaihtoehtobudjettimme jossa on paljon työllisyyteenkin liittyviä vaihtoehtoja ja vielä haluaisin muistuttaa tuosta maaseudun kehittämisestä hallitushan leikkaa sieltä talousarviokirjan sivulta y neljäkymmentäkaksi löytyy että maaseudun kehittämisestä määrärahoja leikataan että se siitä keskustan maaseutupuolueesta

arvoisa puhemies täytyy ihan tähän alkuun ensin sanoa näistä kuluista kovasta taistelusta täällä kun täällä tuli niin monenlaisia lukuja mitkä kuulemma olivat ilmaa ilmaa perussuomalaisten budjetissa oli viisisataa ja oli seitsemänsataa ja oli miljardi ja samoin tästä omaishoidon tuen

lintilä totesi että se maksaisikin seitsemänkymmentä miljoonaa ja rinne totesi satakaksikymmentä miljoonaa täytyy sanoa että kyllä nämä arviotkin vaihtelevat melkoisen paljon mikä tietysti vie sitä uskottavuutta arvostelusta arvoisa puhemies tänään vietetään lasten oikeuksien päivää ykn lapsen lapsen oikeuksien sopimus täyttää tänään kolmekymmentä vuotta sopimuksen kolmannen artiklan toisen toisen kohdan mukaan lapsella on oikeus hyvinvoinnilleen välttämättömään suojeluun ja huolenpitoon erityinen suojelu ja huolenpito velvoittavat aikuisia varmistamaan lapsen oikeuksien toteutumisen ja myös suojelemaan lapsia heidän oikeuksiinsa kohdistuvilta laiminlyönneiltä lasten ja nuorten nuorten mielenterveysongelmiin antoi viikonloppuna kasvot kuusitoista vuotias kristiina joka ei saanut suojelua ja huolenpitoa auttamisjärjestelmästämme tänään kristiina on vaikeasti vammautunut näitä erittäin pahoinvoivia lapsia ja nuoria on maassamme valtava määrä heidän kohdallaan täyty lasten oikeuksien sopimus en saa tätä asiaa mielestäni ja sen vuoksi jätin tänään keskustelualoitteen lasten ja nuorten nuorten mielenterveydestä toivon että tässä talossa keskusteltaisiin millä tavoin voimme estää uusia tapauksia ja millä tavoin lainsäädännön tulisi vastata paremmin lasten ja nuorten tarpeisiin mutta sitten vaihtoehtobudjettiin jossa perussuomalaiset esittävät lisäpanostusta lasten ja nuorten mielenterveys ja syrjäytymisongelmiin on todettava että tämä asia ei suinkaan ratkea rahalla eikä itse asiassa puoluepolitikoinnillakaan mutta on selvää että jostain on aloitettava perussuomalaisten mielestä lapsemme ja heidän tulevaisuutensa on pienen kansakuntamme tulevaisuus ja elinehto olen tällä viikolla vastaanottanut lukuisia yhteydenottoja omaishoidosta omaishoito on eittämättä edullisin ja inhimillisin hoitomuoto pitkäaikaissairaille ja vanhuksille silloin kun omaishoitaja on halukas ja kykenevä tekemään omaishoitoa jostain syystä tämä hoitomuoto ei ole subjektiivinen oikeus vaan riippuu kunnan kulloinkin käytettävissä olevista varoista miksi julkinen valta ostaa mieluummin hoivaa monikansallisilta yhtiöiltä joiden intressi on tehdä omistajille rahaa kuten tiedämme laatu ja hoitajamäärä eivät kohtaa hoidettavien tarpeiden kanssa lähtökohtaisesti voidaan kysyä miksi ylipäänsä heikoimmassa asemassa olevien palveluita pitäisi ostaa eikä tuottaa itse puhun nyt tässä yhteydessä vammaisten ja vanhusten hoivasta sekä lastensuojelubisneksestä toivon että tähän asiaan palataan vielä periaatteellisella tasolla toisessa yhteydessä perussuomalaiset haluavat turvata hyvän vanhustenhoidon kotihoidon omaishoidon saattohoidon sekä vammaispalvelut yhdenvertaisesti koko maassa me esitämmekin näin alkuun sitä että omaishoidon tuki säädetään verovapaaksi ja esitämme hoitohenkilökunnan määrän sekä hoitajien koulutusmäärien kasvattamista tässä salissa puhutaan usein eläkeläisistä on vappusatasia ja taitetun indeksin poistoa ei oo ei tuu lauloi lea laven perussuomalaiset esittävät eläkeläisten aseman ja ostovoiman parantamista realistisilla keinoilla juuri niillä on torillakin puhuttu eli eläkeläisten verotus tulisi saattaa yhdenmukaiseksi työtulojen verotuksen kanssa me aloitamme tässä budjetissa kohti tavoitetta lisäksi haluaisimme helpottaa paljon sairastavien pienituloisten ihmisten asemaa poistamalla lääkkeiden viidenkymmenen euron alkuomavastuun lisäksi mielestämme mielestämme sairastamiseen liittyvien lääkkeiden terveydenhuollon asiakasmaksujen ja kelan korvaamien matkojen maksukattoja tulisi alentaa merkittävästi nyt maksukatot ovat vuosittain yhteensä tuhatviisisataaviisikymmentäviisi euroa ja se on valtava summa suorastaan kohtuuton summa pienituloiselle arvoisa puhemies perussuomalaisille turvallisuus on valtion peruspilari sisäinen turvallisuus on kärsinyt vuosikausia aliresursoinnista erityisesti tämä näkyy poliisien määrässä joka on alhaisin euroopassa suhteessa väestöön tämä epäkohta pitää korjata sillä vain virassa oleva poliisi voi ennalta ehkäistä ja tutkia rikoksia sekä pitää huolta yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta otamme budjetissamme huomioon myös muut sisäisen turvallisuuden toimijat rajan tullin hätäkeskuksen ja pelastuslaitoksen voitteko kuvitella että koko suomen sisäministeriön ja oikeusministeriön hallinnonalat hoidetaan noin kahdella miljardilla se on melko vähän viidestäkymmenestäseitsemästä miljardista heitä on liian vähän ja heillä on liian vähän ja kyllä perussuomalaiset puhuvat maahanmuutosta eritoten haitallisesta maahanmuutosta ja me olemme valmiita tekemään asioille jotain emme vain puhumaan arvoisa puhemies perussuomalainen vaihtoehto lähtee siitä että suomalainen tulee ensin kun omien asiat on saatu hoidettua voi alkaa pelastamaan maailmaa jos aikaa ja rahaa jää

me olemme tänään käyneet vilkkaan keskustelun budjetista ja minusta on aika hyvä innovaatio tämä vaihtoehtobudjettien tämänkaltainen käsittely tämä on suhteellisen tuore ilmiö kymmenen vuotta sitten vastaavaa käsittelyä tässä salissa ei ole ollut tämä on hyvin mielenkiintoinen tapa koska se pistää eri eduskuntaryhmät pohtimaan vakavasti mitä valtion tulo ja menoarvio sisällään pitää ja minkälaisilla vaihtoehtoisilla tavoilla voitaisiin julkista julkista taloutta suomessa kehittää ja rakentaa eteenpäin hallituspuolueet luonnollisesti ovat käyneet tätä keskustelua jo keskenänsä kun valtion menoarviota on hallitus valmistellut ja nyt oli hyvä kuulla näitä opposition vaihtoehtobudjetteja ne ovat tuossa kaikki minulla käsissä paitsi nyt liikkeen vaihtoehtobudjetti joka oli puheenvuoro täällä jonka me kuulimme mutta se jäi vähän ilmaan muuten sitä vähän hämmästelin että täällä joudutaan käymään kuitenkin vakavaa keskustelua siitä kuinka huolella nuo laskelmat on tehty koska tietenkin jos me kerran vaihtoehtobudjetista puhumme olisi hyvä että ne numerot olisivat kohdallaan eikä niin että tässä joudutaan tulkitsemaan eri tavalla ja täältä

oikomaan mitä joidenkin menoerien poistaminen tai lisääminen todellisuudessa tarkoittaa siinä olisi oma oma etunsa että me olisimme yhteismitallisten lukujen kanssa tätä keskustelua käymässä koska tämä ampui ampui pahasti ylitse jos perussuomalaisista puhutaan ensimmäisenä koska perussuomalaiset nyt ovat suurimpana ryhmänä ja ja esittelivät oman budjettinsa ensimmäisenä niihin lukuihin minä en mene koska minulla minulla ei ole kompetenssia käydä läpi niitä lukusarjan taustalla olevia oletuksia niin minua häiritsi eniten se että tämä maahanmuuttoilmiön arviointi tuntui olevan yksi ainoa iso asia jota kautta ikään kuin saataisiin helpotusta tässä puheenvuoron käyttäjä käyttäjä vähän samantyyppiseen suuntaan viittasi

kun katsotaan maahanmuuttoa kokonaisuutena niin ne tilastot jotka minulla ovat olleet pitkältä historialliselta juoksulta käytettävissä maahanmuutosta eri suuntiin suomalaiset ovat lähteneet ulkomaille maahanmuuttaneet maastamuuttaneet aikanaan amerikkaan ja sittemmin myöhemmin myöhemmin ruotsiin ja myöskin pakolaisia meiltä on lähtenyt vietiin ruotsiin ja lappi kun tyhjennettiin silloin sodan aikana niin sieltä saman verran myöskin pakeni ruotsiin eli me olemme olleet tilanteessa jossa suomesta on sekä paettu että lähdetty hakemaan töitä ulkomailta sillä on ollut oma kansantaloudellinen vaikutuksensa paitsi suomeen myöskin niihin maihin mihin ollaan menty ja samasta ilmiöstä on tietysti kysymys toisinkinpäin kun suomi

on vastaanottava maa kokonaissaldo kun maahanmuuttoa kokonaisuudessaan katsotaan on positiivinen taloudellisesti positiivinen ja inhimillisesti tietysti ainoa oikea lähestymistapa meitä sitovat monet asiat perheet ihmiset rakastuvat rajojen ylitse työperäinen maahanmuutto on se mistä kaikki puhuvat positiivisena ilmiönä ja sitten meitä sitovat myöskin kansainväliset sopimukset muun muassa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden osalta me olemme kiinni tässä yhteisessä maapallossa ja näillä kriteereillä tässä joudutaan toimimaan silloin turha tässä ruveta laskemaan sitä joka minulle oli täysin käsittämätön tämmöinen käsite kuin haittamaahanmuutto meillä on varmasti sellaisia maahanmuuttajapopulaatioita jotka jotka maksavat enemmän kuin joku muu maahanmuuttajapopulaatio se on itsestään selvää emme me myöskään puhu haittasuomalaisista on aivan selvä asia että meillä on väestöryhmissä eroja sen suhteen kuka kontribuoi minkäkin verran tähän yhteiskuntaan kuka on vastaanottavampi enemmän emme me me voi ruveta ihmisiä erottelemaan ihmisarvo on jakamaton ja se koskee myöskin maahanmuuttajia ja minulle on täysin käsittämätön tämäntapainen keskustelu ylipäätään että haetaan budjettisuureita täältä kautta toinen iso asia kokoomukseen liittyen kokoomuksen esityksessä on sikäli lähtökohta sama että me puhumme työllisyyden kohentamisesta mutta täysin toisenlaiset täysin toisenlaiset kokoomus puhuu julkisen talouden leikkaamisesta leikataan ennen kaikkea köyhimmiltä ihmisiltä ja myöskin työttömiä mielellään kuritetaan mikä on se tapa millä ikään kuin työttömyysongelmaa ratkaistaan kun tämä hallitus lähtee aivan toisesta kulmasta katsomaan yhteiskunnan kehittämistä ja myöskin julkista taloutta me elvytämme me aidosti elvytämme ja

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajat rkpn edustaja adlercreutz tuossa äsken kun keskustelimme näistä vaihtoehtobudjeteista ylimielisesti repi perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin ensimmäisen kansilehden muistan kun pikkutyttönä joku kirjoitti minun muistovärssykirjaani että kun lehdet lähtee ja kannet jää niin kannessa säilyy muisto tää joten voisin signeerata adlercreutzin kanteen puumerkin että perussuomalaiset olivat tätä mieltä perusasiat kuntoon eli se se tuossa tuli mieleeni mutta todellakin perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti on perusasiat kuntoon otamme kantaa moniin tärkeisiin asioihin ihmistä koskettaviin asioihin vaihtoehtobudjettimme on selkokielinen selkeästi ymmärrettävä ja sen laskelmat ovat eduskunnan tietopalvelusta saatavilla kyllä täällä on puhuttu monia erilaisia lukuja heitetty viidestä miljoonasta suurempiin se on vähän niin kuin rikkinäinen puhelin että kun yksi aloittaa ja toinen jatkaa niin kohta kaikki ihmettelevät mistä täällä salissa puhutaan eli olisi reilua että puhutaan puhutaan sitten arvoisa rouva puhemies nostan muutamia nostoja täältä meidän vaihtoehtobudjetistamme me haluaisimme perua polttoaineveron noston haluamme omaishoidon tuen verovapaaksi myös eläkkeiden verotuksen yhdenmukaistaminen työtulojen kanssa on meidän listallamme lapsivähennyksen palauttaminen työtulovähennyksen nosto kotitalousvähennyksen leikkauksen peruutus arvonlisäverollisuuden alarajan nosto perintöverotuksen oikeudenmukaistaminen suursäätiöiden verotus eli tässä on muutamia teemoja mistä me sitten leikkaisimme täällä on sanottu että meillä on meillä on rahaa joka ei näy missään ja on arvosteltu muun muassa sitä että haluaisimme leikata maahanmuutosta koska ne kustannukset joita olemme arvioineet ja meidän meidän hyvät selvityksemme kertoneet eivät hallitukselle riittäisi kysyisinkin että tehkää meille selkeät laskelmat siitä mitä maahanmuutto suomessa maksaa mitkä ovat ne tämän päivän kulut ja kustannukset mistä voimme leikata esimerkiksi laittomasti maassa oleskelevien terveydenhuoltoon on arvioitu viisi pilkku neljä miljoonaa niin kysyisin riittääkö se mehän olemme maksajia siinä ja emme ikinä niitä rahoja takaisin saa vaikka kuinka niitä yrittäisimme sieltä lähtömaista kysellä niin eivät tule meidän kassaamme takaisin me olemme maksumiehiä vastaanotto ja kotouttamismenoista haluaisimme leikata pakolaiskiintiön noston perumisesta turvapaikanhakijoiden oikeusavusta laittomasti maassa oleskelevien varsinaisesta kehitysyhteistyöstä puoluetuesta me leikkaisimme erityisavustajista ja valtiosihteereistä niitähän hallituksella piisaa no sitten mitä me haluaisimme lisätä poliisin määrärahoja rajavartiolaitokselle ja hälytyskeskuksille

haluaisimme tarttua todella topakasti sinne tarvitaan toimenpideohjelma haluamme lisätä hoitohenkilökunnan määrää hallituksen lupaukset hoitajamitoituksesta ovat olleet katteettomia paljon puhetta vähän tekoja juurikin eduskuntavaalien alla mutta kuinka ollakaan aprillipila siitä tuli ja vuoteen kaksikymmentäkolme se on ulkoistettu perussuomalaiset haluavat kantaa vastuuta ja olemme sitä mieltä että tämä hoitajamitoitus tulisi jo elokuussa kaksituhattakaksikymmentä

on hieno asia että omaishoitajiin halutaan kohdistaa myös muun muassa kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa haluan kuitenkin kritisoida sitä mitä viime kaudella kokoomuksen ja keskustan ollessa hallituksessa tehtiin nimittäin oli muun muassa tämä kärkihanke jolla haluttiin omaishoidon tilannetta parantaa ja kuinka ollakaan totuus on nyt toinen eli rahoja ei ei ole kunnissa näkynyt eli omaishoitajat ovat ottaneet yhteyttä ja kertoneet millä tavalla sitä omaishoitoa itse asiassa on parannettu

realistinen se laittaa perusasiat kuntoon se kuuntelee suomalaisia se on suomalaisten asialla toivon että te kaikki luette sen ettekä revi siitä kansilehtiä ettekä muitakaan sivuja

arvoisa rouva puhemies on hienoa on varannut yhden päivän ja illan siihen että voimme yhdessä käsitellä opposition vaihtoehtobudjetteja on tietysti harmillista että ministerit ovat jo poistuneet mutta pidän kuitenkin tärkeänä demokratian kannalta että tämä perinne jatkuu ja sitä edelleen kehitetään kokoomus on huolissaan siitä suunnasta minne suomi on tällä hetkellä ajautumassa eilen valuuttarahasto ja tänään euroopan komissio ovat nostaneet esille huolensa suomen julkisen talouden suunnasta suomi uhkaa rikkoa ensi vuoden budjetillaan eun budjettisääntöjä olemme ainoa pohjoismaa joka on joutumassa tarkkailuluokalle on selvää että tämän hallituksen talouspolitiikan suunta on väärä ja tämä on viimeinen hetki kun hallituksen täytyy herätä arvoisa puhemies olemme rakentaneet oman vaihtoehtomme korkean työllisyyden vahvemman julkisen talouden ja sitä kautta hyvien palveluiden perustalle olemme esittäneet vahvat toimet joilla kuusikymmentätuhatta ihmistä pääsee töihin pois työttömyydestä parempaan toimeentuloon te voitte tarttua näihin arvoisa hallitus mutta tähän saakka ette ole sitä tehneet ettekä muuten yhtään aitoa työllisyystoimeakaan tämän hallituksen toimet johtavat siihen että työllisiä on ensi vuonna vähemmän kuin tänä vuonna mikä se sellainen hallitus on jonka tavoitteena on lisätä työllisyyttä mutta joka todellisuudessa toimillaan saa aikaiseksi vain sen että työllisten määrä vähenee arvoisa puhemies me haluamme antaa toivoa suomalaisille me haluamme että työttömät pääsevät töihin me haluamme että tavalliset ihmiset kokevat että omalla palkallaan tulee toimeen siksi esitämme palkansaajien ja eläkeläisten verotuksen keventämistä miljardilla eurolla ensi vuonna me haluamme että työssään ahkeroiva saa palkastaan käteen enemmän kuin nyt budjetti itse asiassa kiristää työtä tekevien ihmisten verotusta ensi vuonna se on yksinkertaisesti väärä suunta esimerkiksi tavallinen virtasten perhe jossa on kaksi lasta jossa vanhemmat ansaitsevat reilun kolmetuhatta euroa kuukaudessa saa käteen palkastaan ensi vuonna neljä ja puolisataa euroa enemmän kuin mitä tällä hetkellä lisäksi perheen varhaiskasvatusmaksut laskevat kuussa yli sadalla eurolla vuodessa siis vähintään yli tuhatsata euroa uskon että virtaset ovat tyytyväisiä tähän muutokseen otetaan toinen esimerkki vielä seitsemänkymmentäviisi vuotias aila eläkeläinen saa keskimääräistä työeläkettä vaihtoehtomme myötä aila saa käteen ensi vuonna yli sata euroa vuodessa enemmän kuin mitä hän saa tällä hetkellä lisäksi otamme

yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaille laajemman kotitalousvähennyksen jolla haluamme tukea sitä että ikäihmiset voivat ostaa apua ja palveluita ja palveluita kotiin jotta jokainen pystyisi asumaan kotona niin pitkään kuin vain omat voimat ja oma halu sen sallivat täällä kollegani hallituksesta ovat syyttäneet meitä siitä että budjettimme lisää eriarvoisuutta ja pienituloisuutta mitä eriarvoisuuden kasvua se on että yhä useampi pitkäaikaistyötön tai vaille ensimmäistä työpaikkaa jäänyt nuori saa työtä ja siten paremman toimeentulon miksi hallitus istuu käsiensä päällä eikä tee päätöksiä joilla työttömät nuoret ja muut vailla työtä olevat pääsevät töihin teillä on vastuu ryhtykää toimiin arvoisa rouva puhemies mitä tulee vielä pienituloisuuteen tai tuloeroihin joista hallituspuolueen kollegat ovat meitä pyrkineet roimimaan budjettimme ei lisää pienituloisuutta tämän on eduskunnan tietopalvelu myös laskelmallaan todistanut vaihtoehtomme ei myöskään lisää tuloeroja vaan päinvastoin pienentää aivan yhtä paljon kuin hallituksen vaihtoehto keskeinen ero arvoisa puhemies kokoomuksen ja hallituksen välillä on se että me uskomme työllisyyden kasvattamiseen ja sitä kautta julkisen talouden vahvistamiseen sitä kautta me saamme varoja joita voimme käyttää ihmisten palveluihin poliisien palkkaamiseen ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen ja koulutukseen arvoisa puhemies tämä budjettiehdotuksemme on erinomainen pohja suomen budjetiksi ensi vuodelle ja toivon että voimme tämän esityksen yhdessä hyväksyä

arvoisa puhemies

voimavaroja sekä kouluttautua että etsiä työpaikka niin jos huoli arjessa keskittyy siihen millä maksaa oman leivän lääkkeet ja vuokrat silloin niitä voimavaroja ei jää enää siihen jatkuvaan oppimiseen siihen työnhakuun mitä työttömyydestä nouseminen vaatii samoin mitä enemmän ehtoja loukkuja ja leikkureita asetetaan työttömän tielle sitä vähemmän voi luottaa siihen että kaikki työnteko kannattaa tämän tähden pitää katsoa ennen kaikkea sitä mitä me tiedämme todellisuudesta tehdyn tutkimustiedon perusteella köyhyydestä eli ei voida katsoa pelkästään taloustieteen mikromallinnoksia ja teoriaa vaan pitää katsoa myös sitä todellisuutta ja sen perusteella voidaan todeta että köyhyys ei aktivoi vaan lannistaa meillä tiedossa on että on se kaikista pahin loukku se on kaikista byrokraattisin kaikista vaikein sekä etuuskäsittelijälle että ennen kaikkea ihmiselle itselleen sen suojaosa on vain sataviisikymmentä euroa eli siihen asti saa ansaita sen jälkeen ryhtyy menettämään tukia ja sen jälkeen onkin sitten epäselvää millä loppukuun elää siksi toimeentulotuki onkin tarkoitettu viimesijaiseksi etuudeksi lyhytaikaiseksi tarveharkintaiseksi ei kenenkään jatkuvaksi turvaksi siksi on todella keskeistä varmistaa että ketään ei sen etuuden piiriin työnnetä muuta sosiaaliturvaa heikentämällä näin on kuitenkin valitettavasti viime vuosina käynyt valtiovarainvaliokunnassa kuulimme kesällä kelaa siitä mitkä ovat ne kaikista akuuteimmat asiat suomen sosiaaliturvassa ovat pielessä miksi toimeentulotukihakemusten määrä nousee kela nosti esiin että siellä on taustalla ennen kaikkea aiemmat heikennykset muuhun sosiaaliturvaan ja toisaalta myös se että aiemmin toimeentulotukea on alikäytetty etenkin pienituloiset eläkeläiset eivät ole joko osanneet tai kehdanneet toimeentulotukea hakea nyt siihen on puututtu hyvä asia mutta ennemmin pitäisi saada sitä ensisijaista sosiaaliturvaa parannettua eikä työnnettyä ihmisiä toimeentulotuelle no mitä tapahtuu nyt näiden vaihtoehtobudjettien myötä kokoomus kohdistaa leikkauksia nimenomaan toimeentulotukeen sinne missä ihmiset ovat jo valmiiksi kaikista vaikeimmassa asemassa toimeentulotukeen tuodaan asumiskustannusten omavastuu siis ihmisille joiden tulot varattomuuden takia koostuvat sosiaaliturvasta millä se omavastuu on tarkoitus maksaa tätä minä kysyn nyt kokoomukselta on tavallaan ihan perusteltua ajatella että asumistukijärjestelmää on syytä kehittää ja varsinkin tätä toimeentulotuen asumiskustannusten maksamisjärjestelmää on syytä kehittää mutta leikkaaminen ei ole kehittämistä se on kaikista köyhimpien painamista alaspäin entistä lujemmin siihen että työttömyysturvasta asumistuesta ja muualta sosiaaliturvasta viedään yli puoli miljardia todella ollaan siinä tilanteessa että ensinnäkin työnnetään lisää ihmisiä toimeentulotuelle ja sitten vielä heikennetään heidän asemaansa entisestään tällainen ei anna toivoa tällainen ei anna töitä meillä pitkäaikaistyöttömien joukossa on ihmisiä jotka hakevat satoja työpaikkoja joka vuosi mutta eivät saa töitä kun heidän toimeentuloaan heikennetään ei se sitä työllistymisen mahdollisuutta yhtään paranna

mikä sitä työllisyyttä todella parantaa niin näiltä osinhan monista asioista hallitus ja kokoomus ovat samoilla linjoilla mekin korotamme työttömyysputken ikärajaa teemme perhevapaauudistuksen kehitämme te palveluita ja katsomme ulosoton suojaosuutta jotta ihmisten olisi helpompi työllistyä kun hallitus tekee nämä toimet kokoomus sanoo että niiden vaikutus on nolla mutta kun kokoomus itse tekee nämä toimet arvio on että näillä tuodaan kaksikymmentätuhatta ihmistä lisää töihin ja perustehan tässä on se että nämä ovat niitä kokoomuksen toimia joiden arvio ei ei perustu eduskunnan tietopalveluihin koska näitä ei voi mikromallintaa vaan muihin asiantuntijalähteisiin kokoomus nojaa kyllä muihin asiantuntijalähteisiin mutta kun hallitus nojaa muihin asiantuntijalähteisiin se ei kelpaa enää

varsin hyvät mutta sinällään lähtöoletuksiltaan suppeat tiedot ja yhdistettäisiin ne muuhun asiantuntijatietoon näin saadaan tehtyä sellaista työllisyyspolitiikkaa joka ei perustu kyykyttämiseen ja leikkaamiseen vaan ihmisten aseman aitoon parantamiseen ja ennen kaikkea tutkittuun tietoon todellisuudesta ei mikromalleihin tai talousteoriaan yksinään vaan tutkittuun tietoon todellisuudesta siihen toivoisin muidenkin oppositiopuolueiden politiikkaansa pohjaavan eikä pelkästään oman ajatushautomon laskelmiin kiitos

arvoisa rouva puhemies

että vaihtoehdot perustuvat uskottaviin laskelmiin ja ovat juridisesti toteutettavissa tavoitteiden ja keinojen on siis oltava linjassa ohjattava ikään kuin samaan suuntaan muu on kansan harhaan johtamista tämän päivän keskustelu on jälleen kerran osoittanut että yhteiskunnallisten epäkohtien ja ongelmien osoittaminen on paljon helpompaa kuin niiden korjaaminen raha ei tule seinästä perussuomalaiset kiinnittävät kyllä varjobudjetissaan huomiota moniin tärkeisiin kysymyksiin on hyvä että hallituksen tapaan myös perussuomalaiset haluavat parantaa ikäihmisten ja lapsiperheiden asemaa valitettavasti keinot eli esitetyt lisäpanostukset eivät eivät vain ole linjassa tavoitteiden kanssa ei voi puhua yhtä ja esittää toista se on yksinkertaisesti väärin ja harhaanjohtavaa ja murentaa pohjan koko perussuomalaisten varjobudjetilta edustaja merikin pyysi näihin liittyen konkreettisia esimerkkejä aiemmin ja annan nyt heti muutaman yksi räikein esimerkki tällaisesta täysin epäuskottaviin laskelmiin perustuvasta lupauksesta on perussuomalaisten esitys kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen yhdenmukaistamisesta kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen kanssa siinä on valtiovarainministeriön siis valtiovarainministeriön arvion mukaan kolmensadan miljoonan euron laskuvirhe näitä esimerkkejä löytyy paljon muitakin vaikkapa arvonlisäverovelvollisuuden alarajan ja huojennusalueen korottamiseen liittyen taikka omaishoidon tuen verovapauteen tai perintöverotuksen huojennuksiin liittyen hintalaput eivät täsmää tavoitteiden kanssa laskuvirhe kaikkien osalta on useita kymmeniä miljoonia euroja eli yhteen laskettuna satoja miljoonia euroja hyviä tavoitteita mutta hintalaput eivät täsmää raha ei siis tule seinästä ja siksi asioita on pakko priorisoida se on politiikan tehtävä siksi olenkin erityisen pettynyt siihen että vaikka perussuomalaiset kirjoittavat olevansa huolissaan pienituloisista lapsiperheistä he eivät kuitenkaan esitä näille mitään muuta kuin lapsivähennyksen palauttamisen verotukseen ymmärrättehän että lapsivähennys ei auta lainkaan kaikista pienituloisimpia perheitä eli perheitä joilla ei ole tuloja jos ei ole tuloja ei ole myöskään vähennyksiä tai jos tulot ovat hyvin pienet ei niistä juurikaan voi saada vähennyksiä sen sijaan suurituloinen perhe tietysti hyötyy suhteessa enemmän eikö kannattaisi siis mieluummin aloittaa vaikka sillä että tukisitte hallituksen esitystä nostaa yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisiä todellinen pettymys oli myös huomata miten perussuomalaiset olisivat valmiita leikkaamaan yritystuista kohdennusta ei tosin ole kerrottu joten ilmeisesti siihen ollaan tarvittaessa valmiita vaikka juustohöyläten sehän käytännössä tarkoittaisi leikkauksia erityisesti maaseutuelinkeinoihin ja yrittäjyyteen mikä olisi aika kestämätöntä politiikkaa vaikkapa maatalouden tai pienyrittäjyyden kannalta arvoisa puhemies kokoomuksen kokoomuksen vaihtoehto sen sijaan lähtee arvovalinnoiltaan kovin erilaiselta pohjalta kuin hallituksen esitys perusvire on hyväosaisten ihmisten tukeminen ja heikompiosaisten unohtaminen talouden liikkumavara käytetään rikkaiden veronalennuksiin jotka maksatetaan tavallisilla ihmisillä varsinkin kaikkein pienituloisimmilla esimerkiksi kokoomuksen esittämä miljardin euron kevennys ansiotulojen verotukseen kohdistettaisiin kaikkiin tuloluokkiin jolloin suurin euromääräinen hyöty painottuisi tietysti suurituloisille tässä näkyy siis selkeä ero suhteessa hallituksen talousarvioesitykseen kannatettaviakin esityksiä kokoomuksen vaihtoehdosta toki löytyy mutta ne ovatkin asioita jotka hyvin pitkälti jo löytyvät hallitusohjelmasta ja hallituksen työlistalta eli eivät siten varsinaisesti ole vaihtoehtoja arvoisa puhemies kristillisdemokraattien paljon hyvää erityisesti lapsiperheiden asemaan liittyen tosin haluaisin vielä hieman tarkennusta siihen mikä on kdn linja lapsilisien korotuksiin liittyen viime viikolla kristillisdemokraatit äänestivät nimittäin lapsilisälain muutoksen yhteydessä perussuomalaisten pykälämuutoksen puolesta ja samassa yhteydessä käytännössä esitettiin poistettavaksi hallituksen esittämiä kymmenen euron lisäyksiä monilapsisten perheiden lapsilisiin nyt kuitenkin kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä esittää kymmenen euron korotusta kaikkiin lapsilisiin eli tähän hieman tarkennusta toivoisin koska asia on tärkeä koska lapsissa ja nuorissa on tämän maan tulevaisuus

arvoisa rouva puhemies perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti on suomen ja suomalaisten asialla meidän on pidettävä huolta kotimaan vähäosaisista vanhuksista lapsiperheistä sairaista ja vammaisista kun ilmeisesti kukaan muu ei heistä tule pitämään huolta perussuomalaiset haluavat panostaa hoitopalveluiden resursseihin omaishoidon tukemiseen sisäilmaongelmien ratkaisemiseen lääkekorvauksiin ja ulosotossa olevien auttamiseen takaisin tasapainoon hoitohenkilökunnan määrän kasvattaminen ja lääkkeiden omavastuun poistaminen pienituloisilta työttömiltä ja eläkeläisiltä on myös tarpeen köyhien ja syrjäytyneiden ruoka avusta on huolehdittava perussuomalaisten vaihtoehtona on parantaa kansalaisten ostovoimaa lähes eurolla perussuomalaiset ottaisivat valtiolle satayhdeksänkymmentäkolme miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin hallitus ja ovat valmiina säästämään ensisijaisesti maahanmuutosta kehitysavusta yritystuista ja poliittisesta kähminnästä perussuomalaisten vaihtoehtobudjetilla valtion velkaantuminen pysäytetään eikä valtion omaisuutta ole tarvetta myydä kertaluontoisten menojen vuoksi arvoisa puhemies talouskasvumme lepää kotimaisen kysynnän varassa kotitalouksien velkaantuminen ja korkea työttömyysaste luovat oman haasteensa lisäkasvulle verotuksen keventäminen yrittäjyyteen kannustaminen ja ostovoiman parantaminen lisäävät suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta perussuomalaiset puolustavat suomalaista yksityisautoilijaa ja yrittäjää perumalla polttoaineveron korotuksen tahdomme pitää autoilun hinnan kohtuullisena suomi on pitkien etäisyyksien maa jossa liikkumisen edellytykset pitää turvata tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta arvoisa rouva puhemies vaihtoehtobudjetissamme koetaan tärkeäksi muun muassa lapsivähennyksen palauttaminen henkilökohtainen talous työn saanti ja riittävyyden epävarmuus ovat syitä joilla lasten hankkimista lykätään myös kotitalousvähennyksen leikkauksen peruutus peruutus parantaa tavallisten työssäkäyvien perheiden kotitaloutta hyvin toiminutta kotitalousvähennystä ei ole syytä leikata päinvastoin kotitalouksia auttaa asumiskustannusten vähentäminen kuten sähkönsiirtojen alentaminen arvoisa puhemies suomi maksaa eulle jäsenmaksua yli kaksi miljardia euroa on valvottava omaa kansallista etuamme ja vaadittava oman taakkamme kohtuullistamista eun budjetti on paisunut aivan liian suureksi jatkuvat tulonsiirrot synnyttävät korruptiota tehottomuutta tukiriippuvaisuutta ja riitaa nettomaksajassa kuten suomessa perussuomalaisten ehdotukset ovat muun muassa ilmastotullin käyttöönotto eun kauppamuurin ulkorajalla ja eu parlamentin rallin lakkauttaminen brysselin ja strasbourgin välillä kustannussäästöt ovat vuositasolla yli miljardiluokkaa suomi halutaan pitää oikeudenmukaisena ja turvallisena maana mitä ulkomaalaisturistitkin erityisesti arvostavat rauhallisuuden ja puhtaan luonnon lisäksi lisäresursseja tarvitaan kotimaan turvallisuudesta huolehtiville kenttäpoliisille rajavartiolaitokselle tullille hälytyskeskuksille ja pelastuslaitoksille harmaan talouden ihmis ja huumekaupan vastaisen torjuntaan on saatava lisää resursseja arvoisa puhemies perussuomalaiset puolustavat suomalaista maaseutua ja maaseutuyrittäjyyttä viljelijöiden kohtuullinen tulotaso on turvattava perussuomalaiset esittävät lisää tukea sekä lisäpanostusta lomitusjärjestelmän turvaamiseen maatalouslomittajia tarvitaan maatalousyrittäjien tueksi jatkossakin pien ja perheviljelmien edellytykset on turvattava suomessa taloudellisesti tuottava tila työllistää ihmisiä investoi ja huolehtii eläimistään hyvin kiitos

arvoisa puhemies perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti on nimeltään perusasiat kuntoon valtiolla on tiettyjä perusasioita jotka ovat ensisijaisia sen muihin tehtäviin nähden tärkein valtion tehtävistä on kansalaisten turvallisuudesta huolehtiminen turvallisuus muodostuu suojelusta ulkoista vihollista vastaan jonka toteuttaa puolustusvoimat sekä sisäisen järjestyksen ylläpitämisestä josta vastaa poliisi lisäksi oikeuslaitos huolehtii huolehtii rikosten rankaisemisesta ja riita asioista perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin osa turvallinen suomi koostuu lisäpanostuksista poliisiin rajavartiolaitokseen ja tulliin sopimussotilaisiin ja pelastuslaitoksiin sekä oikeuslaitokseen arvoisa puhemies suomessa on väkilukuun suhteutettuna vähiten poliiseja koko euroopassa poliisien määrä on tullut alas vuoden kaksituhattakymmenen tasosta jolloin poliiseja suomessa oli vajaa kahdeksantuhatta nyt luku on reilu ennusteen mukaan vuonna kaksituhattakaksikymmentä jäljellä on enää reilut kuusituhattakolmesataa poliisia hallitus on tekemässä oikeansuuntaisia lisäpanostuksia lisäämällä poliisien määrää kolmellasadalla satsaus on kuitenkin täysin riittämätön poliiseja tulisi lisätä ainakin tuhannella mitä perussuomalaisten eduskuntaryhmä ehdottaakin poliisien eläköitymistahti on nyt kova poliisien määrän nostaminen kolmellasadalla tarkoittaa todellisuudessa kuusisataa uutta poliisia kunnianhimoinen esityksemme esityksemme tuhannesta poliisista on vielä tätäkin enemmän poliisien lisäämisen pullonkaulaksi saattaa muodostua uusien poliisien valmistuminen poliisikoulun sisäänottomäärää on vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista pidetty neljässäsadassa opiskelijassa päteviä hakijoita ei aina kuitenkaan saada ja kaikki eivät valmistu tavoiteajassa erityisesti ruotsin kielen osaamisen vaatimus koetaan suureksi kompastuskiveksi poliisikoulussa riittävän opiskelijamäärän takaamiseksi olisin valmis joustamaan virkamiesruotsista kriteerien tulee olla kuitenkin kaikille opiskelijoille samat ja kielivaatimusten ei tule joustaa pelkästään maahanmuuttajien kohdalla kansainvälistymisen vuoksi kotimaisen kielen rinnalle voisi kuitenkin nostaa englannin kielen arvoisa puhemies tulli ja rajavalvonta saavat lisähuomiota perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa ruotsin tilanteen pahentuessa ja levottomuuksien laajentuessa tulisi suomessakin siirtyä ruotsin vastaisen rajan valvontaan tanskan esimerkin mukaisesti perinteisten keinojen ohella kuten henkilöllisyyden tarkastamisen voitaisiin suomessakin käyttää teknologiaa esimerkiksi kameravalvonta sekä ajoneuvojen rekisterikilpien tunnistaminen ja tallentaminen tätä päivää tanskan ja ruotsin välisellä rajalla tullin määrärahoihin panostaminen on keskeistä harmaan talouden torjunnassa harmaata taloutta suitsimalla on mahdollista nopeastikin saavuttaa nettohyötyjä arvoisa puhemies perussuomalaiset esittää hallituksen hallituksen poistaman kahden miljoonan euron palauttamista sopimussotilaiden määrän pitämiseksi ennallaan puolustusvoimat sopeuttamaan toimintaansa aina viime hallituskauteen saakka jolloin maanpuolustuksen syöksykierteeseen puututtiin seurauksena on kuitenkin ollut puolustusvoimien henkilöstövaje nykyinen henkilöstö on uupumassa työtaakkansa alle esimerkiksi upseereista jopa neljäkymmentäkolme prosenttia kertoo tuntevansa työuupumusta sopimussotilaiden panos varusmiesten kouluttamisessa on merkittävä sopimussotilaat sopimussotilaat ovat olleet apuna siinä että kantahenkilökunta on pärjännyt tähän asti kertausharjoitusmäärien ja kansainvälisten toimien kasvaessa on selvää että henkilöstön karsimisen sijaan tarvitaan päinvastoin lisäsatsauksia sopimussotilaat ovat äärimmäisen tärkeä rekrytointikanava puolustusvoimille kiitos

arvoisa rouva puhemies tapani mukaan aloitan vähän historiakatsauksella aika tarkkaan kaksikymmentä vuotta sitten tässä talossa tehtiin ensimmäinen vaihtoehtobudjetti silloinen kansanedustaja bjarne kallis sen teki olin hänen kanssaan samassa ryhmässä ja siellä sitä käsittelimme muistan että se oli noin kolmen a neljä liuskan mittainen eli hyvin vaatimaton eikä sitä painettu niin hienoksi kuin nykyiset ovat mutta tuolloin se kuitenkin luovutettiin täällä valtiovarainministerille ja pääministerille mutta sitten se jäi siihen pisteeseen nyt olemme tässä tilanteessa että kaikki oppositioryhmät ehkä liike nytiä lukuun ottamatta ovat tehneet vaihtoehtobudjetin niillä resursseilla mitä oppositiolla käytössä on täytyy ensin todeta että perussuomalaiset tekivät vaihtoehtobudjettinsa siten että se julkaistiin viime viikon tiistaina tässä on ollut viikko aikaa hallituksella ja kaikilla ulkopuolisillakin tutkia sitä ja tehdä siitä laskelmia on tullut tietysti kritiikkiä ja varmaan osittain se kritiikki pitää paikkansakin niin hyviä voimavaroja ei oppositiopuolueilla yleensä ole että pystyisivät ihan täydellistä työtä tekemään kun itse olen ollut valtioneuvostossakin joskus niin tiedän että siellä on hyvät systeemit virkamiehet joka asialle ja ja tietokoneohjelmat joilla joilla tehdään budjetti ja laskelmat tuosta vain oppositiossa ei sellaista ole ehkä olisin odottanut kuitenkin kokoomukselta hieman sikäli tarkempaa että heillä on kuitenkin puolueen puheenjohtajana entinen valtiovarainministeri joka vielä vuosi sitten oli valtiovarainministeri ja myös monta muuta ryhmänjohtaja mykkänen oli ministerinä vuosi sitten ja niin edelleen mutta en nyt arvioi sitä sitä kyllä enemmänkin mietin miksi kokoomus vasta eilen iltapäivällä julkisti vaihtoehtobudjettinsa ja siitä tänään saatiin joitakin laskelmia se on minusta vähän huono menettely siinä mielessä että se ei kunnioita oikein eduskunnan työtä ei meillä ollut mitään mahdollisuutta tehdä esimerkiksi meidän ryhmällä ehkä ei hallituksen puolellakaan kunnon analyysiä kokoomuksen vaihtoehdon sisällöstä eli olisi sanotaan nyt ensi vuotta varten paikallaan että kokoomuskin valmistelisi vaihtoehtobudjettinsa esimerkiksi viikkoa aikaisemmin julkaistavaksi jolloin sitä voitaisiin arvioida tarkemmin kuin mitä nyt tapahtui mitä näihin yksittäisiin kohtiin tulee meidän vaihtoehtobudjetissa niin muistan että vielä viime vuonna ja koko viime kaudella sosiaalidemokraatit silloin johtava oppositiopuolue pani vaihtoehtobudjettiinsa joka vuosi pohjoismaisen rahoitusmarkkinaveron ja sen tuotoksi kolmesataa viiva neljäsataa miljoonaa euroa tämä on sellainen vero kun sitä silloin tutkin että se vaatii pohjoismaisen yhteistyön se vaatii itse asiassa eurooppalaisen yhteistyön yhteisen päätöksen ja sen toteuttaminen sen toteuttaminen nyt tässä niin että se olisi ensi vuoden alusta voimassa jolloin se alkaisi tuottaa verotuloja suomen valtiolle on täysin mahdotonta eli se

sinänsä ihan oikein mitä ministeri lintilä sanoi ettei näillä esityksillä saada ensi vuonna budjettivuonna johon vaihtoehtobudjetti tähtää niitä vaikutuksia mitä mitä halutaan mutta ei saatu siis niilläkään vaihtoehdoilla mitä sosiaalidemokraatit tarjosivat neljä viime viime vuotta

ja oli viime kaudella niillä jotka ovat ovat nyt hallituksessa on siis pettävällä pohjalla tässä mielessä ei tätä laivaa käännetä yhtenä yönä vaan siihen tarvitaan pitempi aika arvoisa puhemies olisin hieman halunnut vertailla kokoomuksen ja perussuomalaisten vaihtoehtoja totean vain että molemmat olemme markkinatalouden kannalla mutta perussuomalaiset ovat sosiaalisen markkinatalouden kannalla ja kokoomus kylmän markkinatalouden kannalla ja se näkyy suurena erona näissä vaihtoehtobudjeteissa

arvoisa puhemies nostaisin erityisenä huomiona perussuomalaisten vaihtoehtobudjetista tahtomme panostaa petokorvauksiin tällä hetkellä aivan riittämättömiä esimerkiksi susille menetettyjä metsästyskoiria korvattaessa metsästyskoira ei ole vain metsästäjän työkaveri vaan perheenjäsen ja tärkeä jalostusyksilö korvauksen on oltava todellisen arvon mukainen hallituksen toimilla suomalainen metsästysharrastus on muutoinkin uhattuna luonnonsuojelualueilla on voitava metsästää eikä niin ikään kehnolla suurpetopolitiikalla pidä vaikeuttaa tärkeää riistanhoitotyötä koiran kanssa on pystyttävä käymään metsällä nyt ja jatkossa vain sillä tavoin ylläpidämme suomalaista eränkäynti ja metsästysperinnettä jonka hyödyt näkyvät kaikille ilman metsästäjiä esimerkiksi hirvivahinkojen määrä olisi aivan toisenlainen kuin nyt

arvoisa rouva puhemies kokoomus on esittänyt vaihtoehdon jonka myötä useampi ihminen pääsee töihin julkinen talous vahvistuu ja näin ollen meillä on myös paremmat edellytykset turvata hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus myös tulevaisuudessa täällä on sanottu että kokoomuksen vaihtoehtobudjetti olisi kylmä ja sydämetön mutta ei se näin suinkaan ole vaihtoehtobudjettimme on vastuullinen ja sen myötä meille kaikille tärkeät julkiset palvelut voidaan rahoittaa tulevaisuudessa ja rahoitus on myös kestävämmällä pohjalla me tarjoamme tolkun tulevaisuutta ja todellisia tulevaisuustekoja kuten vaihtoehtobudjettimme nimikin kertoo kokoomuksen vaihtoehtobudjetin keinot saivat tukea myös kansainvälisen valuuttarahaston arvioista erityisenä nostona vaihtoehtobudjetistamme haluan nostaa esiin sen että siinä mielenterveyspalveluihin pääsy turvataan terapiatakuu kansalaisaloitteen mukaisesti tämä kirjaus lämmittää erityisesti näin mielenterveysviikon ollessa käynnissä lisääntyvät mielenterveysongelmat ovat iso haaste yhteiskunnallemme ja hoitoon on päästävä huomattavasti nykyistä nopeammin erityisen huolestuttavaa on se että nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet nuorten ja lasten masennuslääkkeiden käyttö on lähes kaksinkertaistunut ja nuorten itsemurhatilastot ovat edelleen karua luettavaa me olemme epäonnistuneet ihmiset joilla on mielenterveysongelmia ovat jääneet yksin ja he ovat hoitojonoissa tähän tilanteeseen on tultava muutos tämän vuoksi terapiatakuu tulisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti panostukset mielenterveyspalveluihin maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin kun yhä useampi saa avun varhaisessa vaiheessa ja mielenterveysongelmista johtuvat työpoissaolot vähenevät ja kalliin erikoissairaanhoidon tarve pienenee inhimillisistä kustannuksista puhumattakaan arvoisa rouva puhemies meille kokoomuslaisille on tärkeää myös turvallisuudesta ja oikeusvaltiosta huolehtiminen hallituksen tavoite on nostaa poliisien määrä seitsemääntuhanteenviiteensataan vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkaksi mennessä hallituksen julkisen talouden suunnitelman mukaan resurssit eivät tähän kuitenkaan tule riittämään vaan asiantuntijoiden mukaan esitetyllä rahoitustasolla poliisien määrä romahtaa lähelle seitsemäätuhattasataa me emme voi tätä kokoomuksessa hyväksyä ja olemmekin sitoutuneet poliisien määrän nostamiseen nykytasolta noin tuhannella poliisilla eli yli kahdeksaantuhanteen henkilötyövuoteen suomessa poliiseja on muihin pohjoismaihin nähden yksi pilkku kolme tuhatta asukasta kohti ruotsissa vastaava luku on kaksi pilkku neljä jos määrä nostettaisiin tuohon kahdeksaantuhanteen poliisiin olisi luku vasta yksi pilkku neljä poliisia tuhatta asukasta kohti joten olemme edelleen muihin pohjoismaihin nähden huikeasti perässä kysymys on suomalaisten turvallisuudesta kun entistä vakavampia rikoksia jätetään tutkimatta jos epäilty ei ole tiedossa mutta kyse on myös poliisin turvallisuudesta ja tämän johdosta me esitimme viidenkymmenenviiden miljoonan pysyvää lisäystä poliisin määrärahoihin poliisien määrän nostamisen myötä käsiteltävien asioiden määrä kasvaa koko rikosketjussa ja koko rikosketjun resursointia on jatkossa lisättävä erityisesti sen loppupäässä olevat syyttäjät ja tuomioistuimet tuomioistuimet tarvitsevat lisäpanostuksia jotta rikosvastuu toteutuu koska jo nyt rikosasioiden käsittelyt ovat asianosaisten näkökulmasta aivan liian pitkäkestoisia tulenkin nyt samoin kuin tulevaisuudessa tekemään töitä sen eteen että koko ketju huomioidaan entistä paremmin alusta loppuun asti

arvoisa puhemies kokoomuksen vaihtoehtobudjetti sisältää todellisia tulevaisuustekoja se lisäisi työpaikkoja se lisäisi osaamista ja se lisäisi myös liikennettä raiteille kaikki me tiedämme että suomi elää viennistä ja että meidän rahoituspohja syntyy työstä yrittäjyydestä ja investoinneista on tärkeää että pystytään nimenomaan satsaamaan sinne tulevaisuuteen niin että peruttaisiin nämä hallituksen kaavailemat polttoainekorotukset ja myöskin heikennys kotitalousvähennykseen me kokoomuslaiset ajattelemme niin että arvostamme sitä kotona tehtävää työtä kuka tahansa sen tekeekin myös se että suomeen on luotu järjestelmä joka kotitalousvähennyksen kautta kannustaa ihmisiä käyttämään näitä erilaisia hoiva ja ja muita palveluita samalla ennaltaehkäisee ja estää harmaata harmaata taloutta ja kokoomus lähtee siitä että tämä kotitalousvähennys pystyttäisiin laajentamaan ja että se myös pystyttäisiin laajentamaan yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaille meillä on täällä meidän varjobudjettiesityksessämme esimerkki aila seitsemänkymmentäviisi vuotta joka on eläkeläinen ja saa reilut tuhatviisisataa euroa kuukaudessa keskimääräistä työeläkettä kun kokoomus lähtee siitä että työn verotusta kevennettäisiin myös eläkeläisiltä niin täällä meidän esimerkki ailalle jäisi satakahdeksan euroa enemmän käteen kuin rinteen hallituksen budjetissa ja koska aila haluaa asua kotona ja koska kotitaloustöiden tekeminen on on kuitenkin alkanut olla vähän raskaampaa niin arjen helpottamiseksi aila tilaa itselleen kotiapua jos tätä kotitalousvähennyksen kavennusta ei tehtäisi vaan laajennettaisiin tätä kotitalousvähennystä yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaille niin kotitalousvähennys olisi suurempi ja näin aila maksaisi tästä kotiavusta noin neljäsataakuusikymmentä euroa vähemmän kokoomuksen kotitalousvähennysmallilla jossa siis tämä yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden vähennysprosentti olisi seitsemänkymmentä prosenttia palvelun hinnasta se tuosta kotitalousvähennyksestä tärkeää on myöskin se että panostetaan osaamiseen ja opettajiin hoitajiin ja poliiseihin mikä on sitten ero hallituksen budjettiin kokoomus lähtisi siitä että mitä tarvitaan hoitajiin opettajiin ja muun muassa poliisiin tehtäisiin pysyvien satsauksien kautta ja siitä mitä tässä edellä edustaja keto huovinen toi esiin tästä poliisien määrästä ja sitten näistä syyttäjien ja tuomioistuimien resursseista olen täysin samaa mieltä edustaja keto huovisen kanssa

arvoisa puhemies aluksi haluan antaa eduskunnan puhemiehistölle kiitoksen siitä että tämä oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjettien käsittely on mielestäni järjestetty onnistuneella tavalla eli on on hienoa että nämä vaihtoehdot käydään melko perusteellisesti läpi ja voidaan sitten jokaisesta vaihtoehdosta

että sillä tavoin voimme saada ikään kuin lisää tuloja valtiolle niin se ei suinkaan perustu minkään tyhjän päälle niin kuin täältä arvosteltiin vaan samalla ehdotamme näille viranomaisille eli poliisille ja verohallinnolle lisää resursseja juuri harmaan talouden torjuntaan kyllä siellä on todellakin paljon mahdollisuuksia saada vielä tätä tätä harmaata taloutta kiinni sitten täällä on käyty myös paljon keskustelua tästä kristillisdemokraattien asumistukeen liittyvästä ehdotuksesta mielestäni tämäkin olisi tärkeää rohkeasti käydä läpi nimittäin asumistukikulut ovat kasvaneet viime vuosina räjähdysmäisesti lähes yhdeksänsataatuhatta suomalaista on nykyään asumistukien piirissä ja lisääntyneet asumismenot nostavat yleistä vuokratasoa mikä nostaa asumismenoja myös niille jotka eivät saa asumistukea toki asuntopolitiikassa tarvitaan muitakin toimenpiteitä eli tämä ei suinkaan suinkaan ole ainoa mutta palauttamalla asumistukiin omaisuusrajat ja opiskelijoiden asumistuen erilliset säännöt voitaisiin saada myös merkittävää säästöä ja hillittäisiin omalta osaltaan asumiskustannusten nousua mielestäni tämä osoittaa että kristillisdemokraatit omassa vaihtoehdossaan tuovat myös vastuullisia vastuullisia vaihtoehtoja esiin siihen millä tavalla voidaan saada säästöjä aikaan mutta sitten vielä rouva puhemies nostaa

tästä omasta vaihtoehdostamme yhden tärkeän yksityiskohdan joka koskee omaishoitajia ehdotamme että omaishoidon tuen vähimmäismäärää korotettaisiin kahdellakymmenellä eurolla tuo korotus ei toki ole suuri mutta se olisi askel oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies rinteen hallituksen ohjelman tärkeitä ohjenuoria ovat työllisyysasteen nosto seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja julkisen velan taittaminen vaalikauden loppuun mennessä nämä hallituksen tavoitteet ovat ovat hyviä mutta kuitenkin nyt näyttää siltä että hallitus aikoo säästöjen sijaan lisätä sekä pysyviä että kertaluontoisia menoja ja myös rahoittaa suuren osan hankkeistaan valtion omaisuuden myynneillä omaisuuden myynneillä perussuomalaiset pitävät tätä tilannetta kestämättömänä ja olemmekin laatineet oman vaihtoehtomme valtion ensi vuoden talousarvioksi arvoisa puhemies osa hallituksen tähänastisista kaavailuista heikentäisi toteutuessaan yritysten tuotteiden ja palveluiden kysyntää varsinkin hallituksen esitys kotitalousvähennyksen leikkaamisesta noin yhdeksälläkymmenelläkahdella miljoonalla eurolla vähentäisi monen remontti ja kotipalvelualan yrityksen työtilaisuuksia merkittävästi samoin polttoaineverotuksen kahden ja puolensadan miljoonan euron korotus hankaloittaisi työn vastaanottamista ja työssäkäyntiä emmekä me perussuomalaiset näitä esityksiä lainkaan perusteltuina sitä vastoin me esitämme oikeudenmukaisuuteen tähtäävässä vaihtoehtobudjetissamme huomattavasti mainittuja mielekkäämpiä säästökohteita kuten tässä keskustelussa on jo tullut ilmi säästöjä on saatavissa muun muassa maahanmuuton ja kehitysavun kuluista hyvinkin merkittävästi niitä voidaan karsia useilla sadoilla miljoonilla euroilla vuodessa kansalaisten elintason alentumatta arvoisa puhemies perussuomalaisilla on myös useita keinoja pk yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi esimerkiksi yel vakuutusmaksuvelvollisuuden alarajan tuntuva nosto helpottaisi monen aloittelevan yrittäjän asemaa ja lisäksi yritysveromallimme palkitsisi lisää työvoimaa palkkaavia pk yrityksiä ahkeruuden tulee näkyä myös käteen jäävissä tuloissa ja ehdotammekin tuloverotukseen hallituksen esitystä selvästi suurempaa työtulovähennystä lisäksi vaihtoehtobudjettimme keventäisi eläkeläisten verotusta arvoisa puhemies asumis ja liikkumiskustannusten alentaminen helpottaisi työn vastaanottamista kauempaakin muun muassa sähkönsiirron hinnankorotukset ja lämmityspolttoaineiden veronkorotukset nostavat merkittävästi asumisen hintaa sähköverkkoyhtiöiden kohtuullisen tuoton rajaa on syytä laskea vallitsevan matalan korkotason aikana ja tällainenkin esitys sisältyy meidän perussuomalaisten

arvoisa puhemies meidän vaihtoehtomme parantaisi myös lukuisten pienituloisten suomalaisten taloustilannetta esitämme keliakiakorvauksen ja diabeteslääkkeiden korvausluokan palauttamista sekä lääkkeiden omavastuuosuuden poistamista pienituloisilta vaihtoehtoomme kuuluvat myös muun muassa esitys omaishoidon asteittaisesta muuttamisesta verovapaaksi tuloksi sekä lapsivähennyksen palauttaminen tuloverotukseen arvoisa puhemies vetoankin lopuksi hallitukseen jotta se suhtautuisi hyvin suurella vakavuudella perussuomalaisten monipuolisiin esityksiin jotka edistäisivät sekä työllisyyttä että helpottaisivat pieni ja keskituloisten kansalaisten pärjäämistä arjessa

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat kokoomuksen viime kaudella hallituksessa maahamme syntyi sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa työllisyys parani ja tavoitteet jopa ylitettiin kaikki työttömyys maassamme väheni myös pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys samaan aikaan valtiontaloutta saatiin laitettua itse asiassa kuntoon ja velkaantuminen väheni ja olimme tiellä kohti tasapainoista valtiontaloutta

kokoomus myös tekisi ne suurempina arvoisa puhemies itse asiassa ensimmäistä kertaa oppositiopuolue kokoomus on se puolue joka tekee vallassa olevaa hallitusta vastuullisemman budjetin kokoomus on uskonut aina siihen että vain työtä tekemällä tämä maa selviää uskomme myös siihen että valtaosa ihmisistä haluaa tehdä työtä samaan aikaan kun eduskunnan riippumattoman tietopalvelun mukaan rinteen hallituksen toimet heikentävät maamme työllisyyttä ensi vuonna jopa viidellätuhannella hengellä eli lisäävät tähän maahan työttömyyttä kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa on konkreettiset ja heti toteutettavat toimet joilla työllisyys paranisi varovaisestikin arvioiden reilusti yli kuusikymmentätuhatta ensi vuonna tällä hetkellä työttömänä olevaa saisi siis työtä se muuten näkyisi näiden perheiden arjessa enemmän kuin yksikään muu yksittäinen toimi työnteon ja työllistämisen tulee olla nykyistä kannattavampaa jokaiselle työntekijälle työnantajalle ja siksi paikallinen sopiminen mikä lähtee työntekijöiden ja työnantajien keskinäisestä luottamuksesta pitää mahdollistaa jokaisessa yrityksessä työpaikoilla työntekijät tietävät parhaiten mitä yhdistyksessä tarvitaan ja me kokoomuksessa luotamme suomalaisiin työntekijöihin ja annamme heille luvan sopia paikallisesti työpaikalla olemme esitelleet lähes kaksikymmentä konkreettista ne ovat vapaasti myös hallituksen käytettävissä hallitus voisi ottaa niistä käyttöön edes muutaman niin olisi jo paremmalla uralla kuin oman esityksensä kanssa kokoomus haluaa myös varmistaa että jokaiselle suomalaiselle myös jää ensi vuonna hieman enemmän rahaa käytettäväksi emme hyväksy sitä että rinteen hallitus antaa työn verotuksen kiristyä jo kaikilla niillä jotka tienaavat kaksituhattakolmesataa euroa tämä leikkaa muun muassa tarjoilijoiden palkkaa ensi vuonna sen sijaan kokoomuksen mallissa ihan jokainen työtä tekevä suomalainen saa ensi vuonna käteensä enemmän rahaa kun hallitus antaa tavallisen esimerkiksi opettaja sairaanhoitaja pariskunnan verotuksen leikkaantua ensi vuonna noin kolmellasadallakahdellakymmenellä eurolla kokoomuksen veromallissa

kasvavat jopa kahdellatuhannella eurolla kokoomuksen vaihtoehtobudjetti on myös sosiaaliturvan muutosten ja verotuksen kautta tuloeroja pienentävä vaihtoehtomme on siis myös sosiaalisesti oikeudenmukainen me emme myöskään nostaisi bensan ja dieselin hintaa ja me ihmettelemme kokoomuksessa miten keskusta voi tämän yhdessä yössä tehtävän ja oman autojen käyttäjiä ja yrittäjyyttä rajusti rankaisevan veronkiristyksen kuitata kokoomus ei tällaista hyväksy myöskään leikkaa kotitalousvähennystä jota keskusta on nyt rinteen hallituksessa valmis leikkaamaan hallitus sen sijaan jatkaa puheistaan huolimatta leikkauspolitiikkaa ja leikkaa keskituloisen perheen kotitalousvähennystä noin viidelläsadalla eurolla me laskemme yhteen hallituksen veronkiristykset ja muut toimenpiteet ja lovi tavalliselle suomalaiselle perheelle onkin vuodessa yli tuhat euroa arvoisa puhemies mitä kokoomus sitten tekisi palaan siihen seuraavassa puheenvuorossa

arvoisa herra puhemies

otan tästä järjestyksessä sen paremmin asioitten tärkeysjärjestystä huomioimatta täällä on esimerkiksi raskaan liikenteen tienkäyttömaksun käyttöönotto ulkomaalaiselle liikenteelle mikä tietysti tavallansa tarkoittaa kyllä sitä että se on kaikelle kaikelle raskaalle liikenteelle ja se nyt on tulopuolella ihan sellainen oikeastaan oikeudenmukainenkin homma jos sanotaan vielä että aika paljon puhutaan eurooppalaisista mutta esimerkiksi meillä kaakkois suomessa on venäjältä tuleva liikenne aika kovaa mikä ei kuulu oikeastaan millään tavalla tällaisen yhteistyön juttuihin ollenkaan sen lisäksi polttoaineveron alennus on meidän ohjelmassa koska hallituksen

korotus näkyy todella paljon työssäkäyvien kukkarolla ja näin ollen tänä päivänä kun halutaan tai jopa velvoitetaan käymään aika kaukana töissä tämä on jopa ristiriidassa siihen että ei tueta työssäkäyvää ottamaan työtä kauempaa vastaan tämä on yksi

vaikka se on täällä meillä niin sanotusti menopuolen kukkarossa niin todellisuudessa osa rahasta tulee takaisin ihan sen takia että työssäkäyvien verotuksen kautta sitten rahaa saadaan kuitenkin takaisin sitten on arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nosto pienempiä yrityksiä saadaan tuettua sillä ja etenkin perustettavia yrityksiä niin että yrittäjän on huomattavasti helpompaa helpompaa niin sanotusti lähteä sinne uudelle rintamalle sitten uusi yhteisöveromalli pk yrityksille työllisyyden parantamiseksi kuka jaksaa sen lukea sanasta sanaan ymmärtää että siinä on todellakin iso porkkana

että uskalletaanko ottaa uutta työntekijää sinne mukaan vai ei mutta jos siitä saa saa niin sanotusti sellaisen hyvän alkusysäyksen niin se avittaa kyllä mielipidettä ottaa työhön uutta porukkaa aika reilusti sähkön siirtohintojen alentaminen sekä energiaverotuksen laskeminen samoja juttuja missä puhutaan siitä että se on niin sanotusti negatiivisella puolella meillä täällä mutta toisaalta se tuo oikeasti sitten sinne positiivisen puolen kukkaroonkin rahaa koska tilanne on se että yrityksien kilpailukyky maailmalla paranee ja näin ollen myyntien kautta tuleva verotus paranee ja siinä kohtaa tulee oikeastaan jopa osittain tuosta veron alentamisesta takaisinpäin sitten tulojen muodossa myöhemmin sitten seuraava mikä löytyy minulla listalta on ulosotossa olevien aseman helpottaminen se on yksi työllisyyskysymys tällä hetkellä tuolla on todella paljon väkeä ulosotossa joiden ei ole mitään järkeä ottaa työtä vastaan kun nykyisenkaltaisella ulosottomäärällä sen työn tekemisestä tulee niin sanotusti kannattamatonta turvallinen suomi on seuraavana otsakkeena ja siellä puhutaan poliisista poliisin määrärahojen lisääminenhän on tavallansa meillä miinuskorissa mutta yksi näitä sellaisia asioita jotka eivät loppujen lopuksi ole pelkästään vain miinushommaa vaan koska poliisien voimavaran lisääminen tuo myös sen että saadaan tapettua harmaata taloutta ja vääristynyttä kilpailua ja sakkotulotkin pikkasen nousevat ynnä muu tällainen niin poliisienkin määrärahan lisäämisestä tulee kuitenkin myös sinne plussan puolella olevaan koriin sitten myöhemmin samassa suhteessa myös rajavartiolaitos ja tulli kun tullin resursseja nostetaan niin myös tullimaksujen ja siellä olevan harmaan talouden plus huumehommien kanssa tulee huomattavasti takaisin rahaa sinne plussan puolelle niin hätäkeskusten kuin pelastuslaitoksenkin osalta on vähän samoja lauluja
arvoisa

puhemies perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti pureutuu moneen tärkeään asiaan ja epäkohtaan osiossa hoivaa ja hoitoa on tärkeitä nostoja ja huomioita puhutaanpa vaikka diabeteslääkkeiden korvausluokan palauttamisesta tai keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen palauttamisesta yksi tärkeimmistä asioista on sisäilmasairaiden auttaminen sisäilmasairauksista kärsivät ovat heikossa asemassa yhteiskunnassamme pahimmillaan heidän sairauksiaan ei ei edes tunnusteta julkisessa terveydenhuollossa ja he jäävät tyhjän päälle on ihmeellistä kuinka yhteiskunta joka ylpeilee sillä että kykenee järjestämään telttamajoitusmahdollisuuden jopa kymmenelletuhannelle ihmiselle ei pysty järjestämään hätämajoitusta omille sisäilmasairailleen ihmiset ovat joutuneet muuttamaan homekodeistaan autoihin tai jopa kadulle rahastahan ei ole kyse sillä sisäilmaesteetön teltta maksaa noin neljätuhatta euroa perussuomalaisten eduskuntaryhmä ehdottaa kymmenen miljoonan euron lisäämistä sisäilmaongelmien korjaamisen toimenpideohjelman luomiseksi arvoisa puhemies viranomaisten määrän lisäämisen tarve on ilmeinen tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tammi syyskuussa syyskuussa enemmän rikoksia kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana raiskauksia ilmoitettiin kaksitoista prosenttia enemmän ja lasten seksuaalisia hyväksikäyttöjä peräti kaksikymmentä pilkku yhdeksän prosenttia enemmän viime vuoteen verrattuna rikosilmoitusten käsittelyn ja rikosten selvittämisen ja hälyttämisen vasteajan pitäminen siedettävällä tasolla vaatii poliisien määrän lisäämistä kansalaisten luotto viranomaiseen määräytyy sen perusteella miten he tuntevat saavansa apua asioihinsa ruotsi toimii varoittavana esimerkkinä siitä minkälaiseksi pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehitys saattaa pahimmillaan edetä aseet ja räjähteet pamahtelevat päivittäin ja väkivalta on arkea tietyille asuinalueille ei viranomaisilla ole mitään menemistä suomella on vielä mahdollisuuksia kääntää kehitys toiseen suuntaan tähän tähtää myös perussuomalaisten

arvoisa herra puhemies edellisessä puheenvuorossani hieman tarkastelin

tai itse asiassa muistelin menneen kauden vaihtoehtobudjetteja ja nostin esille sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjetit vuosilta kuusitoista viiva yhdeksäntoista ja joka ainut syksy sosiaalidemokraatit esittivät noin kolmensadan viiva neljänsadan miljoonan euron tuloa pohjoismaisesta rahoitusmarkkinaverosta eli tämän veron säätämisellä tiedämme hyvin että tällaista ylikansallista veroa ei voida säätää tuosta vain se vaatii vahvan valmistelun se vaatii yhtäläisen päätöksen kaikissa näissä maissa ja niin edelleen tämä tarkoittaa sitä että budjettivuonna eli seuraavana vuonna ei mitään kolmeasataa neljääsataa miljoonaa tällaisella verolla ole edes teoriassa mahdollista saada tämä oli siis täysin katteeton

sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjeteille neljänä vuonna keskusta oli taannoin oppositiossa ja tapana keskustalla oli esittää menoja jotka katettiin sitten dynaamisilla vaikutuksilla talouteen on yhtä tyhjän päällä oleva lupaus ajatella että nyt tehdään tiettyjä päätöksiä ja ensi vuoden tammikuun alusta siitä lähtisi tulemaan merkittäviä satojen miljoonien tuloja ei näin voi uskottavasti taloutta perustella eli näin ovat nämä isot puolueet menneisyydessä tehneet mitä sitten vihreät tekivät viime kaudella he esittivät rajuja korotuksia kaikkiin ympäristöveroihin mitä se olisi merkinnyt se olisi tasaveroina ollut ankara isku kaikkein pienituloisimmille eikä heille ollut minkäänlaisia korvauksia täysimääräisiä varsinkaan tällaiset ympäristöverothan polttoainevero jota hallitus nytkin iskee rajusti tai sitten muut jäteverot ja sen tapaiset kun ne ovat puhtaasti kansallisia ja ne voidaan päättää tänään ja ne tulevat vuoden alusta voimaan iskevät välittömästi mutta pohjoismainen rahoitusmarkkinavero ei ole tällainen tälle pohjalle näitten näitten ympäristöverojen tasaverojen varaan vihreät rakensivat merkittävältä osin vaihtoehtobudjettinsa joka ainut vuosi oppositiossa ollessaan vasemmistoliitto esitti aina pääomatulojen verotuksen rajua korottamista tiedämme että jos olisi menetelty niin kuin vasemmistoliitto aina esitti kyllä pääomat olisivat kadonneet maasta ei olisi ollut mitä verottaa verottaa eli pohjaa vailla

oli heidänkin vaihtoehtobudjettinsa joka ainut vuosi onneksi niin vihreät kuin vasemmistoliittokaan eivät tänä päivänä ihan tällaisia esityksiä saa läpi hallituksessa koska ne olisivat vielä tuhoisampia kuin mitä on nyt rinteen hallituksen talouspolitiikka sekin jo näyttää aika tuhoisalta arvoisa puhemies tullakseni tähän päivään

vaihtoehtobudjetteihin tai oikeastaan talouteen yleensä olemme saaneet eilen tietoa että yli viisikymmentä kuntaa on nostanut kuntaveroprosentteja ensi vuodelle se merkitsee verotuksen korottumista näissä kunnissa muutama kunta oliko seitsemän on alentanut mutta siis valtaosa on on nostanut ja tämä tekee sen että yhdessä hallituksen huonon kuntapolitiikan kanssa kokonaisveroaste tulee jo ensi vuonna nousemaan ja kuntien ahdinko ei tästä juurikaan helpotu hallitus on unohtanut kunnat melko täydellisesti siellä on kriisikuntia siellä on yt neuvotteluja siellä on veronkorotuksia siellä on palvelujen heikkenemistä juuri silloin kun on pakko panostaa esimerkiksi vanhustenhuoltoon niin kuin perussuomalaiset haluavat tehdä arvoisa puhemies tämä on vakava kysymys yrityselinkeinotuista on täällä käyty keskustelua me olemme valmiit elinkeinotukien läpikäymiseen uudelleen ja myös tekemään päätöksiä kun sitä ei nyt ole saatu muutoin läpi niin oma mallini voisi olla se että jätetään maatalous leikkausten ulkopuolelle mutta otetaan esimerkiksi kolme prosenttia elinkeinotuista kautta linjan kaikista muista paitsi maatalouden tuista se tekee

pyöreästi ehkä sen sata miljoonaa koska niitten määrä on niin valtavan suuri suuri ja tätä kautta voitaisiin tässäkin edetä jos otettaisiin kolme prosenttia joka vuosi elinkeinoelämä tietäisi että näin tapahtuu ja pystyisi siihen sopeutumaan tästä tukipolitiikasta pitää kuitenkin jossain vaiheessa lähteä pois vihreätkin vielä vain

arvoisa herra puhemies edustajakollega timo heinonen tuossa aikaisemmin puheessaan mainitsi että viime vaalikaudella saatiin sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa suomeen siis sataneljäkymmentätuhatta työpaikkaa se koskee huomattavasti suurempaa ihmismäärää kun otetaan perheenjäsenet huomioon sitä taustaa vasten tuntui hyvältä kun hallitusohjelmassa asetettiin tavoitteeksi vielä jatkaa tätä hyvää linjaa ja nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin mutta nyt tietopalvelulaskelmien mukaan tämä hallituksen esitys pienentää työllisten määrää viidellätuhannella siinä on aivan aivan fundamentaali ero jos sitä verrataan nyt esimerkiksi tähän kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin jossa puolueettoman selvityksen jopa kuusikymmentätuhatta työpaikkaa tulisi lisää talousarviossa sanotaan että ihan suora sitaatti ennustettu talouskasvu ei kuitenkaan riitä nostamaan työllisyysastetta seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ilman merkittäviä lisätoimia se sanotaan suoraan täällä talousarviossa ja nyt saamme tietopalvelusta tiedon että viisituhatta työpaikkaa jopa vähenee näillä eli nyt niitä toimia tarvittaisiin todella nopeasti minkä takia tämä työllisyys on niin tärkeä otan yhden näkökulman mitä tässä ei ole kovinkaan paljon jos ollenkaan käsitelty se on nuorten syrjäytyminen esimerkiksi tarkastusvaliokunnassa käsitellään hallituksen vuosikertomusta ja tämä nuorten syrjäytyminen nousee esiin jatkuvasti se nousee eduskunnan lausumissa se nousee monissa asiantuntijakuulemisissa siinä inhimillisessä hädässä ja syrjäytymisessä joka on ylisukupolvista monissa tapauksissa valitettavasti joka näkyy siinä että jopa kymmenen prosenttia suomalaisista nuorista ei osaa kunnolla lukea ja kirjoittaa koulu uransa päättyessä se on todella hälyttävä tieto saamme kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa se tarkoittaa huomattavasti pienempää riskiä siitä että syrjäytymiskehitys nuorilla jatkuisi se on se mahdollisuus jossa perheet voivat parantaa tilannetta näyttää nuorille ikään kuin sellaista elämänpolkua jossa he voivat omalla työllä omalla koulutuksella ponnistella eteenpäin kiinnitän vielä huomiota siihen että tämä nuorten syrjäytyminen tuntuu olevan sellainen sektoroitunut ala että se koskee opetus ja kulttuuriministeriötä temiä ja sosiaali ja terveysministeriötä semmoinen kokonaisvaltainen ohjaus puuttuu ja siihen asiaan täytyisi saada ohjaus vähän samalla tavalla kuin näistä homeasioista on otettu valtioneuvoston kanslian ikään kuin täsmäohjaukseen tämä asia ja koordinoidaan ministeriöitten yhteistyötä

arvoisa puhemies

lastenpäivää toivottavasti rakennamme suomea siten että lapset ja mahdolliset lapsenlapsemme kiittävät edellisiä sukupolvia eivätkä moiti ainakin yksi innoite omaan poliittiseen poliittiseen uraani on on kolmas ja ekaluokkalaiset lapset jotka aina välillä kysyvät että miksi on tehty näin ja miksi ei ole tehty noin mutta jatkamme siis täällä vaihtoehtobudjettien käsittelyä ja kokoomuksen todellisia tulevaisuustekoja kokoomus on arvopuolue haluamme että kannustavuus vapaus ja vastuu ovat keskeisiä ihmisiä ohjaavia arvoja mitä se tarkoittaa kannustetaan työntekoon riskinottoon yrittämiseen työllistämiseen ja siihen että tehdystä työstä ja toimeliaisuudesta jää enemmän käteen ja että ihminen saa enemmän käteen myös siitä työstä ja palkasta kuin myös eläkkeestäkin ja miten kokoomus esittää tässä vaihtoehtobudjetissa että että työn verotusta kevennettäisiin niin että myös eläkeläisten verotus keventyisi

otan täältä esimerkin virtasen perheestä virtasen perheeseen kuuluu vanhemmat ja kaksi päivähoitoikäistä lasta ja molemmat vanhemmat saavat suomalaista mediaanipalkkaa eli kolmetuhatta euroa tarkalleen ottaen

euroa kuussa he asuvat vuokralla kun työn verotusta kevennetään niin virtasen esimerkkiperheelle jää tässä kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa palkasta euroa enemmän käteen verrattuna rinteen hallituksen budjettiin ja koska kokoomus haluaa jatkaa sillä tiellä mitä viime hallitus teki eli laskea varhaiskasvatusmaksuja edelleen niin se tekisi kahden lapsen osalta kuukaudessa sataneljä euroa nämä ovat isoja asioita koska se tarkoittaisi yhdentoista kuukauden osalta yli tuhannen euron säästöä perheelle ja jos perhe haluaa käyttää tätä kotitalousvähennystä jota hallitus nyt kaavailee supistettavaksi se myös tarkoittaisi tällaiselle tällaiselle virtasen esimerkkiperheelle joka hankkii tutulta siivousyrittäjältä helpotusta arkeen että tämän kuukausisiivouksen hinta nousisi kahdellakymmenellä eurolla joka tarkoittaisi siis

euroa per henkilö eli kaksisataaneljäkymmentä euroa kalliimpaa siivouslaskua ensi vuodelle jos tämä virtasen esimerkkiperhe kaksi aikuista ja kaksi lasta saisi tämän työn verotuksen keventämisen päivähoitomaksun laskemisen ja sitten tämän kotitalousvähennyksen sellaisena kuin se on tänäkin vuonna niin virtasen perheelle jäisi ensi vuonna lähes lähes kaksituhatta eli tuhatyhdeksänsataayhdeksän euroa enemmän käyttöön se tästä virtasen perheestä sitten äsken tuossa puheenvuorossa jo toin esiin syyttäjien ja tuomioistuimien osalta ja ja opettajiin hoitajiin ja poliiseihin poliisien osalta on on välttämätöntä arvoisa puhemies sanoa arvoisa puhemies joka oli viime kaudella myöskin hallintovaliokunnan puheenjohtaja ja ja teimme siellä valiokunnassa yksimielisesti koko ajan sen linjauksen että meidän on jatkettava sillä linjalla kuin viime kaudella elikkä nostetaan meidän poliisiemme määrää sinne seitsemääntuhanteenkahdeksaansataanviiteenkymmeneen kokoomus lähtee siitä että panostuksia tehtäisiin jo ensi vuoden osalta jotta sitten meillä olisi mahdollisuus saavuttaa tämän hallituskauden aikana se kahdeksantuhannen henkilötyövuoden määrä sitten vielä tähän hoitajapuoleen tai yleensäkin näihin mielenterveys ja ja vastaaviin asioihin tässä kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa lähdettäisiin siitä että tämä terapiatakuu joka on ollut tänä vuonna hyvin keskusteluissa ja siihen on hyviä malleja myöskin tuotu ja tämä kansalaisaloite eduskuntaan luovutettu toteutettaisiin jo ensi vuonna tämän terapiatakuu kansalaisaloitteen mukaisesti mielenterveyspalveluita tarvitseville hoito usein miettinyt niin kuntapäättäjänä kuin täällä eduskunnassa päättäjänä että kenen etu se oikein on että hoitoon ei pääse oikea aikaisesti eikä apua apua saa silloin kun tarve on akuutti koska sitä pitäisi saada viimeistään silloin kun tarve on akuutti mutta mieluiten jo

arvoisa puhemies ennen eduskuntavaaleja ehkä merkittävin keskustelu käytiin vanhustenhoidon tilasta ja niistä pahoista puutteista joita joita vanhuspalveluissa havaittiin kaikki nykyiset hallituspuolueet olivat ennen vaaleja vaatimassa pikaisesti tuota nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitusta ja nyt olemme sitten siinä tilanteessa kun käsittelemme tätä valtion talousarvioesitystä että hallituksen esityksessä tähän rahoitusta vaikka hallitus toisi tämän lakiesityksen niin rahaa ensi vuodelle vanhustenhoidon tilanteen parantamiseksi on vain viisi miljoonaa euroa ja sekin on on suunnittelurahaa eli se ei suoraan ole edes menossa tähän vanhuspalveluiden parantamiseen tai hoitajien määrän lisäämiseen ja on aika kestämätöntä se että tällä hetkellä kunnat ja kuntayhtymät talousvaikeuksissaan käyvät yt neuvotteluja myös hoitohenkilöstön kanssa samaan aikaan kun meidän koulutetuille hoitajillemme pitäisi antaa se viesti että teitä nyt todellakin tarvitaan ja kaikki hoitajat tarvitaan vanhuspalveluihin niin heitä lomautetaan ja jopa irtisanotaan on erittäin huolestuttavaa että monet hoitajat sitten alkavat hakeutua muihin töihin tietenkin myös paremman palkan vuoksi tai tai sen toiveessa nyt pitäisi suunnan olla aivan päinvastainen eli tarvittaisiin pikaisia toimenpiteitä sen takia tässä kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa otimme ihan keskeisenä asiana kärkitavoitteena juuri tämän vanhustenhoidon tason parantamisen ehdotamme siihen ensi vuonna sadanviidenkymmenen miljoonan euron panostusta mikä riittäisi esimerkiksi kolmentuhannen hoitajan palkkaukseen toki jotta päästään siihen nolla pilkku seitsemään tarvitsemme myös hoitajien lisäkoulutusta mutta nyt olisi todellakin tärkeää antaa viestiä että mieluummin sitten niitä hoitajia jotka ovat lähteneet ihan muihin töihin ja muille aloille saataisiin

arvoisa herra puhemies

lapsen oikeuksien päivää lapsen oikeuksien sopimus on itse asiassa aika lailla samanikäinen kuin minä suomen maassa täyttää tänään kolmekymmentä vuotta on hienoa että suomi on sitoutunut lapsen oikeuksien edistämiseen ja näin voimallisesti vie niitä eteenpäin kaikki nämä budjettiehdotukset myös tekevät sinänsä kannatettavia avauksia lapsiperheiden ja myöskin ikäihmisten toimeentulon parantamiseksi tervetuloa lämpimästi mukaan tekemään parlamentaarista lapsistrategiaa

sosiaali ja terveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen ja työllisyyden vahvistamiseen on näköjään helppo yhtyä

kuitenkin näiden toimien rahoittaminen herättää minussa valtavia kysymysmerkkejä edustaja essayah totesi tänään että meidän viitaten siis kristillisdemokraattien vaihtoehtoon kaikki saavat lisää rahaa me kuitenkin tiedämme että tällaista yhtälöä ei olekaan missä kaikki saavat lisää rahaa sen vuoksi hallitus on priorisoinut ja tehnyt johdonmukaista politiikkaa siinä että me nimenomaan tuemme pienituloisia ja niitä jotka tarvitsevat apua taipaleellaan kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetin tulopuolella on sorruttu samaan temppuun kuin aiemminkin oppositiossa rahat eivät yksinkertaisesti riitä saman totesin perussuomalaisten budjetin osalta olen harmissani siitä erityisesti että perussuomalaiset opposition suurimpana puolueena ei halua tukea tässä esityksessä monilapsisia perheitä mielestäni se on erikoinen viesti ja olemme kuulleet sen täällä salissa esimerkiksi puolueen puheenjohtaja halla ahon suulla perussuomalaiset olivat jättäneet sosiaali ja terveysvaliokunnassa vastalauseen jota myös kokoomus tuki siinä ehdotuksessa otetaan neljännen lapsen kohdalta lapsilisäkorotus pois ja sitä seuraavien lasten kohdalta isoista perheistä lapsilisäkorotus pois

eivätkä ne vastaa väitettyä eduskunnan tietopalvelua eläkkeiden verotulojen verotulojen yhdenmukaistaminen työn verotuksen kanssa tästä esityksestä puuttuu kolmesataa miljoonaa omaishoidon tuki verovapaaksi perussuomalaisten esityksestä puuttuu kuusikymmentä miljoonaa yritystuista on ehdotettu poistettavaksi sata miljoonaa muttei sanallakaan kerrota mistä kysyn teiltä arvon perussuomalaiset kansanedustajat oletteko te valmiit leikkaamaan tässä kohtaa maataloudesta yritystuista sillä tavalla että yrittäjävähennys esimerkiksi poistuisi tai esimerkiksi lomituksesta joka on jaksamisen kannalta kriittinen investointi

eivätkä ole omiaan edistämään yrittäjyyttä suomessa käyn kuitenkin mielelläni keskustelua näistä vaihtoehtobudjeteista ja kiitän että ne on valmisteltu
arvoisat edustajat en avaa nyt laajempaa debattia mutta jokaiselle jokaiselle paikalla olevalle oppositiopuolueelle annan mahdollisuuden vastata aloitetaan pienuusjärjestyksessä
lämmin kiitos arvoisa puhemies edustaja kempille nämä laskelmat ovat suoraan eduskunnan tietopalvelusta ja siellä todetaan että kdn vaihtoehto lisää käytettävissä olevia tuloja kaikissa tulodesiileissä toisin kuin hallituksen esitys joka vähentää niitä muun muassa tulodesiileissä kahdeksan viiva kymmenen eli kdn lisää kaikissa tulodesiileissä ja niin kuin tuossa aiemmin debatissa sanoin että yrittäjille euroa lisää eläkeläisille sataneljäkymmentäseitsemän euroa lisää lapsiperheille kolmesataakuusikymmentäkuusi euroa lisää että kyllä nämä ovat ihan mahdollisia nämä lisäykset hallituksen politiikka on vain toisenlaista sitten ehkä tähän lapsilisäasiaan elikkä totta kai me tuimme sitä ajatusta että jokaisen lapsen lapsilisää kannattaa korottaa kun vaihtoehtona oli tämä hallituksen esitys jossa ainoastaan neljännen

on kyllä tämä korotus meidän oma korotus kymmenen euroa tuotu kaikille lapsille ei pelkästään pelkästään neljännelle ja viidennelle lapselle siellä perheessä

arvoisa herra puhemies rinteen hallituksen ensi vuoden budjetissa ympäristölle ja ilmastolle haitallisten yritystukien määrä kasvaa sadalla miljoonalla kun vihreät ovat hallituksessa ympäristölle ja ilmastolle haitalliset yritystuet kasvavat sadalla miljoonalla vielä ennen vaaleja myös keskusta ja kaikki nykyiset hallituspuolueet olivat sitä mieltä että ilmastolle ja ympäristölle haitallisia haitallisia yritystukia pitää voida leikata no mitä hallitus keksi hallitus keksi että leikataan parafiinisen dieselöljyn verotukea joka on itse asiassa tuki kaikista puhtaimmalle dieselille haitallinen tuki vaan se on itse asiassa ympäristölle hyödyllinen tuki me teemme toisella tavalla me olemme valmiita leikkaamaan esimerkiksi kivihiiltä korvaavien investointien tehottoman energiatuen se on yhtenä osana täällä me teemme myös oppositiossa niin kuin olemme ennen vaaleja kertoneet ja tämä on mielestäni vastuullista ja me kohdennamme näitä rahoja jopa sataneljäkymmentä miljoonaa tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaan muun muassa palautamme

arvoisa herra puhemies pakko on todellakin keskustan edustaja kempille ihan kertoa että älä ole huolissasi kyllä

puolella me olemme me olemme jopa suomalaisen turvetuottajankin puolella mikä on eri kuin teillä teillä on tietysti oma riippanne siitä että olette vasemmistohallituksessa vihreitten kanssa jotka tietenkin määräävät tahdin niin kuin tässä on nähtykin tietysti ymmärrän myös sen että kannatuslukemat tietysti aiheuttavat sen että on pakko meitä kohtaan hyökätä ja kyseenalaistaa kuitenkin moneen kertaan tämän päivän aikana on tuotu esille se mistä yritystuista me otamme ja on kerrottu se että emme me

arvoisa puhemies budjetti on arvotekoja täällä on puhuttu paljon vanhusten palveluista me tarvitsemme toimia tässä ja nyt vaihtoehtobudjetissamme panostetaan vanhuspalveluiden kokonaisuuteen niin ympärivuorokautiseen hoivaan kotihoitoon kuin omaishoitajienkin jaksamiseen kokoomuksen budjettiin sisältyy tuhat uutta hoitajaa ympärivuorokautiseen hoitoon ja tuhat uutta hoitajaa kotihoitoon ja lisäksi laitamme merkittävän ihan kokonaisuudessaankin vanhuspalveluiden kehittämiseen lisäyksemme on yli kymmenkertainen suhteessa hallituksen esitykseen tällaisia konkreettisia tekoja me odottaisimme hallitukseltakin sen sijaan että viitataan aina valmisteluun tai vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme lisäksi esitämme hoivavapaan pilotointia työn ja läheisen hoidon yhdistämisen tueksi tämä on tärkeää esimerkiksi silloin kun läheinen omainen on vaikkapa saattohoidossa kokoomus ei myöskään halua heikentää kotitalousvähennystä kuten hallitus sen sijaan me esitämme siihen parannusta yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaille itselleni jäi täällä tänään käydyissä että vastustaako ministeri lintilä ja hallitus yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden kotitalousvähennyksen parantamista sellainen vaikutelma keskustelusta jäi on tärkeää ymmärtää että kotitalousvähennys helpottaa monen ikäihmisen pärjäämistä kotonaan lisäksi se helpottaa lapsiperheiden arkea luo työpaikkoja kyllä itse asiassa tämä on yksi yrittäjyystoimi myöskin jota hallitus voisi käyttää ja vähentää harmaata taloutta arvovalinta sekin

arvoisat edustajat ihan joka puheenvuoron tai joka toisenkaan puheenvuoron jälkeen emme mene debattiin koetetaan pysyä puhujalistassa
arvoisa herra puhemies tällaisessa vaihtoehtobudjettikeskustelussahan pitkään ja yleensäkin budjettien tekemisessä puhutaan enemmänkin puolueitten linjoista kuin siitä että oltaisiin tarkkoja kaikissa nyansseissa ja se tietysti on toisaalta turhaakin koska jos mietitään hallituksen budjettia ajatuksena niin sen budjetin pohjalla on kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja asiantuntijat sanovat että se tippuu viidellätuhannella eli tavallaan joka tapauksessa siinä enemmänkin puhutaan niistä asioista mitä haluttaisiin tehdä jonkunlaisilla summilla niin kuin käytin siihen kun ei pystytä kuitenkaan mittaamaan kuinka paljon jollain asialla on sitten niin sanotusti positiivisia vaikutuksia jätin itse asiassa yhden asian edellisestä puheestani vielä ihan omaksi aiheekseen mikä on koululaisten mielenterveys ja kiusaamisen ehkäiseminen ne ovat asioita missä loppupeleissä suhteellisen pienellä panostuksella siihen tulokseen nähden saadaan niin sanotusti sinne plussapuolen koriin tavaraa johtuen siitä että ei jouduta niin paljon kaikennäköisessä muussa menossa lyömään rahaa lisää tähän ongelman ratkomiseen se on kuitenkin täälläkin moneen kertaan puhuttu ongelma minkä kaikki tunnistavat tuskin täällä kahdestasadasta edustajasta kukaan eri mieltä tästä asiasta että siihen nuorten syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisemiseen esimerkiksi kouluissa pitäisi panostaa mutta pakko on sanoa että niin siitä ovat puhuneet varmasti edelliset hallitukset ja sitä edelliset hallitukset ja eduskunnat mutta siitä huolimatta sitä ei ole kunnolla saatu saatu minkäännäköiseen järjestykseen on on kyllä luotu kaikennäköisiä järjestelmiä mutta se on sellainen asia erityisesti tulevan hallituksen jollei tämä meidän budjettimme nytten mene tällaisena läpi joulukuussa joka tapauksessa panostamaan huomattavasti enemmän mitä se näkyy ainakin hallituksen omassa budjettiesityksessä

arvoisa herra puhemies oppositiopuolueiden budjettiesitysten käsittely on ollut toki värikästä ja sanaa on käytetty vahvasti sitä ei tietenkään eduskunnassa pidäkään pelätä se on aivan oikein että puhutaan ja oikeilla nimillä mutta perussuomalaisten asioihin ennen kuin edustaja laakso poistuu pari huomiota

ansiotulovähennyksen tasavertaistaminen että kaikilla olisi samanlainen veromäärä per henkilö jos tulo on sama olkoon sitten eläke tai ansiotuloa tässä laskelmassa on kyllä aika karmea virhe nimittäin valtiovarainministeriössä talousosastolla lasketaan erittäin tarkasti kaikki vaikutukset ihan varmasti lasketaan kuten budjettineuvotteluissa olleet kaikki tietävät siellä lasketaan viimeinenkin sentti kohdalleen teidän laskelmassanne ei ole kuin kolmensadanviidenkymmenen miljoonan heitto ja jos me haluamme tässä talossa löytää sen tien jota pitkin voimme voittaa äänestäjien kunnioituksen se ei kyllä löydy kolmensadanviidenkymmenen miljoonan kupruja tekemällä jos sitten katsotaan vaikka maatalouspolitiikkaa ja aluepolitiikkaa ja verontasausjärjestelmää yleensä tässä talossa niin te arvoisat perussuomalaiset olette esittäneet vaikka teidän johtonne ei ole nyt paikalla maataloustukien vähentämistä mikä johtaisi välittömästi niiden kolmensadantuhannen työpaikan vaarantumiseen joita suomessa elintarvikesektorilla on mistä mistä meille tulisivat arvoisat edustajat ne raaka aineet joita elintarviketeollisuus jalostaa meille suomalaisille ja vähän vientiinkin älkää hyvät ihmiset leikkikö leikkikö tällaisilla asioilla ne ovat niin haudanvakavia asioita siinä leikitään suomalaisilla työpaikoilla suomalaisten maatilojen kohtaloilla ja maanviljelijöiden tulevaisuudella tämä on erittäin vakava juttu ja sitten jos halutaan nähdä se tulevaisuus mikä meillä on jos maataloustuotanto tästä maasta loppuu se johtaa siihen että sen jälkeen alkaa terveysvaikutuksissa pikkuhiljaa tulla miinusta ja rankasti toivon että talousarvioesityksenne ja vaihtoehtobudjettinne perustuisivat todellisiin lukuihin eivätkä sellaisiin toivottuihin summiin joita voisi olla tässä teidän kahta tapaa toinen on se mikä on esitetty siellä aloitteessa ja sitten on toisella tavalla eri perusteella lasketut vaikutukset jos jonkun laskelman tekee niin kannattaa laskea samalla perusteella sekä esitys että siitä aiheutuvat vaikutukset näin näin saadaan oikea rehellinen lopputulos ja toinen juttu sitten on sinänsä niin kuin perussuomalaiset ovat esittäneet valtionosuusjärjestelmässä olevan verontasausjärjestelmän poisto se on kuulemma kepulaista aluepolitiikkaa jos se tehtäisiin niin suomessa noin sataviisikymmentä kuntaa menisi pitkälleen välittömästi kuka siitä vastuun kantaisi jos tässä maassa tuhotaan se yhteisvastuun periaate mikä on tätä maata pitänyt pystyssä toistasataa vuotta niin minä toivon hartaasti arvoisat kollegat että koskaan en sitä päivää näe se on niin karmea päivä että toivon ettei sitä päivää koskaan minun silmieni eteen tuoda sitten kokoomuslaisten budjetista sen verran että teillä oli ihan perusteltu budjetti joka oli ehkä varmaan teidän mielestänne kokoomuslaisten edustajien kollegoiden mielestä paras mahdollinen mutta kun katsoo siellä näitä veronkevennyksiä niin kannattaa muistaa jokaista esitystä tehdessä että suomalaisen verojärjestelmän idea on ollut että otetaan niiltä joilla on ansiotuloja tai muita tuloja enemmän ja niitä joilla on vähemmän autetaan pikkusen että he pärjäävät elämässään kohtuullisesti eteenpäin tätä periaatetta meidän kannattaa tässä talossa arvoisat kollegat vaalia vielä ensi vuonnakin

lähimmäisemme hädän tuskan ja hänen taloudellisesti vaikean asemansa huomioiminen kannattaa pitää mielessä koko ajan koska se on suurta viisautta ja se kantaa sitten sitä hedelmää jota yhteiskuntarauhaksi nimitetään tätä hartaasti teiltä toivon arvoisat kollegat ja lopuksi arvoisa puhemies vielä toivoisin anteeksi yksi kommentti kristillisdemokraattien budjettiesitystä pidän realistisimpana siellä on hyviä esityksiä perusteltuja esityksiä soisinpa melkein tuon tavan leviävän yleisemminkin oppositiossa että tuolla samalla tavalla tehtäisiin vastuulliset aloitteet koska sillä tavalla pääsemme eteenpäin että sieltä löytyy esitys miten se tehdään ja paljonko se maksaa aivan kuten edustaja kemppi omassa puheenvuorossaan mainitsi mainitsi että jos ostaa tavaraa tavaraa kaupasta kannattaa mennä kassan kautta siellähän se punnitaan ja tiedetään samalla paljonko se maksaa

puhemies onneksi tässä eduskunnassa on vaihtoehto joka haluaa pitää suomen visusti työn ja yrittämisen maailmassa eikä siirtää suomea tulonsiirtojen maailmaan vaihtoehto joka haluaa kannustaa ahkerien suomea eikä lannistaa suomea köllöttely yhteiskunnaksi se on kokoomuksen vaihtoehto olemme esittäneet rinteen pikavippihallituksen hattarahallituksen ensi vuoden budjettiesitykselle uskottavan ja järkevän vaihtoehtobudjetin sen mukaan jokainen suomalainen saa pitää oman työnsä hedelmistä nykyistä suuremman osan sen mukaan työnteko ja yrittäminen on nykyistä kannattavampaa sen mukaan palveluihin kuten koulutukseen tehdään pysyviä lisäpanostuksia varjobudjetiksikin tätä on saatettu kutsua vaikka varjon sijaan tarjolla on tulevaisuudennäkymiä niitähän ei luoda yhteiskuntaan veroja kiristämällä ja ihmisten arkea kurjistamalla kuten hallitus näyttää luulevan vaan tulevaisuuden näkymiä luodaan lisäämällä suomeen työtä ja hyvinvointia ja niitä kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa toden totta suomeen lisätään asiantuntija arvioiden mukaan kokoomuksen vaihtoehtobudjetti lisää yli kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa suomeen siis yli kuudellekymmenelletuhannelle ihmiselle työpaikka se on paljon rinteen hallitus ei ole vielä esittänyt ainuttakaan keinoa jolla riippumattomien asiantuntija arvioiden mukaan lisättäisiin merkittävästi työllisyyttä sen sijaan eduskunnan tietopalvelu on laskenut että hallituksen ensi vuodeksi suunnittelemat toimet jopa heikentävät työllisyyttä viidellätuhannella suomelle olisi siis ollut parempi että rinteen hallitus ei olisi tehnyt mitään kokoomuksen vaihtoehdon yli kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa perustuu kahdeksaantoista työllisyyskeinoon jotka ovat myös hallituksen käytettävissä saa tehdä me ymmärrämme että kun ahkeruudesta palkitaan kaikki voittavat siksi kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa niin palkansaajalle yrittäjälle kuin eläkeläiselle jää enemmän käteen kuin hallituksen budjettiesityksessä verot kevenevät arki helpottuu eniten voittavat lapsiperheet joille jää keskimäärin käteen kuusisataaviisikymmentä euroa enemmän kuin rinteen hallituksen budjettiesityksessä haluamme että ensi vuonna ansiotuloverotusta kevennetään tähän vuoteen verrattuna kaikkiaan miljardilla eurolla kaikissa tuloluokissa pidämme kiinni siis työmiljardista veronkevennyksestä jonka esitimme ennen vaaleja näin parantaisimme työnteon kannustimia ja tukisimme työllisyyden kasvua rinteen hallitus on sen sijaan antamassa työn verotuksen kiristyä ensi vuonna ja on leikkaamassa myös kotitalousvähennystä keskituloinen kahden palkansaajan perhe menettää jatkossa kolmesataakaksikymmentä euroa vuodessa pelkästään työn verotuksen kiristymisen vuoksi kokoomus haluaa suomesta siis kannustavamman oecdkin on kiinnittänyt aivan oikein huomiota siihen että suomessa työn verotus on ankaraa esimerkiksi keskituloiselle palkansaajalle jää käteen yli kaksituhatta euroa vähemmän suomessa kuin vastaavalla palkalla ruotsissa lisäksi jos suomessa keskituloinen saa sadan euron palkankorotuksen verottajalle menee tästä lähes puolet ruotsissa keskituloinen saa pitää kaksi kolmasosaa tienaamistaan lisäansioista vaihtoehtobudjetissamme esimerkkiperhe virtasilla jonka kahden päiväkoti ikäisen lapsen vanhemmat käyvät töissä ja saavat suomalaista mediaanipalkkaa reilu kolmetuhatta euroa olisi ensi vuonna noin tuhatyhdeksänsataa euroa enemmän käytössä kuin hallituksen valitsemalla linjalla siis tuhatyhdeksänsataa euroa enemmän rahaa käyttöön se on perheille paljon arvoisa puhemies viimeiseksi haluan nostaa esille sen että kokoomus pitää myös suomalaisen autoilijan ja yrittäjän puolta haluamme perua autovastaisen hallituksen ajaman historiallisen kertakiristyksen polttoaineveroihin nehän tuovat paljon autoileville perheille jopa yli kolmensadan euron laskun vuodessa ne rankaisevat suomalaisia yrittäjiä ja teollisuutta pitkien välimatkojen maassa esimerkiksi uusimaalaiselle maanrakennusyrittäjälle polttoaineveron korotus tarkoittaa yli kymmenentuhannen euron lisälaskua vuodessa tämä ei meille sovi me ymmärrämme että ihmiset autoilevat ahkeruuttaan toimeliaisuuttaan ja yritteliäisyyttään siis mennäkseen töihin juuri sitä suomi tarvitsee
arvoisa puhemies tästä edustaja vestmanin puheenvuorosta on hyvä jatkaa kokoomus uskoo siihen että päästöt vähenevät teoilla eivät aikeilla näin ympäristövaliokunnan jäsenenä on ollut valitettavaa seurata sitä keskustelua ja myöskin asiantuntijoiden puheenvuoroja että nyt hallituksen teot eivät olisi jatkamassa sitä linjaa suomi on aikaisemmin sitoutunut päästöjen vähentämiseen kokoomus lähtee siitä että meillä on mahdollisuus tehdä näitä päästövähennyksiä mutta tärkeää on myöskin se että kun suomi elää viennistä niin me enemmän ja paremmin valjastamme meidän yritystukemme palvelemaan nimenomaan puhtaampia teknologioita ja uutta tutkimusta kokoomus esittää sille puolelle uusia kohdennuksia ja nimenomaan niin että että kohdistaisimme muun muassa pysyvästi sataneljäkymmentä miljoonaa euroa jotka tästä yritystukileikkauksista otettaisiin tänne tutkimus kehitys ja

ja sieltä pystyttäisiin sitten uudelleenkohdennuksen jälkeen myöskin niitä vientieuroja odottamaan on tärkeää myöskin että panostetaan raiteisiin ja ja hallitus niihin myöskin panostaa mutta nopeisiin raideyhteyksiin panostaminen tarvitsee myöskin nopeampia tekoja ei voida ajatella niin että että suomi päättyy tuohon tampereelle tampereelle ja siinä mielessä kokoomus esittäisi suunnittelumäärärahaa pääradalle ja ja ouluun asti koska on tärkeää että päärata toimii sinne pohjoiseen asti meillä on siellä hyvin valitettavia pullonkauloja jotka sitten matkustajaliikenteen mutta ja vientieurojen kuljettamista ehkäisevät meillä on myöskin se ongelma tai ongelma ja ongelma että kun ne tonnit jotka siellä pääradan pohjoisosassa liikkuvat eivät äänestä ja ne eivät pidä täällä salissa niin suurta ääntä meidän pohjoisen edustajien on tuotava esiin se että että raideliikenne nimenomaan satsauksia sen

viennin näkökulmasta puhemies ihan lopuksi kun tuossa muutamat muut puheenvuorot käsittelivät muun muassa kotitalousvähennystä niin niin näitten eri ryhmien vaihtoehtobudjeteista jäi sanomatta että että kristillisdemokraateilla on hyviä tavoitteita ehkä jotkut keinot ovat erilaisia mutta erityisesti ilahduin tästä rohkeasta asumistukimenojen esiin nostamisesta ja siihen liittyvistä avauksista ensi vuonnahan on tarkoitus tulla myöskin tämä asuntopoliittinen selonteko ja on tärkeää että me pystymme keskustelemaan minne meidän yhteiskunnan miljardit menevät koska ne ovat melkein puolitoistakertaistuneet tässä reilun kymmenen vuoden aikana

arvoisa puhemies kysyisin tietääkö puhemies tai tai arvon kollegat millä sanoilla kokoomusnuoret eilen kuvasi kokoomuksen vaihtoehtobudjettia twitterissä nimittäin kokoomusnuoret kuvasi sitä näin seuraavilla sanoilla taatusti oikeistolaisin vaihtoehtobudjetti kun katsoo mitä kokoomuksen vaihtoehto on syönyt tähän tviittiin on on helppo yhtyä kokoomuksen vaihtoehtobudjetti nimittäin ottaa köyhiltä ja jakaa parempiosaisille ylimitoitetut veronalennukset kustannetaan eläkevaroja syömällä kokoomus haluaa ottaa työllisyysrahastoista valtion budjettiin viisisataa miljoonaa euroa joka vuosi budjetti siis rahoitetaan syömällä säästöjä

loppuun voikin helposti yhtyä kokoomusnuorten näkemykseen kokoomuksen vaihtoehtobudjetti on taatusti oikeistolaisin budjetti joka on nähty viime vuosina

useita sellaisia väitteitä joita olisi syytä korjata en käy tässä nyt niitä käymään läpi mutta totean että kyllä kokoomuksen vaihtoehtobudjetti pitää sisällään hyvinkin vastuullisen esityksen siinä satsataan monellakin tapaa hyvinvointiin tulevaisuuden suomeen ja sillä tavalla että se on myöskin rahoituksen pohjalta kestävä koen että se on myöskin hyvin sosiaalisesti oikeudenmukainen eikä siinä ole sellaista eriarvoisuutta lisäävää

mutta menen varsinaiseen omaan puheenvuorooni kokoomuksen vaihtoehtobudjetti sisältää todellisia tulevaisuustekoja siinä katse on luotu kauemmas yritysten sijoittumisen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat osaamispohja ja saavutettavuus ja niihin esitämme rohkeita investointeja jotka luovat edellytyksiä myös tuleville vuosikymmenille elinkeinoelämän suomen menestyksen kannalta pidän vaihtoehtobudjetin tärkeänä elementtinä sitä että korkeakoulujen pääomitukseen esitetään miljardia euroa lisäksi koko koulutuspolkuun tehdään panostuksia ja tutkimusrahoitusta vahvistetaan olemme sitoutuneet nostamaan tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminnan rahoituksen tason neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta pieni suomi pärjää vain satsaamalla osaamiseen samoin erittäin tarpeellinen esitys on kahden miljardin euron lisäysesitys väyläinvestointeihin päärata tarvitsee kipeästi lisää kapasiteettia ja nopeutta sitä me pendelöijät saamme päivittäin todistaa pasila riihimäki välin rakentaminen olisi syytä saattaa liikkeelle välittömästi ja siihen vaihtoehtobudjetissamme on varattu kaksisataaseitsemänkymmentäkolme miljoonaa euroa kun puhutaan pääradasta niin itse asiassa on puhua päärata päärata plussasta koska päärataan kytkeytyy myöskin monia muita keskeisiä yhteyksiä samoin turun tunnin junan ensimmäistä yhteyttä espoon kaupunkirataa on nyt saatava liikutettua eteenpäin itäisten yhteyksien suunnittelua unohtamatta koko suomessa on tarvetta nopeuttaa ja parantaa keskeisiä yhteyksiä sillä raideyhteyksien edistäminen palvelee niin liikkuvia ihmisiä ja yrityksiä kuin ilmastotavoitteitakin kuten vaihtoehtobudjetissamme todetaan miljardien hyötyjä ei synny ilman miljardiluokan investointeja

arvoisa puhemies kokoomuksen vaihtoehtobudjetti on todellinen vaihtoehto suomelle se on tulevaisuusbudjetti joka lisää työllisyyttä siinä missä hallituksen vaihtoehto vähentää työllisyyttä niin puolueettomien ja riippumattomien eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan kokoomuksen vaihtoehto lisää työllisyyttä kuudellakymmenellätuhannella se on merkittävää koska kaikkien niiden hyvien rahoitustarpeiden ja kohteiden joihin haluamme laittaa rahaa rahoitus riippuu nimenomaan siitä saammeko työllisyyden nousuun meidän vaihtoehdollamme se onnistuu kun pystymme tekemään panostuksia itselleni erityisen tärkeää on silloin panostaa koulutukseen ja tutkimukseen sekä lapsiin ja nuoriin siitä hyviä esimerkkejä että kokoomus toteuttaisi terapiatakuun ja kokoomus myös panostaa koulutukseen ja tutkimukseen enemmän kuin maan hallitus siis enemmän kuin maan hallitus tästä olemme kokoomuksen sivistysvaliokunnan edustajien kanssa erityisen hyvillämme

parannamme hoitoon pääsyä ja esimerkiksi suuntaamme erityistä parannusta kotitalousvähennykseen ikäihmisille vaihtoehtomme myös lisää turvallisuutta turvaa poliisien määrän ja riittävät panostukset kansallisesta turvallisuudesta huolehtimiseen kokoomuksen vaihtoehdossa liikenneyhteydet laitetaan kuntoon sen sijaan että hallitus vain suunnittelee yhteyksien

kokoomuksen vaihtoehdossa esimerkiksi nopeiden junayhteyksien ja pääradan osalta saadaan jo kuokkaa maahan eli päästään aidosti toteutukseen sen lisäksi että liikenneyhteydet laitetaan kaikkialla suomessa kuntoon meidän vaihtoehtomme myös aidosti vähentää päästöjä päästöjen vähennyksiin eivät kauniit puheet ja hyvät tavoitteet riitä vaan tarvitaan konkreettisia tekoja niitä kokoomuksella

harmillista että hallituspuolue keskustan edustajat eivät nyt ole täällä paikalla kuuntelemassa kun joudun myöntämään että olemme tehneet virheen jopa kaksi virhettä ensimmäinen virhe on se että meidän painetussa vaihtoehtobudjetissamme lukee että olemme varanneet arvonlisäveron alarajan nostamiseen kaksikymmentä miljoonaa mutta todellisuudessa olemme varanneet siihen neljäkymmentä miljoonaa tämä neljäkymmentä miljoonaa esiintyy lukuna jonka olemme jättäneet ja

elikkä se luku pitää joka siellä taassa sijaitsee eikä vaihtoehtobudjetissa toinen asia joka on huomattu koskee polttoaineveroa se hallituksen kaavailema korotus astuisikin voimaan vasta ensi kesänä

tuloksena olemme budjetoineet polttoaineveron alennuksen perumiseen huomattavan summan liikaa rahaa eli yhtäkkiä meille ilmestyikin budjettiin sataseitsemänkymmentä miljoonaa lisää katetta on vähän hämmästyttävää kuinka keskustapuolue joka syyttää meitä viidensadan miljoonan ylityksestä ei ole huomannut tätä asiaa että meillä onkin siellä sataseitsemänkymmentä miljoonaa rahaa jota ei edes tarvitsisi olla ja jonka voimme käyttää ihan mihin haluamme vaihtoehtobudjetissamme toinen mielenkiintoinen yksityiskohta pääministeri rinne puhui eläkeläisten verotasauksestamme aiemmin päivällä itse asiassa myönsi että sosiaalidemokraattien johtama hallitus yliverottaa eläkeläisiä kolmensadanviidenkymmenen miljoonan verran nyt perussuomalaiset olisivat tätä yliverottamista kompensoimassa alkuunsa viidelläkymmenellä miljoonalla jostain täytyy aina aloittaa ja nyt onkin mielenkiintoista aikooko hallitus tukea perussuomalaisten ajatusta siitä että eläkeläisten verotusta tuotaisiin edes tuon verran lähemmäs palkansaajien verotusta nyt pääministeri valitettavasti ei ole vastaamassa tähän kysymykseen ihan noin yleisellä tasolla toteaisin että vaihtoehtobudjetti on paperi jossa on tietysti lukuja ja miljoonia ja konkreettisia ehdotuksia mutta ennen kaikkea se on paperi jolla tuodaan esille puolueen linjaa ensi voi esittää ihan tässä oikeassa elämässä vain rajallista määrää asioita ei voi tehdä maailmaa mullistavia muutoksia ja laiva kääntyy hitaasti valtiontaloudessa mutta vaihtoehtobudjetissa me tuomme myös esille sitä linjaa miten perussuomalaiset haluaisivat suuressa mittakaavassa muuttaa erityisesti suomen eu politiikkaa ja maahanmuuttopolitiikkaa jotka molemmat ovat miljardien ja taas miljardien menoeriä seuraavien vuosien aikana mikä on tilanne kolmen vuoden päästä mikä on tilanne viiden vuoden päästä viiden vuoden päästäkin ollaan vielä seuraavalla eun rahoituskehyskaudella ja silloin vaikuttavat ne budjettisäännöt joita nyt suomen hallitus on hyväksymässä hyvinkin hölläkätisesti jos perussuomalaisten linjaa noudatettaisiin valtiontalous pitkällä tähtäimellä tämän vaihtoehtobudjetin antamilla suuntaviivoilla säästäisi miljardeja euroja näistä kyseisistä suomalaisten kannalta toissijaisista menoeristä ja voisimme siirtää ne suomalaisten hyvinvointiin ja terveyteen ja turvallisuuteen

arvoisa puhemies perussuomalainen suomi on turvallinen siellä toteutuvat sekä oikeus että kohtuus kansalaisten ei tarvitse pelätä ja he tuntevat että rangaistukset ovat oikeudenmukaisia ulkorajamme ovat turvattuja ja suomessa on toimintakykyiset asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin perustuvat puolustusvoimat sekä poliisi joka näkyy ja on lähellä näin on tänne meidän kirjaamme kirjattu ja se on todellisuutta että suomessa tarvitaan enemmän poliiseja ja pikaisesti tähän olemme kiinnittäneet huomion tässä vaihtoehtobudjetissamme täällä on toinen asia joka on omaa sydäntäni

sen täältä nostaa esiin sopimussotilaat puolustusvoimat on joutunut sopeuttamaan menojaan kohtuuttomasti kuluvan vuosikymmenen aikana vaikka pieniä parannuksia tilanteeseen on tullut viime vuosina kuten reservin määrän nostaminen lähemmäs tarvetta tarvitaan edelleen lisää henkilökuntaa varusmiesten koulutustarpeisiin

kantahenkilökunnan lisäämisen myötä reserviä voidaan kasvattaa takaisin kestävään eli noin kolmeensataanviiteenkymmeneentuhanteen sotilaaseen sekä yleistä koulutustasoa parantaa valitettavasti hallitus on kuitenkin tekemässä päinvastoin ja vähentämässä sopimussotilaiden määrää joiden panos varusmiesten koulutuksessa on merkittävä tämä on semmoinen asia minkä eritoten haluaisin että hallituspuolueet nostaisivat meidän vaihtoehtobudjetistamme omaan budjettiinsa ja saataisiin tämä asia kuntoon ja turvattua suomen puolustusvoimien koulutus lyhyestä virsi kaunis tämä oli

arvoisa herra puhemies haluan puhua tässä kohtaa kahdesta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruspilarista turvallisuudesta ja terveydestä ja tarkemmin sanottuna vielä mielenterveydestä mielenterveyspotilaan hidas hoitoonpääsy on yhteiskunnalta kallista leikkiä ihmisten elämällä joka toinen suomalainen kärsii jossain elämänsä vaiheessa mielenterveyshäiriöistä mutta vain puolet saavat tarvitsemaansa hoitoa avun hakeminen mielenterveysongelmiin on pitkä prosessi joka voi kestää jopa vuoden tutkimuksen mukaan varhaisessa vaiheessa tarjottu apu mielenterveyspotilaille voi vähentää pidemmän terapian tarvetta ja näin säästää merkittävästi kustannuksia oecdn mukaan mielenterveyden häiriön kustannukset suomelle ovat jopa yksitoista miljardia euroa vuodessa yksitoista miljardia noin puolet työkyvyttömyyseläkkeelle jäävistä suomalaisista putoaa pois työelämästä mielenterveyssyistä rinteen hallituksen tavoitteena on että työttömyysaste on hallituskauden päättyessä kahdeksan prosenttia kun se tällä hetkellä on yli kuusi prosenttia mikäli hallitus haluaa päästä tavoitteeseen tulee silloin panostaa mielenterveyden edistämiseen oikea aikainen hoitoonpääsy vähentää parhaiten mielenterveysperusteisia työkyvyttömyyseläkkeitä ja työpoissaoloja siksi terapiatakuu täytyy toteuttaa nyt jotta ihminen pääsee hoitoon kuukauden ei suomalaista mielenterveysosaamista tulee vahvistaa etenkin kouluissa mutta myös työpaikoilla koska mielenterveys on meidän kaikkien oikeus burnout on poliisissa kasvanut ammattitaudiksi juttupinot ja tutkinta ajat sen kuin kasvavat koko ajan vakavampia rikoksia jätetään tutkimatta mikäli epäilty ei ole heti tiedossa massarikollisuuteen puuttuminen on kovasti ontuvaa ja se jättää huumausainerikollisuudelle piikin täysin auki valtiontalouden tarkastusviraston selvityksenkin mukaan liikennevalvontaa on jätetty merkittävästi tekemättä koska liikennesektoripoliisit ovat joutuneet hoitamaan kiireellisiä hälytystehtäviä satatuhatta poliisitehtävää jää vuosittain hoitamatta koska ei ole ketään tehtäviin lähettää olen moneen kertaan todennut että poliisien määrän pitää olla vähintään kahdeksannentuhannennen kokoomuksen vaihtoehtobudjetin mukaan se olisi täysin mahdollista sillä ehdotamme poliisin määrärahoihin viisikymmentäviisi miljoonaa euroa pysyvää lisäystä on viisi miljoonaa enemmän kuin perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa suomessa poliiseja on

tuhatta asukasta kohti yksi pilkku kolme jopa islannissa on yksi pilkku yhdeksän poliisia tuhatta asukasta kohti ja ensi vuonna tuo luku tulee islannissakin nousemaan kahteen poliisiin tuhatta asukasta kohti poliisin määrän nosto kahdeksaantuhanteen poliisiin tarkoittaisi suomessa vasta yhtä pilkku neljää poliisia tuhatta asukasta kohti joten pohjoismaisessa vertailussa olisimme edelleenkin peränpitäjiä mutta tuo lisäys on elintärkeä ja näistä luvuista voidaan helposti ja yksinkertaisesti todeta kuinka ratkaiseva tuo nosto olisi arvoisa puhemies poliisin kroonisesta resurssivajeesta johtuva syöksykierre on kertakaikkisesti pysäytettävä ja kokoomuksen vaihtoehtobudjetista löytyy merkittävä sijoitus isänmaan turvallisuuteen se on samalla suomalaisen poliisin pelastus

arvoisa puhemies kokoomus panostaisi pitkäjänteisesti koulutukseen ja osaamiseen sekä samalla lapsiin ja nuoriin hallitus puhuu koulutuksen kunnianpalautuksesta mutta teot ovat ristiriidassa puheiden kanssa hallituksen koulutuspanokset ovat määräaikaisia eivät pysyviä tempoileva koulutuspolitiikka johtaa määräaikaisten opettajien palkkaamiseen tutkimusrahoituksen leikkaamiseen ja koulutuksen laadun heikentymiseen vaihtoehtobudjetissamme varmistetaan että kunnianhimoiset tavoitteet ja lisäpanokset todella tukevat toisiaan hallituksen vaihtoehdossa tilanne johtaa pahimmillaan koulutuksen laadun heikkenemiseen kokoomuksen vaihtoehtobudjetti lisää sataneljäkymmentä miljoonaa euroa pysyviä määrärahoja tutkimukseen alentaa viidelläkymmenellä miljoonalla varhaiskasvatusmaksuja mikä tuntuu monen perheen kukkarossa

päiväjärjestyksen viidentenä asiana on kokoomuksen vaihtoehtobudjetti

keskustelu käytiin

haluaako edustaja heinonen käyttää puheenvuoron no niin antaa tulla sitten vaikka

ymmärsimme että tässä voidaan kuitenkin vielä kohdennettuja käyttää kerran puheenvuorovaraukset tähän onnistuivat ja ja tätä tietysti osaltamme odotimme arvoisa puhemies kun tässä tänään keskustelua on käyty niin ministeriaitiota kun katsoi silloin kun kokoomuksen vaihtoehtobudjetti oli käsittelyssä hallituksen ministereiden ilmeet olivat kyllä sen näköisiä että tuntui että he miettivät että miksi me emme tuota keksineet minkä kokoomus keksi meillä on erinomaisen hieno vastuullinen vaihtoehto jonka olemme tänään esitelleet ja ja uskon niin että tällä hetkellä rinteen hallituksessa toivottavasti vakavasti mietitään tätä kokoomuksen vaihtoehtoa sillä se vastaisi niihin huoliin joita tänään olemme kuulleet muun muassa eu komissiolta jo toistamiseen tämän syksyn aikana

suomi sai nimenomaan aika kovaa sapiskaa eu komissiolta siitä että meidän maamme julkiset menot kasvavat ensi vuonna liikaa samaan aikaan entiset kriisimaat kreikka ja irlanti sen sijaan täyttävät omat taloustavoitteensa tuossa totesinkin että onko kohta tilanne se että me olemme kreikan tiellä ja kreikka on vakaamman talouden tiellä ja pääsevätkö kreikkalaiset jo seuraavaksi sanomaan eu tulee hätiin tätä menoa suomeenkin että matkustetaan suomeen jouluksi sillä kreikkalaisten rahat ovat täällä no ehkä sen jälkeen puntit olisivat tasan tiedätte mitä tarkoitan valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri tuomas saarenheimo vastasi tähän eu komission kyselyyn joka suomen hallitukselle tuli ja hän totesi että ensi vuoden menojen kasvu on poikkeus hän totesi myös että hallitus aikoo tasapainottaa budjettia tulevina vuosina nyt oikeastaan olisin kysynyt jos täällä olisi hallituspuolueista joku muukin ollut paikalla ahkera edustaja eveliina heinäluoma jos olisi ollut joku keskustalainen paikalla että riittikö oikeasti keskustalle että he saivat nämä vastuullisen talouden linjaukset hallitusohjelmaan oliko se joku

sellainen tavoite että sen myötä ollaan tyytyväisiä kun rinteen hallitus ei näytä niitä toimenpiteitä täyttävän eikä toimivan niiden vastuullisten kirjausten mukaan arvoisa puhemies tässä edellä oli hyviä puheenvuoroja muun muassa edustaja vikmanilla siitä millä tavalla kokoomus panostaa koulutukseen meidän rinteen hallitus puhuu koulutuksen kunnianpalautuksesta mutta ei se ole mikään kunnianpalautus että annetaan kahdeksi kolmeksi vuodeksi rahaa opettajien palkkaamiseen ammattikouluihin ja sitten heidät irtisanotaan

me esitämme myös aitoa tietä kohti nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitusta ensi vuodelle me olemme varanneet määrärahan tuhannelle hoitajalle kotipalveluun ja tuhannelle hoitajalle ympärivuorokautiseen vanhustenhoivaan olisi tehnyt mieli kysyä ministeri kiurulta jos hän olisi ollut paikalla että eikö kannattaisi toimia näin eikä vain puhua arvoisa puhemies monet puolueet antoivat ennen vaaleja myös turvallisuuslupauksen sen lupauksen rinteen hallitus karulla tavalla kuitenkin pettää kokoomus ei petä niin kuin edustaja kilpi kokemuksen äänellä edellä puhui kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa on rahat tuhannelle poliisille sisäministerinä ollessaan orpo koulutusmäärät maksimiin nosti me pääsemme tähän jos siihen on rahaa olisi tehnyt mieli kysyä ministeri ohisalolta jos hän olisi ollut täällä paikalla että eikö kannattaisi toimia näin kokoomuksen vaihtoehto on suomelle ja suomalaisille

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan tämän asian yhteydessä sallitaan päiväjärjestyksen yhdeksännestä viiva yhdennestätoista asiasta tehdään niin että nämä kaikki lakialoitteet esitellään ensin ja sitten aloitetaan

arvoisa puhemies kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettiin sisältyy myöskin lakialoitteita ensimmäinen lakialoitteemme jonka ensimmäisenä allekirjoittajana olen itse koskee sitä että haluamme korottaa opintotukea kun hallituspuolueet ennen vaaleja antoivat kohtuullisen hulppeita lupauksia millä tavalla opintotukea aiotaan parantaa siellä muun muassa vasemmistoliitto kertoi että opintotukeen halutaan tehdä sadan euron korotus ja vihreät olivat tuomassa kahdeksaakymmentä euroa niin totuushan on että nyt hallitus sitten tekee tämän indeksikorotuksen ja lopputulema tarkoittaa sitä että puolitoista euroa puolitoista euroa sitten opiskelijat opintorahassaan näkevät näistä lupauksista että eihän sinne sitten jää lähestulkoon sata euroa gäppiä sen lupauksen ja toteutuksen välille kristillisdemokraatit ovat huolissaan opiskelijoitten toimeentulosta ja todellakin me näemme että on tärkeää että me tuemme opiskelijoita myöskin perheellisiä opiskelijoita edustaja tanuksen ensimmäisenä lakialoite koskee sitten näitä huoltajakorotuksia mutta tässä tässä kohdassa opintotukilakia todellakin haluamme suunnata kahdenkymmenenviiden euron tasokorotuksen opiskelijoille ja tämän uudistuksen kustannukset olisivat noin neljäkymmentä miljoonaa euroa sitten tässä yhteydessä esittelen myöskin edustaja räsäsen ensimmäisenä

omaishoidon tuesta annetun lain viidennen pykälän muuttamisesta ja tämä koskee myöskin sitten tätä omaishoidon tuen korotusta kun omaishoidon tukea lähdetään korottamaan niin monta kertaa nämä luvut aiheuttavat hämmennystä sen tähden että tässä täytyy tehdä se korotus nimenomaan siihen niin sanottuun pohjalla olevaan rahaan joka joka siellä laissa on ja sitten se nykyinen taso määräytyy aina sitten sen mukaisesti todellakin lähdetään siitä että lähdetään tähän omaishoidon tuen vähimmäismäärään joka on vuonna kaksituhattayhdeksäntoista ollut kolmesataayhdeksänkymmentäyhdeksän pilkku yhdeksänkymmentäyksi euroa kuukaudessa sitä korotetaan kahdellakymmenellä eurolla kun korotus tehdään lakiin kirjatun vähimmäismäärän mukaan joka on tällä hetkellä sen kolmesataa euroa jossa ei ole huomioitu tätä palkkakertoimen vaikutusta niin sen tähden nämä omaishoidon tuen lakialoitteen summat jotka siellä lainsäädännössä esiintyvät ovat sitten siinä mielessä vähän erilaisia kuin mitä sitten oikeasti ne käteen maksettavat omaishoidon tuet ja vielä näistä lakialoitteista nostan esille edustaja antero laukkasen ensimmäisenä lakialoitteen joka koskee tuloverolain muuttamista ja tämähän on nimenomaan tämän lapsivähennyksen palauttaminen silloin kun kristillisdemokraatit olivat hallituksessa kaksituhattayksitoista me olimme siellä aikaansaamassa tämän lapsivähennyksen joka on koko meidän historiassa ainut tällainen verotuksellinen elementti jolla lapsiperheitä on pyritty tukemaan elikkä verovähennys on kohdistunut nimenomaan huoltajalle ja tämä on tämä on tukenut niitä huoltajia joilla on työtuloja mutta jotka ovat kuitenkin pieni ja keskituloisia eli tämä meidän lapsivähennyksemme on myöskin sosiaalisesti oikeudenmukaisesti porrastettu tällä olisi merkitystä kun puhutaan lapsiperheitten taloudellisesta jaksamisesta ja siitä kuinka voisimme yhteiskunnan suunnasta antaa sellaisen signaalin että lapsiperheitä halutaan tukea ja että että lasten asema suomalaisessa yhteiskunnassa on tärkeää etenkin vielä tänä päivänä kun vietämme lapsen oikeuksien päivää on erityisen tärkeää muistuttaa siitä että me yhteiskunnassa niillä omilla teoillamme ja puheillamme vaikutamme siihen minkälainen ilmapiiri syntyy ja minkälainen kuva syntyy siitä ovatko lapset tähän yhteiskuntaan tervetulleet ja haluammeko me todellakin olla heidän tulevaisuuttaan rakentamassa tämä aloite on osa meidän

arvoisa herra puhemies oikein hyvää lasten oikeuksien päivää vaikka monet asiat ovat lasten oikeuksien kohdalla parantuneet suomessakin niin meillä on paljon tehtävää myös tällä sektorilla ja haluaisin tosissaan esitellä tämän lakialoitteen opintotukilain yhdennentoista pykälän muuttamisesta liittyen nimenomaan huoltajalisän korottamiseen tällä lakialoitteella esitetään että opintorahan huoltajalisää korotettaisiin sataanviiteenkymmeneen euroon opiskelun ja perheen yhdistäminen on suomessa varsin vaikeaa ja taloudellisesti monille hyvin haasteellista ja me tiedämme että monet opiskelevat perheet elävät tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella ymmärrämme kuitenkin että yhteiskunnan pitää tukea enemmän opiskelevia perheitä ja näin mahdollistaa perheen perustaminen jo huomattavasti nykyistä aikaisemmin jo opiskeluaikana näin samalla helpotettaisiin myös nuorten naisten siirtymistä työelämään opintojen jälkeen ja parannettaisiin myös työelämän tasa arvoa vuoden kaksituhattakahdeksantoista alussa voimaan tullut huoltajakorotus oli erittäin hyvä tapa tukea perheen perustamista opiskeluiden aikana ja hallitushan on esityksessään tuonut kahdenkymmenenviiden euron korotuksen huoltajakorotuksen ja se on erittäin tervetullut mutta riittämätön hallituksen korotuksen jälkeen perheellisille opiskelijoille maksetaan sataan euroon kuukausittaista huoltajakorotusta mutta me ajattelemme ja esitämme että huoltajakorotuksen tulisi olla suurempi sitä tulee korottaa enemmän perheellisten opiskelijoiden tilanteen parantamiseksi tämän meidän esityksemme myötä budjettivaikutus olisi että opintorahamenoja tarvitaan noin kuusisataa miljoonaa miljoonaa euroa ja tämä esitys sisältyy myös meidän

tässä valtakunnassa ja tässä salissa myös on paljon keskusteltu siitä kuinka syntyvyys on dramaattisesti laskenut me tiedämme että lapset ovat tulevaisuus mutta he eivät ole vain tulevaisuus vaan he ovat tärkeä osa tätä päivää kuitenkaan meidän ei voi jatkossa toimia ellei tule uusia kansalaisia ja synny myös lapsia nykyistä enemmän meidän tulisi käyttää kaikki keinot jotta me edesauttaisimme perheellistymistä ja myös lasten saamista tietysti yleinen asenneilmapiiri ja lapsiystävällisyys vaikuttavat siihen suurelti mutta

arvoisa herra puhemies tänään olemme käsitelleet vaihtoehtobudjetteja ja tietysti vähän harmi on se että kun täällä käsitellään yhden oppositiopuolueen kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetin lakeja niin paikalla ei ole yhtään ministeriä mutta ei edes hallituspuolueen kansanedustajaa itse toivoisin että nämä saisivat kyllä vähän parempaa arvostusta ja huomiota näihin on käytetty paljon aikaa tiedän itse kokoomuksen vaihtoehtobudjettia tehneenä että niihin käytetään erittäin paljon aikaa ja olen tutustunut myös kristillisdemokraattien vaihtoehtoon ja täytyy sanoa että se on myös perusteellisesti ja hyvin tehty kokonaisuus he esittävät näissä omissa esityksissään tiettyjä parannuksia opiskelijoiden tilanteeseen ja minun mielestäni ne ovat ihan hyviä ja tervetulleita toimenpiteitä mutta me päädyimme kokoomuksessa muutamaan vähän toisenlaiseen vaihtoehtoon kyllä kun tätä rinteen hallituksen budjettia opiskelijan osalta katsoo tässä tulee mieleen että tässä on jonkinlainen sivistyspuolen vappusatanen kyllä kyseessä kun katsoo tätä opintotukikokonaisuutta vaalien alla syl kysyi puolueilta että miten on tarvitaanko kahdensadanviidenkymmenen euron opintorahan tasokorotusta vasemmistoliitto sanoi että tarvitaan ja lupasi sata euroa sdp sanoi että tarvitaan ja lupasi kahdeksankymmentäkuusi euroa vihreät sanoivat että tarvitaan ja lupasivat kahdeksankymmentäkolme euroa sanoi että tarvitaan ja lupasi kahdeksankymmentäkuusi euroa keskusta sanoi että ei tarvita tasokorotusta ja he lupasivat nolla euroa no nyt kun katsoin tuota keltaista kirjaa ensi vuonna opintoraha nousee kaksi euroa seitsemänkymmentäkuusi senttiä jäikö se nyt sitten keskustasta kiinni että tämä opintoraha ei noussut kun kerran lähes sadan euron korotusta lupasivat vasemmistoliitto demarit vihreät ja rkp keskusta sanoi että korotus ei käy ja näin ollen korotus on kaksi euroa seitsemänkymmentäkuusi senttiä kyllä tämä on aikamoinen vappusatanen ja iso petetty lupaus me kokoomuksessa kuittaamme tuon lapsilisäasian ja kun tässä opiskelijoista on ollut puhe niin me esitämme että opiskelijoiden arkea helpotetaan nostamalla nykyisiä opintotuen tulorajoja viidelläkymmenellä prosentilla tällöin yhdeksän kuukauden ajan opintotukea nostavan opiskelijan vuosituloraja kasvaisi kuudellatuhannella eurolla kahdeksaantoistatuhanteen euroon opintotukijärjestelmän nykyiset tulorajat nimittäin haittaavat opiskelijaa hankkimasta lisätuloa mutta myös työkokemusta liiasta ahkeruudesta sakotetaan nopeasti ja olen itse todennut aiemmin että opiskelijat ovat ainoa ryhmä jota rangaistaan ahkeruudesta kela on perinyt opintotukea takaisin tänä vuonna lähes neljältäkymmeneltätuhannelta opiskelijalta juuri tulorajojen vuoksi palkansaajien tutkimuslaitoksen raportin mukaan tämä meidän esittämämme tulorajojen viidenkymmenen prosentin nosto lisäisi julkisyhteisöjen nettotuloja arviolta noin kuudella miljoonalla eurolla vuodessa eli olisi itse asiassa järkevää valtiontalouden näkökulmasta antaa opiskelijoillekin lupa olla ahkeria